arvoisat edustajat

ottaen huomioon tämän meidän väliaikaisen istuntosalin haasteellisen akustiikan pyydän jokaista tykönään huomioimaan sen ja ja keskittymään siihen kansanedustajan arvokkaaseen ja vakaaseen käyttäytymiseen ja välttämään tarpeetonta keskustelua hienot osuvat välihuudot ovat salikeskustelun suola mutta jatkuva keskustelu vieruskumppanin tai takana tai edessä istuvan kanssa ei sitä ole pyydän jokaista huomioimaan tämän asian tänään käytävässä keskustelussa jatketaan eilen toinen kuudetta kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskeytettyä pääministeri juha sipilän hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon

arvoisa puhemies

on nytkin tällä hallituksella on iso haaste työllisyyden ja viennin aikaansaamisessa kun aikaisempi hallitus epäonnistui monien keskeisten tavoitteidensa toimeenpanossa on tämän hallituksen tehtävä normaalia raskaampi suomen kohtalonkysymys on onnistua velkaantumisen katkaisemisessa ja työllisyyden parantamisessa samaan aikaan pöydällä on sote uudistus ja byrokratian purkaminen ja useiden hallinnonalojen uudistaminen tämän hallituksen on oltava ripeä ja määrätietoinen tehtyjen päätösten toteuttamisessa aika kuluu yllättävän nopeasti ja suurtenkin uudistusten hedelmien poimimista poimimista joudutaan odottamaan pitkään työttömälle jokainen päivä ilman työtä on pitkä etenkin jos venyy kuukausiksi tai vuosiksi vaikka me jokainen voimme tehdä oman elämämme eteen paljon olemalla aktiivisia ja kehittämällä itseämme usein työttömyysongelman edessä omat keinot eivät ole riittävät työttömyys on koetellut entisiä teollisuuspaikkakuntiamme mikä on aiheuttanut maassamuuttoa kasvukeskuksiin tämä ilmiö on taas tuonut omat ongelmansa mikä näkyy asuntojen saatavuudessa ja hinnoissa sekä tyhjentyvien paikkakuntien asuntokaupan hyytymisenä ja alueiden palvelujen vähentymisenä minun toiveeni tälle hallitukselle on pitäisi parempaa huolta koko maan elinvoimaisuuden kehittämisestä kansantaloudellisesti se on erittäin kannatettava asia tähän suuntaan tahtotilaa näyttäisi olevan mittavan tieverkostoon ja infraan tehtävän investoinnin myötä arvoisa puhemies tällä hetkellä suurin ongelmamme maassamme on se mistä löytyy yrittäjiä jotka antavat työtä sadoilletuhansille maamme työttömille vain tätä kautta suomi nousee jolloin voimme puhua mahdollisesta jaettavasta tai kestävyysvajeen umpeen kuromisesta emme voi vaikeuttaa enää työllistämistä sillä palkan lisäksi pakolliset kulut ovat tällä hetkellä yli seitsemänkymmentä prosenttia palkasta yhteiskuntasopimukseen tulisi kaikkien osapuolten suhtautua myönteisesti ja onko esimerkiksi saavutetuista eduista vastenmielistä luopua se on suuren ratkaisun avain yrittäjät jotka arvostavat työntekijöitään pitävät huolta työntekijän hyvinvoinnista se on tulevaisuutta ajatellen hyvä satsaus hallitusohjelmassa on paljon hyviä asioita joista edustajamme eilen puhuivat en nyt käy toistamaan on paljon uutta kehittämistä mutta myös ikäviä asioita joista varmaan täällä keskustellaan joka tilanteessa olkoonpa hallituksessa kuka tahansa meidän on huolehdittava maan hiljaisista ja niistä jotka ovat rakentaneet meille hyvän kasvualustan tällä tarkoitan esimerkiksi pieneläkeläisiä joilla on suuret sairauskulut ja niitä asumiskulut nousevat huomattavasti tai niitä maamme tuhansia lapsiperheitä joilla nyt on jo todella vaikeaa mutta uskon että hallitus huomioi nämä kunhan yksityiskohtiin paneudutaan syksyn kuluessa nyt hallitukselle on annettava työrauha työnsä käynnistämiseen monet suunnitelmat olisivat moitittavia toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa mutta nyt on pakon edessä toimittava aina huonojen aikojen jälkeen on odotettavissa parempaa siihen me tähtäämme kurjuus ei ole ikuinen ja tästä selvitään yhteistyöllä koko kansan ja eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä meillä on oltava yrittäjä ja talkoohenkeä mutta kun paremmat ajat koittavat talkoisiin osallistujan on saatava oma palkkionsa siitä meidän on pidettävä kiinni

arvoisa

moottori vientiteollisuus on kärsinyt vakavia vaurioita luotimme liikaa ja liian pitkään kahteen tuottavuuskehityksemme huippuun elektroniikkaan ja paperiin maailma muutti kulutustottumuksiaan ja juuri nämä alat ovat lähes tuhoutuneina olemme eläneet vakaan valuutan olosuhteissa oppimatta varsinaista tulojen mukaan elämistä on kokonaisuudesta välittämättä tehty ratkaisuja jotka ovat johtaneet liian kalliiseen ja kilpailukyvyttömyyteen kansantuotteen kokonaistulosta ei ole hyvän sään aikana käytetty aiemman velan nopeampaan lyhentämiseen vaan päinvastoin tulevan kuorman kasvattamiseen on ollut osaamattomuutta huolen pitämisessä tulevaisuuden kilpailukyvystä arvoisa puhemies käsiteltävänä oleva hallitusohjelma on vakava yritys selättää jo seitsemän vuotta jatkunut kurjistuminen ja pelastaa suomalaisella työllä ja ahkeruudella suomen tulevaisuus nyt on ymmärretty kokonaisuus kyse ei ole siitä kuka saa ja keneltä otetaan vaan kakun

siis siitä mitkä ovat parhaat lääkkeet kasvuun on tunnustettu että vain tuottavat yritykset kasvavat investoivat ja työllistävät lisää

vientiyritysten kasvu on on ainut tie velkaantumisen lopettamiseen ja kestävyysvajeen voittamiseen ja edelleen että vain kasvu mahdollistaa tulevat palvelut on vihdoin löydetty sampo suomalainen työ arvoisa puhemies maan talouden tila on vakava mikä näkyy myös ohjelmassa asioista puhutaan oikeilla nimillä ja leimallista on ratkaisuhalukkuus haasteellisia kohtia ei työnnetä syrjään hallituksen tilannekuva ja ratkaisut ovat yhteisiä työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen osaamisen ja koulutuksen uudistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen sekä toimintatapojen uudistaminen digitalisaation hyödyntämisen kokeilujen ja normien purkamisen kautta hallitusohjelma sisältää vahvoja toimia suomen suunnan kääntämiseksi kovat ovat lääkkeet mutta ne ovat välttämättömiä kilpailukyky on löydettävä ja julkinen talous on saatava kuntoon velkaantuminen on mutta samaan aikaan on pysyttävä pitämään huoli sekä talouskasvusta että myös kaikkein heikoimmista ylivelkaantunut suomi ei tähän kykene ratkaisujen konkreettisena tavoitteena on muun muassa että työnteko ja työn teettäminen on jatkossa kannattavampaa kokonaisveroaste ei nouse ja sekä työn että yrittämisen verotus kevenee työmarkkinoiden toimintaa ja vapaata kilpailua tullaan edistämään merkittävästi hallitus panostaa myös kasvuun yksi pilkku kuusi miljardia euroa josta kuusisataa miljoonaa käytetään infraan julkiselle sektorille on luvassa rakenteellisia uudistuksia uudistuksia jotka parantavat tuottavuutta kolmen miljardin edestä paineita parannuksiin todella on sekä palveluiden tuottajien että myös kustannusten osalta menot leikataan kestävälle tasolle oppositio on tunnustanut tilanteen vakavuuden ja myös mittaluokan mutta ei ole yksittäisten säästöpäätösten tuijottamiseltaan joutanut etsimään vaihtoehtoisia keinoja tulevien sukupolvien kustannuksella elämisen lopettamiseksi on vain yleisesti esitetty verojen korotuksia kenen verojen kuinka paljon arvoisa puhemies sisältää kärkihankkeita ja hyviä kirjauksia esimerkkeinä vaikkapa tunti liikuntaa päivässä ympäristöystävälliset veroratkaisut ja omaishoidon tilan parantaminen panostetaan siis tulevaisuuteen korjattavaakin toki on leikkaukset koulutuksesta ja erityisesti tutkimus ja kehittämistyöstä saattavat vaarantaa

arvoisa puhemies sen verran eilispäivästä vielä että mielestäni siellä nousi kolme asiaa ylitse muiden

yhteiskunnan yhteiskunnan ja kansalaisten kahtiajako mihin tämä hallitusohjelma on johtamassa nousi vahvasti esille ja ja siihenhän itse asiassa myöskin arvostamamme keskustan kansanedustaja kääriäinen on kiinnittänyt huomiota toivomme että hallitus ottaa vakavasti nyt tämän asian että myöskin hyvätuloiset on saatava näihin talkoisiin mukaan ei ole oikein se että työttömät eläkeläiset ikääntyneet ja lapsiperheet pannaan maksumiehiksi näistä eläkeläisistä nyt on vielä pakko todeta se että perussuomalaiset

ajaa eläkeläisten asioita vasemmalla kädellä soini antaa kolmekymmentä miljoonaa takuueläkkeen muodossa samaan aikaan otatte oikealla kädellä satakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa eläkeläisten asumistuesta

jopa lähes sadalla eurolla kuukaudessa se jos mikä on on hävytöntä no eilen käytiin lävitse nämä petetyt lupaukset se on kansanvallan kannalta äärimmäisen huolestuttavaa en käy nyt tätä koulutuslupauksen pettämistä enää enää lävitse palautan sen mieliin ja kolmas asia joka on pakko nyt vielä nostaa esille on tämä hallitusohjelmaan sisään ladattu kiristysruuvi koko kuorma kasataan palkansaajien niskaan muut pääsevät kuin koira veräjästä minä otan yhden esimerkin nyt siitä siitä uhkauksesta kysyn teiltä kollegat valtioneuvoston jäsenet kuinka monta ihmistä on ollut vuorotteluvapaalla sen perustamisesta lähtien osa teistä tietää että se on minulle hyvin läheinen asia olen kerännyt aikanaan yli sata nimeä lakialoitteeseen paimensin sen asian nyt kysymys kuuluu kuinka monta ihmistä on ollut vuorotteluvapaalla kaksisataaneljäkymmentätuhatta ihmistä kuinka monta ihmistä on päässyt tekemään oikeaa työtä tämä on jo helppo kysymys sama määrä kaksisataaneljäkymmentätuhatta ihmistä eli lähes puoli miljoonaa ihmistä on tehty vuorotteluvapaalla onnelliseksi ja tyytyväiseksi mitä esittää hallitus me lopetamme tämän vuorotteluvapaan jollette te suostu meidän ehdotuksiin tätä asiaa arvon pääministeri ette ole loppuun asti harkinneet siellä on paljon muitakin tämäntyyppisiä lapsuksia mutta tämä on aivan ääriesimerkki en käy syvällisemmin tähän vuorotteluvapaan filosofiseen taustaan joka pitää sisällään sen että ihmisillä on aito ja oikea mahdollisuus kerran kaksi elämänsä aikana irrottautua tästä työelämän oravanpyörästä latautua luoda ja kehittyä sitten lopuksi vielä yksi asia mielestäni hienosti rkpn puheenjohtaja haglund nosti eilen esille nämä ministerinsalkut tämä työministeri oikeusministeri yhdistelmä ja nyt ei ole kysymys ministeri lindströmin persoonasta on aivan luonnoton yhdistelmä miten hallitus on voinut päätyä tällaiseen ratkaisuun ja kovin kaukaa ei kierrä myöskään tämä

ja sitten kulttuuriministerin yhdistäminen henkilölle joka on kohtuullisen osaava opetusministeri jolle kuuluu koko tiedeala varhaiskasvatus peruskoulu lukio ammatillinen aikuiskoulutus on siinä aivan täysi työ itse en olisi voinut kuvitella mitenkään käyväni lävitse laajaa kulttuurikenttää opetusministerin tehtävässä en mitenkään

puhemies keskityn nyt pelkästään tähän edustaja gustafssonin ottamaan vuorotteluvapaa asiaan ensinnäkin se on kirjattu sillä tavalla että se muutetaan syyperusteiseksi tai muutetaan niitä aikoja jolloin on oikeutettu vuorotteluvapaaseen toki jos tätä yhteiskuntasopimusta ei synny ja ja joudutaan tekemään kovempia toimia niin sitten on kirjattu että se poistetaan

ruotsi on poistanut tällaisen järjestelmän hollannissa tämä on voimassa ainoastaan syyperusteisena eli me olemme nyt menossa siihen järjestelmään muualla on tehty kansantaloudellisista syistä tähän muutoksia ja se on nyt edessä meilläkin sitten jos me katsomme roope uusitalon tutkimusta joka kuvaa kaikkia on käyty läpi joka ikinen joka on vuorotteluvapaalla ollut niin se kuvaa sen että niistä ihmisistä jotka ovat olleet vuorotteluvapaalla se on varmaan joitakin yksittäisiä jaksamisessa auttanut mutta kokonaiskuva on se että niiden työura on jäänyt lyhyemmäksi kuin niiden jotka eivät koskaan ole olleet vuorotteluvapaalla

rouva puhemies arvoisa pääministeri olette puhuneet paljon uudesta poliittisesta kulttuurista ja siitä että kansalaisten luottamus politiikkaan pitää palauttaa viimeksi kuukausi sitten totesitte että kansalaisten luottamus politiikkaan on koetuksella te ennen vaaleja lupasitte kansalle pehmeää pakettia kansa äänesti teitä ja nyt olette päättäneet tehdä kovan paketin leikkauksineen jotka jakavat kansaa kahtia ennen vaaleja lupasitte että kaikki pääsevät osallistumaan näihin talkoisiin eilen te myönsitte että hyväosaiset rajattu näistä teidän taloustalkoistanne pois arvoisa pääministeri miten itse arvioitte onko toimintanne lisännyt luottamusta politiikkaan mitä on se uusi poliittinen kulttuuri josta te ennen vaaleja puhuitte
arvoisa

rouva puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja satonen eilen täällä salissa sanoi että on arvovalinta kun hallitus panostaa hoivaan ja pärjäämiseen pitkäaikaisesta laitoshoidosta palveluasumisesta kotiin annettavista palveluista ja muista sosiaali ja terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja nyt kuitenkin ollaan korottamassa näistä tavoitellaan monen sadan miljoonan euron säästöjä samaan aikaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta halutaan löysentää eli tarjota aiempaa vähemmän ihmisiä huolehtimaan ihmisistä ja kun eläkkeitä vielä leikataan miten vanhukset pystyvät nämä palvelut maksamaan arvoisa pääministeri hyvä hallitus miten te perustelette nämä säästöt tämäkö on nyt sitä panostamista mistä edustaja satonen täällä eilen puhui eivätkö vanhukset ja ihmiset ole teidän mielestänne ansainneet kunnollista hoitoa ihmisarvoista elämää ja arvokasta vanhuutta

arvoisa puhemies edustaja satoselle olen hyvin perillä vuorotteluvapaaseen liittyvistä tutkimuksista ja vastaavista tosiasia on kuitenkin se nyt puhun myöskin tieteellisen koulutuksen saaneena henkilönä että on äärimmäisen vaikea mitata kaikkia niitä hyötyjä mitä vuorotteluvapaa yksittäiselle kansalaiselle ja ihmiselle antaa monethan ovat hakeutuneet suunnitelmallisesti vuorotteluvapaalle osa hoitamaan

tuhannet ovat osoittaneet kykynsä ja taitonsa ja saaneet vakinaisen työpaikan kysymys on siitä miten me näemme hyvän yhteiskunnan ja me sosialidemokraatit näemme sen sillä tavalla että tällä vuorotteluvapaalla on sijansa kun henkilö vielä vapaaehtoisesti on valmis laskemaan oman tulotasonsa sille tasolle että sillä nyt niin kuin nippanappa tulee tulee toimeen sen kuusi kuukautta tai mikä se aika

puhemies olen täsmälleen samaa mieltä edustaja gustafssonin kanssa vuorotteluvapaasta se on yksi vihoviimeisimmistä leikkauksista joihin haluaisimme ryhtyä ja se onkin sattumalta juuri tästä syystä siinä viimeisten leikkausten kohdalla me kaikki pystymme vaikuttamaan siihen että näitä leikkauksia ei tarvitsisi tehdä että saataisiin kustannuskilpailukykyä parannettua yhteiskuntasopimuksella niin että välttäisimme tämänkaltaiset leikkaukset mutta tämän poliittisen luottamuksen kannalta mihin edustaja lindtman tässä viittasi onkohan sillä mitään vaikutusta että ei ollut kuin viisi vuorokautta kun edustaja gustafssonin puolue oli valtiovarainministeripuolue ja teitte neljässä vuodessa miljardien leikkaukset nyt tässä keskustelussa yksikään uusi säästö ei käynyt ei kelpaa eikä käy tämä nyt valittu hallitus joka sai vaaleissa selkeän luottamuksen kansalaisilta joutuu toteuttamaan nekin leikkaukset joita te tälle vuodelle olette esittäneet ne pitää

oppositio jatkaa ansiokasta luetteloaan siitä mitä kaikkea he he olisivat haluttomia tai kyvyttömiä tekemään jos itse olisivat hallituspuolueita gustafssonille vastaan kun te nostatte tämän vanhusten asumistuen kyllä se on ikävä leikkaus se on jossain määrin leikkaus mutta toisaalta tässä nimenomaan saatetaan vanhusten asumistuki samalle tasolle kuin se on muilla eli tämä on tavallaan tasa arvoistava toimenpide mielellämme me tekisimme sen niin päin että nostaisimme muiden asumistukea mutta kun ei ole rahaa te puhutte sadasta eurosta kuukaudessa tämmöinen ehkä teoreettinen yksittäistapaus voi löytyä mutta todellisuudessa puhutaan useimpien tapauksissa vain muutamasta eurosta kuukaudessa he häviävät ja takuueläke nousee yli kaksikymmentä euroa kuukaudessa lindtmanille totean että pehmeä paketti ei valtiovarainministeriön annettua arvionsa mekin sanoimme puheenjohtaja soinin suulla aivan selvästi moneen kertaan että sopeutustarve on laskettu kuusi miljardia ja että se pitää kattaa kuudessa viiva seitsemässä vuodessa juuri niin kuin hallitus nyt aikoo tehdä te luettelette vain asioita joita ette aio tehdä mutta ette esitä sitä vaihtoehtoa tosin me tiedämme sen vaihtoehdon jo edelliseltä vaalikaudelta
arvoisa puhemies edustaja terho totesi että vanhusten asumistuen leikkaus on jossain määrin leikkaus sitä se ei kyllä ole se on leikkaus eikä vain jossain määrin leikkaus toivottavasti hallitus jossain vaiheessa tekee arvion siitä millä tavalla teidän toimenne lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta nyt kaikkein köyhimpiin suomalaisiin kuuluvat yksin asuvat vanhukset suurissa kaupungeissa heillä ei ole asumiselleen mitään muuta vaihtoehtoa kuin se asunto jossa he asuvat ja kun te viette heiltä asumistuen mitä tapahtuu he ovat kuntien sosiaalitoimen asiakkaina koska he tarvitsevat vuokranmaksuun toimeentulotuen asumislisää toisin sanoen te lisäätte kansalaisten riippuvuutta toimeentulotuesta ja te lisäätte kuntien menoja jolloin kuntien paine korottaa kunnallisveroa kasvaa ja minkälainen vero on luonteeltaan kunnallisvero sehän rokottaa suhteessa enemmän pienituloisia kuin suurituloisia

edustaja terho sanoitteko te ennen vaaleja äänestäjälle siellä tammelan torilla että tulemme leikkaamaan eläkkeensaaja sinun tukiasi pois sanoitteko te ennen vaaleja opiskelijoille että teiltä tullaan leikkaamaan kerroitteko ennen vaaleja lapsiperheille että juuri teidän tukeanne pienennetään kerroitteko vanhukselle että luovutaan näistä palvelusuosituksista ja hoidon laatu heikkenee mielestäni ette kertonut ja nyt tullaan siihen olennaiseen kysymykseen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta miksi kansa nyt jaetaan kahtia miksi perussuomalaiset vastoin kaikkia vaalilupauksiaan ovat tämän hyväksymässä

hetkinen mietitään uudestaan korjataan verolinjaa siten että myös kaikkein rikkaimmat voisivat osallistua näihin talkoisiin edustaja kääriäinenhän tätä jo toivoi ja minä nyt toivon todella että myös perussuomalaiset vastaisivat kysymykseen onko oikein se että vuorineuvos ei tingi mutta kansa tinkii onko oikein että kyllä kansa tinkii kun tehdään

vastuullista talouspolitiikkaa ja tehdään neljän miljardin sopeutukset yhdessä vaalikaudessa ja kuudessa kuuden miljardin niin ei silloin pystytä tekemään näitä leikkauksia pelkästään hymyilemällä ja jakamalla hyvää kaikille me sanoimme kaikille että on tulossa vaikeat ajat me sanoimme kaikille että kukaan tuskin selviää ilman leikkauksia ja tämä on ihan selvää ollut sekä äänestäjille että läsnä oleville opposition edustajille että tällä vaalikaudella meillä on tämmöinen tämmöinen tilanne edessä te arvostelette tätä pakettia te arvostelette sen tekotapaa mutta te ette vieläkään sano mistä te ottaisitte itse ne rahat mistä ihmeestä te ottaisitte itse ne rahat jos teillä siihen olisi tilaisuus ja kun te sanotte että maa jaetaan kahtia niin mitä ihmettä me olemme edelleen kaikki samassa veneessä sen takia tämä kaikki tehdään sen takia me yritämme pitää tämän veneen pinnalla ja

me leikata vuorineuvosten asumistukea jos luulette siitä paljon saavanne

arvoisa rouva puhemies edustaja gustafsson te ja puoluetoverinne olette mestareita kertomaan mistä ei saa säästää ja että väärin säästetty mutta kun eilen yritimme kysyä että mistä te sitten säästätte niin teiltä viitattiin teidän vaaliohjelmaanne nyt pitää myöntää että en niin kovin tarkkaan tunne teidän vaaliohjelmaanne mutta kun te itse tunnette sen paremmin niin kertokaa nyt mistä se kolme miljardia plus yksi miljardi josta pieni osa verotuksella mistä ne säästöt otetaan kolme miljardia lyökää säästöt pöytään niin vertaillaan vaihtoehtoja sitten edustaja gustafsson te kuten puheenjohtajanne sanoitte että tämä yhteiskuntasopimus on kiristysruuvi oletteko todella sitä mieltä että kun nyt leikataan kaikilta niiltä ryhmiltä mistä sanoitte eläkeläisiltä opiskelijoilta työttömiltä on liikaa vaadittu että nekin joilla työpaikat on osallistuisivat sillä että tekisivät hitusen enemmän työtä viikossa

täällä on peräänkuulutettu sdpn säästölistoja ja sdpn vaihtoehtoja minä totean nyt tässä kuunnelkaa rauhassa mistä mistä on kysymys sdpn osalta me olisimme elinkeinotukia olleet valmiita neljäsataa miljoonaa euroa leikkaamaan siellä on tuulivoiman syöttötariffia maatalousmenojen uudelleenkohdennuksia innovaatiorahoja valtion menojen osittaista jäädystä elikkä liittyen näihin kuntien valtionosuuksiin olisi puolitettu se kahdeksansataa miljoonaa euroa siellä olisi ollut myöskin tämä viime vaalikaudella kaatunut toisen asteen säästöratkaisu josta olisi huolehdittu ilman että koulutuspaikkoja tai koulutuksen laatua olisi lähdetty heikentämään kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa työllisyyden rakennemuutokset miljoonaa siellä oli selkeitä esityksiä liittyen tähän siellä oli myöskin säästö hallinnosta ja ict kustannuksista kaksisataaviisikymmentä miljoonaa ja myös sote uudistuksen tuomat säästöt kaksisataaviisikymmentä miljoonaa yhteensä yli kaksi miljardia euroa saman tien päätöksiä sen lisäksi sen lisäksi sdp esitti että oltaisiin nostettu pääomatulojen verotusta kuudenkymmenentuhannen jälkeen sieltä olisi saatu sata miljoonaa

rajatuista listaamattomista yrityksistä kaksisataa miljoonaa euroa meillä on vaihtoehtoja mutta kun ne eivät kelpaa teille

arvoisa arvoisa puhemies palaan vielä tähän keskusteluun vuorotteluvapaasta koska tässä aloitti aloitti edustaja gustafsson kun vuorotteluvapaa perustettiin kuten täällä edustaja gustafsson hyvin tietää niin sen ajatuksena oli se että ihmiset voivat opiskella jotta he ammatissaan pärjäävät entistä paremmin tai he voivat tilapäisesti hoitaa omaistaan ja nyt jos me menemme syyperusteiseen järjestelmään niin juuri nämä kaksi tavoitetta tässä tässä meillä on lisäksi olemassa omaishoitajien hoitovapaa joka mahdollistaa sen että henkilöllä jonka täytyy esimerkiksi hoitaa vaikkapa saattohoidon tarpeessa olevaa olevaa vanhempaansa on mahdollisuus jäädä pois töistä ja sen jälkeen sitten palata siihen työpaikkaansa eli meillä on olemassa näitä järjestelmiä ja on hyvin tärkeää että näitä pidetään yllä mutta on rehellisesti myönnettävä että moni vuorottelijasijainen joka on sinänsä tästä järjestelmästä hyötynyt olisi saanut työtä muutenkin

arvoisa puhemies eilen kävi hyvin selvästi ilmi se että kaikkein suurituloisimmat osallistu näihin niin sanottuihin talkoisiin eduskunnan tietopalvelu on laskenut tämän ja kaikkein suurimmat hyötyjät veroratkaisuista ovat ne jotka saavat kansanedustajatason palkkaa todellako kansanedustajatason palkoilla pitää verotuksen keventyä tuloerot tulevat siis kasvamaan eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan tämä on sosiaalisesti epäoikeudenmukaista mutta tämä on myös talouspoliittisesti järjetöntä aivan niin kuin puheenjohtaja soini vaalikampanjassaan sanoi ei ole oikein ei ole järkevää leikata pienituloisimmilta mutta se näkyy myös kansantalouden kokonaisuudessa sekä kansainvälinen valuuttarahasto imf että teollisuusmaiden järjestö oecd ovat omissa tutkimuksissaan osoittaneet että tuloerojen kasvulla on haitallinen vaikutus kansantalouden kasvuun emmekö me tässä kuitenkin työllisyyden paranemista ja kansantalouden kasvua kysymykseni nyt on pääministeri sipilä edellinen hallitus arvioi sen vaikutukset tuloeroihin gini kertoimeen mikä on hallitusohjelman gini kerroin te te olette varmasti sen insinöörinä laskenut

puhemies pari rohkaisevaa asiaa tässä talouden kurimuksessa on lähtien siitä että nyt vastuullisilla tahoilla on yhteinen tilannekuva tästä taloudesta ja ja se tilannekuva on vieläpä aivan todellinen jos neljä vuotta sitten olisi ollut sama tilanne niin emme olisi näin pitkien leikkauslistojen äärellä nytkään toinen hyvä asia on se että tuolla istuu hallitus jolla on myös tarttua näihin asioihin ja myöskin se että tämä hallitusohjelma on tällä kertaa strateginen ja jo nyt edeltä käsin on kerrottu mistä aiotaan leikata viime kaudella tämäkin asia oli aivan toisin hyvinvointi on yksi meidän keskeinen arvovalintamme vai mitä sanotte siitä että emme leikkaa lapsilisistä kannatamme perustulokokeilua haluamme haluamme viedä kotiin palveluja ja haluamme tukea omaishoitajien parempaa jaksamista nämä ovat meidän arvovalintojamme mutta haluaisimme kuulla myös teiltä mitkä ovat teidän arvovalintojanne ei kai vaan lisää leikkaaminen tai lisää velkaantuminen mitkä ovat teidän kasvun

arvoisa rouva puhemies kyllä on selkeästi nähtävissä nimenomaan arvomaailmojen ero hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden kesken hallituspuolueitten arvomaailmaa kuvaavat kyllä kovat arvot kitinää ei haluta kuulla te ette näe sitä että tasa arvovaikutukset teidän talouslinjallanne kasvattavat tuloeroja tässä maassa sen on vastaansanomattomasti todistanut muun muassa itse tasa arvovaikutuksia kuvaa myös se miten te suhtaudutte naisten ja miesten väliseen tasa arvoon te ette ole hallitusohjelmassa jatkamassa samapalkkaisuusohjelmaa eikä teillä huolimatta hyvistä puheista ennen vaaleja ole linjausta siitä miten perhevapaita jaettaisiin tasaisemmin molempien vanhempien kesken äitien ja isien kesken tämä on kylmää politiikkaa te te olette kirjanneet hallitusohjelmaan että naiset ja miehet ovat tasa arvoisia haluaisin kysyä teiltä arvoisa pääministeri mitä te tällä kirjauksella haluatte sanoa haluatteko te sanoa että naiset ja miehet ovat niin tasa arvoisia ettei tasa arvokehityksen edistämiseksi tarvitsekaan enää mitään tehdä

arvoisa rouva puhemies täällä puhutaan arvoista ja kovasti nostetaan esille muun muassa vanhustenhoitoa te nykyinen oppositiopuolue olitte edellisellä kaudella tekemässä vanhusten laitospaikoista suuria vähennyksiä te teitte vähennykset mutta te te ette antaneet sinne sitä auttavaa ja hoivaavaa kättä nykyinen hallitus laittaa tämän asian kuntoon me kohdistamme resursseja sinne kotihoitoon eli juuri sinne minne te ohjasitte näitä vanhuksia se ei pidä paikkaansa se koskettaa laitoshoitoa pyydän teitä myös lukemaan hallituskirjauksen joka kertoo että raskaimmassa hoivassa edelleen säilyvät suosituksen mukaiset mitoitukset se koskettaa ainoastaan tehostettua hoivaa mikä tarkoittaa myös kevyempää hoivaa elikkä mitä te eilen kävitte täällä ja syytitte hallitusta törkeästä petoksesta minä voisin kysyä oliko kyseessä heitteillejättö kun te edellisellä kaudella ulkoistitte suomalaiset vanhukset omiin koteihinsa ilman riittävää hoivaa nykyinen hallitus pistää tämän kotihoidon asian ja myös omaishoidon ja perhehoidon kuntoon arvoisa

puhemies minun mielestäni hallitusohjelmassa on paljon hyvääkin ja varsinkin mitä tulee työmarkkinoihin meidän tulee tunnistaa että työmarkkinat ovat muuttuneet aika lailla ja sitten tulee myös tunnustaa että meidän tulee tehdä jotain ilolla lukenut tästä osallistavasta sosiaaliturvamallista ja myös perustulokokeilusta olette puhuneet ja mielestämme nämä ovat sellaisia erittäin tervetulleita hankkeita mitä suomi tarvitsee minä todella toivon että hallitus onnistuu siinä koska tämä tukee työllistymistä tukee just sitä joustoa mitä myös ne jotka ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla tarvitsevat tämä on hyvä nämä ovat hyviä asioita
arvoisa puhemies

tunnen edustaja satosen kahdeksan vuoden ajalta erittäin osaavana työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä ja miksi hän tässä vuorotteluvapaassa sitten turvautuu puolitotuuksiin yksi erittäin tärkeä syy minkä takia vuorotteluvapaata on käytetty on on ollut se että henkilö ei vain ole jaksanut töissä hän on on halunnut pitää tietyn jakson ja irtaantua siitä työelämästä ja mikä sen parempi jos uupunut ihminen pääsee lepäämään ja hänen tilalleen palkataan toinen työntekijä joka tarvitaan minkä takia te haluatte tämän mahdollisuuden poistaa ja kyllähän sellaisella ihmisellä joka on jo ennestään uupumisen rajoilla riski siihen että työura jää lyhyemmäksi on totta kai päivänselvästi suurempi kuin muilla mutta sitten pääministeri sipilälle

liittyen metsähallitukseen ja teidän yleiseen talouspolitiikkaanne ja haluunne myydä valtion strategisia omistuksia täällä sanotaan että metsähallituksen lainsäädäntö muutetaan vastaamaan eu vaatimuksia kun siellä on entinen ja nykyinen maa ja metsätalousministeri niin mikä nykyisessä metsähallituslaissa on eu säädösten vastaista haluatteko te myydä myydä yhtiöittää ja sitten yksityistää metsähallituksen

arvoisa rouva puhemies on varmasti kaikille meille selvää että suomen talous on saatava oikaistua ja siinä on kaikilla meillä paljon tehtävää aivan ensimmäiseksi olisi varmasti viisasta se että saisimme kasvun liikkeelle ja myöskin sillä tavalla että se vaikuttaisi mahdollisimman nopeasti esimerkiksi etla on todennut että lyhyellä tähtäimellä tällä ohjelmalla hidastetaan kasvua ja sen takia kysynkin nyt miksi esimerkiksi asuntopolitiikassa on tehty niitä vähennyksiä joita on tehty koska asuntopolitiikalla nimenomaan panostamalla tänne pääkaupunkiseudun asuntopolitiikkaan saataisiin nopeasti kasvua aikaiseksi nyt erityisryhmien asumisesta otetaan ja vanhusten vammaisten asumisoikeusasuntoja vähennetään näillä sitä kasvua olisi lyhyellä tähtäimellä saatavissa miksi tähän kohtaan näitä näitä vähennyksiä on tehty

ja seniorit on erittäin hyvin huomioitu tässä meidän hallitusohjelmassamme valitettavasti oppositio tuo kuten kuuluukin vain niitä negatiivisia asioita esille omaishoitoon on tulossa seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron lisäpanostus paikka joka on inhimillisesti erittäin perusteltu kotihoitoa tullaan vahvistamaan ja etsimään sinne uusia keinoja eikö koti ole se paras paikka ihmiselle vai eikö se ole näin meidän oppositiollemme sen lisäksi meidän takuueläkkeeseen tulee kolmenkymmenen miljoonan euron korotus ja myöskin iso kysymys on se miten me asennoidumme meidän senioreihimme onko heillä oikeus päättää omista palveluistaan vai päättääkö joku virkamies heidän puolestaan meidän uusi hallitus lähtee siitä että jokaisella ikääntyneellä on oikeus tehdä omia valintoja ja me vahvistamme niitä

edustaja terholle sanoisin että teinä en olisi kyllä erityisen ylpeä siitä tavasta jolla lunastitte kannatuksenne katteettomilla lupauksilla miten kävi puolueenne lupaaman autoveroalen yhdeksänsataa miljoonaa euroa nyt autoveroale kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla on varaa ostaa uusi auto mutta samalla se kerätään maaseudulla autoa tarvitsevilta ajoneuvoverona ja tällöin kärsijöinä ovat pieni ja keskituloiset miten kävi teidän lupauksenne tuhannen euron tuloista verovapaana en löydä sellaista kirjausta tästä hallitusohjelmasta päinvastoin olette leikkaamassa työttömyysturvaa poistamassa nollamaksuluokkaa päivähoidosta ja eläkeläisten asumistukea leikkaamassa nämä pakottavat ihmiset toimeentuloluukulle ja ministeri stubb toivotan teidät tervetulleeksi lappiin miksikö siksi että siellä on niin kylmä että joudutte kertaa panemaan kädet omaan taskuunne

aina kun makrotalouden asiat pyritään hoitamaan mikrotalouden lainalaisuuksilla se ei ole mitään muuta kuin puoskarointia kuka tahansa meistä pystyy vähentämään omia menojaan ilman että se vaikuttaa meidän omiin mutta aina kun valtio lähtee leikkaamaan omia menojaan se leikkaa myös omia tulojaan kai ymmärrätte sen että tässä saman tien palkansaajan ostovoima heikkenee työttömyyskustannukset nousevat se on aivan selvä asia että tämän tyyppisessä tilanteessa kun valtio saa lainaa jopa miinuskorolla ja voitaisiin tehdä tehdä niitä investointeja muun muassa yksi pilkku kuusi miljardia euroa oli äärimmäisen hyvä asia tämä on oikein velka kannattaa ottaa jos se voidaan kohdentaa semmoisiin hankkeisiin joita joka tapauksessa pitää myöhemmin toteuttaa

miljardia euroa ymmärrättekö te että valtio ei ole kotitalous eikä yritys ja niitä ei voi verrata toisiinsa

kiitoksia rouva puhemies edustaja terho täällä ihan ansiokkaasti puolusti vastuullista talouspolitiikkaa mikä on aivan oikein mutta ongelmahan tässä tilanteessa on se että tällä hetkellä tätä vastuullisuutta ei tasapuolisesti jaeta eri ihmisryhmien kesken kun me joudumme kantamaan vastuuta koko kansakuntana niin tämän vastuun kantamisen tulisi jakautua oikeudenmukaisesti

pontimen antoi puolueenne puheenjohtaja nykyinen ministeri soini joka monissa haastatteluissa totesi että alle tuhat euroa ansaitsevilta ei tule ei pidä eikä saa leikata millä tavalla vastaatte edustaja sampo terho tähän teidän puolueenne puheenjohtajan antamaan voisi sanoa kiihdyttävän katteettomien vaalilupausten vauhdittamiseen

rouva puhemies tämä hallitusohjelma on erittäin hyvä kokonaisuus jossa menosopeutus on vain yksi osa rakenteelliset uudistukset ovat tärkein tekijä jolla varaudutaan siihen että pystytään lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta ja kolmantena on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen on aivan käsittämätöntä että sdpn ja vasemmistoliiton puolesta ollaan vastaan tätä yhteiskuntasopimusta

koko suomen etu että tekin lähtisitte tukemaan tätä pääministerin johdolla neuvoteltavaa yhteiskuntasopimusta antaisitte julkisen tuen ja käyttäisitte omia kanavianne hyväksi jotta kesän aikana saataisiin sopimus aikaan siitä hyötyisivät kaikki veronmaksajat mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa lapset ja ja lastenlapset

puhemies kun puhutaan sopimisesta niin se tarkoittaa että osapuolet neuvottelevat ja sopivat asioista keskenään mutta jos toiselle sanotaan että te te olette tällainen keskustelukumppani ja vuorovaikutuksessa me määräämme kuinka tätä asiaa hoidetaan niin se ei ole yhteiskuntasopimus on pelkästään jo senkin tähden nähtävä että jos tämä sadan tunnin työajan pidennystavoite toteutuu se tarkoittaa että sataviisitoistatuhatta henkilötyövuotta vähemmän tarvitaan työelämässä se tarkoittaa neljän pilkku viiden miljardin tulonsiirtoa työnantajille joilta ei edellytetä tässä yhteiskuntasopimismallissa minkään näköisiä välineitä olisi ollut kohtuullista edes se että tässä kohtaa puhuttaisiin samaan aikaan että jos tuloja siirretään ne pitää suunnata kotimaisiin investointeihin mutta ei mitään

rouva puhemies edelliseen puhujaan viitaten täytyy nyt kyllä todeta että minä tunnen tunnen edellisen puhujan erittäin hyvänä teollisuuden henkilönä mutta työelämän määrä tai työn määrä ei ole vakio vaan lisää työtä merkitsee lisää työtä emme voi ajatella se merkitsee yli satatuhatta työpaikkaa vähemmän jos lisätään työtuntien määrää eihän tällaista taloustodellisuutta ole missään maailmassa en ole ainakaan minä löytänyt vielä toinen kysymys liittyy liittyy näihin sdpn ehdotuksiin siitä mistä sitten otetaan lisää kun niitä kuunteli niin otetaan kaikki lisää sieltä missä olisi kasvun edellytyksiä mistä saataisiin uusia työpaikkoja se liittyy elinkeinotukien vähentämiseen innovaatiotukien vähentämiseen pääomaverokannan nostamiseen listaamattomien yritysten verotuksen kiristämiseen progression kiristämiseen meidän piti töitä luoda tähän maahan eikä tuhota niitä viimeisiä rippeitäkin nyt luodaan uutta kasvua ei tuhota kaikkea arvoisa puhemies

meillä varmaan on yhteinen tilannekuva suomi on menettänyt yli satatuhatta työpaikkaa pitkäaikaistyöttömien kaksinkertaistunut investointeja suomeen tehdään selvästi vähemmän kuin mitä ovat poistot yrittäjiä ja yrityksiä perustetaan vähemmän kuin niitä poistuu eli tilannekuva on varsin haastava mikäli haluamme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan ytimen kyllä se edellyttää sitä että yhä useamman ihmisen pitää voida saada työstään sellainen toimeentulo että hän tulee toimeen siinä tässä hallitusohjelmassa on olemassa hyviä kärkihankkeita ja sen tähden meidän kaikkien ja toivottavasti suomen kansan tuella juha sipilän hallitus pystyy tilannekuvaa muuttamaan niin että tänne syntyy työpaikkoja ja että voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan ytimen

arvoisa rouva puhemies juha sipilän hallitus keventää pieni ja keskituloisten verotusta ja se toteutetaan palkkatuloista annettavaa työtulovähennystä kasvattamalla edustaja ojala niemelälle tiedoksi tämä on aika lähellä niitä tonnin verottomia tuloja mistä me ennen vaaleja vaaleja puhuimme ei täällä pelkästään pienituloisilta leikata vaan päinvastoin helpotetaan pienituloisen työväestön verotusta edustaja nylander hienosti puhui siellä kun oli lukenut hallitusohjelmaa että puhuttiin tästä osatyökykyisten perustulokokeilusta eli kyllä täällä nimenomaan on ratkaisuja joilla kannustetaan ihmisiä ottamaan työtä vastaan tämmöinen kahtiajaosta puhuminen suoraan sanottuna kansalaisten pelottelua älkää syyllistykö moiseen

arvoisa puhemies edustaja jaskari täällä peräänkuulutti kasvua ja kasvun luomista senkö takia hallitus on nyt leikkaamassa koulutuksesta osaamisesta innovaatioista kaikesta siitä tulevasta kasvun potentiaalista mihin uusi uusi elinkeinorakenne voi sitten syntyä mistä voi tulla uusia työpaikkoja ja sitä uutta uutta kasvua

ja näistä panostuksista joihin myös edustaja aalto täällä viittasi minä puolestani kysyisin onko tässä oikeasti kyse ei kasvupaketista vaan paikkauspaketista sillä merkittävä osa näistä kasvupanostuksista otetaan toisella kädellä jostain muualta esimerkiksi liikennehankkeiden osalta näyttäisi vahvasti siltä että tämä perusväylänpito rahoitetaan uusista hankkeista eli yhtään lisää rahaa yhtään lisää kasvurahaa

arvoisa rouva puhemies tässä sekä edustaja vanhanen että edustaja terho puhuneet siitä että tämä on se talouspolitiikka jolle kansa vaaleissa antoi luottamuksensa kuitenkin sekä perussuomalaiset että keskusta puhuivat vaaleissa kahden miljardin euron säästöistä eivät neljän pilkku viiden miljardin euron leikkauksista eli minun nähdäkseni kansalaiset antoivat luottamuksensa nimenomaan maltillisemmalle säästölinjalle kuin mitä hallitus nyt esittää nyt ollaan jatkamassa kiristävän finanssipolitiikan tiellä hyvin suurilla ylimitoitetuilla ylimitoitetuilla leikkauksilla siitä huolimatta että suomalaisia päättäjiä on varoitettu siitä että kiristävän finanssipolitiikan jatkaminen pienituloisten ostovoiman leikkaaminen saattaa haitata meidän talouskasvua ja työllisyyttä

tässä matalasuhdanteessa jossa suomi nyt on pääministeri

sipilä kolme minuuttia sitten ministereille stubb lindström ja grahn laasonen kaksi minuuttia kullekin arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja anderssonille tässä puhutaan koko julkisesta taloudesta omassa talousohjelmassamme me käsittelimme valtiontaloutta

meillä on aika lailla yksimielisyys minä luulen että meillä on aika lailla yksimielisyys myöskin niistä viidestä keskeisimmästä tavoitteesta jotka vievät meidät kohti visiota en ole kuullut kovinkaan paljon arvostelua myöskään siitä etteivätkö ne kaksikymmentäkuusi kärkihanketta olisi juuri niitä keinoja jotka vievät meitä kohti näitä tavoitteita ulko ja turvallisuuspolitiikasta eu politiikasta sisäisestä turvallisuudesta oli kohtuullinen yksimielisyys täällä salissa niin eilen eilen kuin tänäänkin

prosenttia bktstä näissä luvuissa niin kuin kaikissa muissakin luvuissa mitä olemme esittäneet on siis kuntatalous myöskin mukana ja ja soturahasto rakennemuutoksilla tästä kymmenen miljardin haasteesta katetaan neljä miljardia siitäkin ilmeisesti on aika lailla yksimielisyys täällä salissa kolme miljardia sote uudistuksella jota ollaan yhdessä vuosi valmisteltu ja yksi miljardi kuntien tehtävien ja toimintatapojen tarkastelulla kaksi miljardia tässä tässä on kasvun varassa olevaa osuutta ja neljä miljardia sitten näitä näitä kipeitä säästöjä sdpn malli on kolme plus yksi me esitämme nyt täällä neljännellä meillä on siis miljardin riita tässä olemassa tehdäänkö miljardi miljardi veronkorotuksilla vai tehdäänkö se tehdäänkö se jollakin muulla indeksit meillä melkein kaikilla puolueilla myöskin sdpllä olivat keinovalikoimassa se on noin miljardin osuus se on se suurin yksittäinen toimi indeksien leikkaaminen puolet koulutusleikkauksista ilmeisesti myöskin tuli kuitattua tässä sdpn mallissa eli meillä on siellä riita nyt siitä leikataanko puolet enemmän vai puolet vähemmän ilmeisesti siis säästöjen suuruusluokasta meillä on yksimielisyys mutta niitten sisällöstä meillä on on olemassa riitaa no miten sitten tämä toinen puolisko eli kasvu saadaan aikaiseksi meillä on on täällä ohjelmassa runsaasti yrittäjyyttä yrittäjyyttä vahvistavia toimia me haemme yhteiskuntasopimuksella kilpailukykyhyppyä jos kilpailukykyhyppy saadaan aikaiseksi niin se takuulla luo uutta työtä

kaksi minuuttia

eli menosäästöt siinä me olemme siinä tilanteessa että ne säästöt ovat kerta kaikkiaan kiristäviä sopeutukset valtion ja kunnan tasolla julkisella tasolla neljä miljardia vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ovat itse asiassa kutakuinkin saman verran pikkasen vähemmän kuin mitä edellinen hallitus teki ja jokainen tietää miten vaikeita ne päätökset ovat toinen kokonaisuus on veropolitiikka ja ja se on erittäin neutraali ratkaisu meidän tavoitteenamme on panostaa sellaisiin veroihin jotka ovat niin sanottuja kulutus tai haittaveroja jotka tuovat meille lisää ja sitten taas keventää työn verottamista ja ahkeruuteen liittyvää verottamista kolmas johonka pääministeri sipilä tuossa äsken viittasi ovat ne kasvupanostukset ja niiden vaikutus totta kai on keventävä eli nyt me pyrimme kolmen vuoden aikana sellaiseen tilanteeseen jossa meidän ei tarvitsisi tehdä neljän vuoden kuluttua jälleen kertarysäyksellä näin laajamittaisia säästöjä sen takia me tuomme mukaan tämän yhden pilkku kuuden miljardin kasvupaketin viimeisenä huomiona miksi me näin teemme pääsyy on tietenkin se ja minä luulen että kaikki ovat tästä samaa mieltä että meidän pitää tehdä korjausliike jotta saadaan suomen hyvinvointiyhteiskunta pelastettua ja silloin on erilaisia näkemyksiä miten me sen parhaiten mutta täytyy myöntää että tämän sisäisen paineen lisäksi meillä on myös kaksi ulkoista painetta yksi on luottoluokittajat ja toinen on tässä vaiheessa euroopan komissio minkä takia sen takia että meidän alijäämä on vaarassa olla liian korkea eli yli kolme prosenttia ensi vuonna sen takia että meidän velkasääntö vuoteen

arvoisa rouva puhemies ensiksi edustaja nylanderille kiitokset rakentavasta lähestymisestä hallituksen tapaan hoitaa työvoimapolitiikkaa työmarkkinat ovat muuttuneet

annan kiitoksen siitä että se puuttui näihin kannusteloukkuihin tällä kolmensadan euron suojaosalla ja tähän suuntaan näitä työelämän ratkaisuja on vietävä eilen sanoin että aina pitää olla kannattavaa ottaa työ vastaan se on nimenomaan näin sitten edustaja gustafsson edustaja viitanen osin edustaja ojala niemelä täällä on tullut paljon puhetta siitä mitä ennen vaaleja luvattiin moni on luvannut paljon edustaja viitanen kertoiko sdp ennen kaksituhattayksitoista vaaleja että te tulette leikkaamaan ansiosidonnaista päivärahaa tulette heikentämään vuorotteluvapaata ette kertoneet te jouduitte tekemään kipeän päätöksen me olemme aivan saman tilanteen edessä ei ole kiva esitellä tällaisia asioita ei todellakaan ne ovat äärimmäisen raskaita mutta mikä on se vaihtoehto te olette tänään oman vaihtoehtonne hallituksella on oma vaihtoehto kyllä meillä on yhteinen hyvä tässä haussa ja sanoisin vielä se on aivan äärimmäisen tärkeää koko suomelle että se yhteiskuntasopimus saadaan aikaiseksi minä todella toivon ja vetoan kaikkiin osapuoliin siinä että ei lähdetä nyt soutelemaan ja kohdistan tämän kritiikin myös itseeni me tarvitsemme

arvoisa rouva puhemies sdp on täällä kritisoinut voimakkaasti näitä koulutussäästöjä ja koulutuksesta ei enää pidä leikata siksi asettuu kyllä erittäin kummalliseen valoon se ja ihan piti korvia höristää että kuulinko oikein että sdp puheenjohtaja antti rinteen suulla on valmis leikkaamaan toisen asteen koulutuksesta enemmän kuin hallitus tekee kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa kun hallituksen ohjelmassa on erittäin valitettava sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaus toisen asteen koulutukseen eli tätä haluaisin nyt vielä tarkentaa kuulinko ihan todella oikein näin että kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa olisi sdp valmis toiseen asteen koulutuksesta tällä hallituskaudella leikkaamaan tämmöisiä terveisiä nyt sinne koulutuskentälle kuitenkin että tämä hallitus pyrkii toteuttamaan nämä toisen asteen säästöt

lukiokoulutukseen ei kohdistu nyt merkittäviä leikkauksia koska viime kaudella edellisen opetusministerin aikana lukiokoulutusta hyvinkin suurelta osin kuritettiin sitten toinen asia on tämä toisen asteen ammatillinen koulutus meillä on eilen julkaistu näitä hallitusohjelman neuvottelujen liiteosia ja siellä on jo hyvin pitkälle rakennetut suuntaviivat siihen miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi toteutetaan siten että opetuksen laatu ja työelämävalmiudet meidän nuorilla ja aikuisillakin eivät vaarannu siitäkin on olemassa jo hyvin pitkälle menevät erittäin hyvät suuntaviivat joten turvallisin mielin lähdetään meidän toisen asteen koulutusta kehittämään tämän hallituksen toimesta
salilla lienee halua jatkaa

arvoisa rouva puhemies palaan vielä tähän uuteen poliittiseen kulttuuriin josta pääministeri sipilä on puhunut te valititte myös viime kaudella että istuntosalissa poliitikot puhuvat liikaa toistensa ohi kysyin eilen oletteko valmiita luopumaan tästä kiristyspaketista ojensimme yhteistyön kättä ette vastanneet kysyin hetki sitten miten arvioitte omaa toimintaanne onko se lisännyt kansalaisten luottamusta politiikkaan vai ei ette vastanneet siihenkään jos ette näihin halua halua vastata niin vastatkaa edes siihen pääministeri sipilä miten arvioitte nämä nuoret jotka ovat tässä kuvassa jossa lupaatte että koulutuksesta ei leikata heidän luottamuksensa politiikkaan vahvistunut vai vähentynyt mitä luulette että nämä nuoret jotka ovat päässeet tähän kuvaan kanssanne

ja eläkeläisille se on tehonnut koska palautetta on tullut hyvin paljon ja se on ollut osittain jäätävääkin mutta miksi oppositio unohtaa kaikki ne hyvät asiat mitkä ovat listalla pienituloisia kohtaan kotihoito omaishoito veteraanit takuueläke me teemme nyt kokonaisuutta jota tehdään jokaisen suomen kansalaisen mahdollisuuteen elää niin sanotussa hyvinvointivaltiossa mitä me vielä vielä tällä hetkellä olemme syksy näyttää sitten oikean tilanteen edustaja viitaselle kyllä ne vuorineuvoksetkin joutuvat vielä näihin talkoisiin

arvoisa puhemies minusta on tietysti perusteltua ja ymmärrettävää että tämä nyt toista päivää jatkuva salikeskustelu keskittyy pitkälti kommentoimaan näitä yksittäisiä säästöpäätöksiä joista yksikään hallituspuolueen edustaja ei ministeriaitiosta tai täältä salin puolelta ole ymmärtääkseni väistänyt vastuuta tai pitänyt niitä mieluisina sen sijaan kuitenkin hämmästelen sitä mikä ehkä kuvastui parhaiten tuossa edustaja tuppuraisen puheenvuorossa kun te kysyitte miksi tästä jo olemassa olevasta samapalkkaisuusohjelmasta esimerkiksi ei ole kirjausta hallitusohjelmassa minusta tuntuu edustaja että te ette ole ymmärtänyt että tässä maassa on tehty uudenmuotoinen hallitusohjelma me olemme tehneet strategisen hallitusohjelman kärkihankkeineen se on muutosohjelma minusta tuntuu hämmentävältä että oppositiopuolueista kukaan ei ole ottanut kantaa siihen mitä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja vanhanen jo eilen esitti mikä on teidän arvionne tästä kokonaisuudesta tästä uudesta johtamisen tavasta olisi mielekästä että kävisimme keskustelua myös siitä ja säästöistä tietysti osana tätä isoa muutoskokonaisuutta

arvoisa puhemies kun täällä on käytetty puheenvuoroja kansan kahtiajaosta niin täytyy kyllä todeta että todellinen kahtiajakohan on niiden välillä joilla on töitä ja jotka ovat työttöminä nyt tässä keskustelussa on kyllä unohtunut paljolti se että tänä päivänä niillä jotka ovat työelämässä ei lähtökohtaisesti ole kovin suurta ahdinkoa sen takia kyllä odottaisin että oppositio etenkin vasemmalla kantaisi erityisesti huolta niistä toimenpiteistä joita hallitus pyrkii todella voimakkaasti tässä hallitusohjelmassa tekemään että meillä syntyisi uusia työpaikkoja yrityksiä tänne suomeen ja sitä kautta tämä kahtiajako pienenisi ja tähänhän hallitus pyrkii jos te todella olette huolissanne siitä kansan kahtiajaosta niin odotan että lähdette voimakkaasti tukemaan tätä yhteiskuntasopimuksen syntymistä

arvoisa puhemies koulutusleikkaukset ovat rajuja niin kuin tässä salissa on monet kerrat keskusteltu mutta on hyvä että myös sosialidemokraatit kertovat omia leikkauksiaan ja vaikka tässä salissa hieman huonosti kuuluu niin tänne kuului hyvin että sosialidemokraatit olisivat leikanneet ammatillisesta koulutuksesta vielä paljon enemmän kuin tämä hallitus tämä on hyvä välittää ihmisille opiskelijoille ja nuorille tällainen olisi ollut demarien koulutuslupaus arvoisa puhemies täällä kysyttiin myös asuntorakentamisesta tämä hallitus haluaa ottaa kunnon loikan myös kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen ja sen takia tulemme esimerkiksi palauttamaan ara vuokra asuntoihin tulorajat niin että nämä asunnot tulevaisuudessa kohdentuvat niille jotka niitä eniten tarvitsevat ja tämä on oikeudenmukaista

arvoisa puhemies sdp on valmis yhteiskuntasopimusta tukemaan kunhan siitä poistetaan tämä kiristysruuvi johonka oikeusministeri ja työministeri lindström puuttui viikonloppuna elikkä minä olen tottunut siihen yleisen elämänkokemuksen mukaan että jos joku kokee uhkaa painostusta se johtaa vastareaktioihin minusta tässä on nyt tapahtunut niin että muutaman päivän aikana liittyen erityisesti tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun mutta myös näihin leikkauksiin se että ihmiset kokevat että nyt heitä uhkaillaan painostetaan johtaa vastareaktioon pelkään että

niin kuin tässä yhteiskunnassa on asioita rakennettu kymmeniä kymmeniä vuosia saadaan iso sotku aikaan sen takia pyydän pääministeri teiltä samalla tavalla kuin eilen edeltäjäni jutta urpilainen pyysi että olkaa hyvä miettikää näiden menosäästöjen lisäksi veromuutoksia joilla otetaan mukaan myöskin nämä hyväosaiset yhteiskunnassa olkaa hyvä ja miettikää myöskin tätä jotta saadaan ilmapiiri jota sdpkin voi lähteä tukemaan yhteiskuntasopimuksen näkökulmasta

puhemies edellisessä edustaja rinteen puheenvuorossa minusta oli hyvä että nämä mittakaavat hyvin lähelle niin kuin pääministeri äsken analysoi eli tämä meidän eromme ei ole loppujen lopuksi kovin suuri se kohdistuu näihin joihinkin yksityiskohteisiin tämän yhteiskuntasopimuksen osalta minusta se että syntyy käsitys siitä että tässä on kiristys on aika paljon myös kiinni siitä miten täällä siihen suhtaudutaan minusta kyse ei ole kiristyksestä kun hallitus erittäin avoimesti äärirehellisesti kertoo sen minkälaiset sopeutustarpeet meillä ovat edessä ja mitä me koko tehdä välttääksemme tätä pahinta pahinta kuvaa se mihin toivoisin että sosialidemokraatit antaisivat panoksen olisi se että antaisitte vahvan viestin siitä että me tarvitsemme noin viiden prosentin kustannuskilpailukykyloikan joka yhteiskuntasopimuksella pitäisi

haluan todeta sen että jos lukee tuota ehdollista leikkauslistaa niin sen ei kyllä millään tavalla voi kuvitella jollakin tavalla myötäsukaisesti silittävän palkansaajapuolta siellä on yksi pilkku neljä miljardia leikkauksia joista reilu miljardi kohdistuu tavallisiin lapsiperheisiin työttömiin eläkeläisiin ja ne kohdistuvat siis ihmisiin jotka ovat

asian ytimeen ja se koskee sitä mihin tätä yhteiskuntasopimusajatusta käytännössä hallitus on ajamassa ja politiikkanne kohtelee eri väestöryhmiä kiitän pääministeriä joka on ollut rehellinen joka eilen myönsi että tämä paketti ei koske hyväosaisia toisin kuin valtiovarainministeri tänään sanoi että tämä koskee kaikkia ja toisin kuin perussuomalaiset sanoivat että tämä koskee kaikkia te myönsitte eilen että tämä ei koske hyväosaisia miksi se ei koske koska te ette halua verotuksella ottaa niiltä joilla on todella paljon joilla on isot ansio ja pääomatulot onko todellakin niin että keskustan ryhmässä ei ole enää muita alkiolaisia kuin seppo kääriäinen joka suostui sanomaan että ei voida rakentaa hyväntekeväisyyden varaan yhteiskuntaa pitäisi ottaa uudelleen verotus tarkasteluun hallituksen paketissa

te ette vastaa siihen kysymykseen tarvitaanko yhteiskuntasopimusta ja mikä sen tavoitetaso on te vastaatte siihen kysymykseen mitä ei saa tehdä tai mitä siitä puuttuu minä toivon toivon vastausta siihen onko tämä peruskonsepti sopeutus kilpailukyvyn parantaminen ja uudistukset se oikea tapa jolla nyt tässä vaikeassa tilanteessa edetään mikä on sen kilpailukykyloikan tarve joka meillä on vastatkaa siihen

moniin syytöksiin perussuomalaisten linjasta kuten jo aiemmin sanoin kun saimme valtiovarainministeriön arvion vaalien alla myönsimme sen oikeaksi sopeutustarve on kuusi miljardia ja sitä on lähdetty hallitusneuvotteluissa kuromaan umpeen hallitusohjelma on aina kompromissien tulos en väitä että tämä hallitusohjelma täysin vastaa perussuomalaisten vaaliohjelmaa se olisi varsin erikoista jos vastaisi mutta väitän että siellä on paljon sellaista mistä mistä mekin olemme tyytyväisiä tässä otettiin verot esille otan sen oikein mielelläni täältä hallitusohjelmasta liitteestä yksi kohtia jotka ovat meille hyvin mieluisia vaikka ansio totta kai kuuluu kaikille korotetaan työtulovähennystä kuten on sanottu solidaarisuusvero jatkuu voidaan sanoa sitä sitten vuorineuvosveroksi jos se helpottaa otetaan käyttöön viiden prosentin yrittäjävähennys siirretään kaivostoiminta takaisin sähköveroluokka kahteen tiivistetään yritysveropohjaa ja autoveroa lasketaan kaksisataa miljoonaa nämä ovat kaikki meidän linjamme mukaisia kaikkea ei voi kuvitella saavansa jos haluaa edustaa valtionhoitajapuoluetta arvoisa puhemies

että sdp täällä lähtökohtaisesti ilmoitti että olette valmiita tästä yhteiskuntasopimuksesta keskustelemaan ja ehkä viemään sitä viestiä haluaisin myös kuulla edustaja vanhanen teiltä kysyi oletteko valmiita tähän kilpailukyvyn parantamishyppyyn viiden prosentin hyppyyn joka on se aivan olennainen asia tässä että suomalainen työ pärjää kansainvälisessä kilpailussa me voimme suomalaisia työpaikkoja pelastaa ja saada työttömille töitä mutta sitä en kyllä ymmärrä miten tästä voidaan puhua kiristysruuvina kun kysehän on yksinkertaisesti siitä että jos tämä yhteiskuntasopimus ei synny niin meillä on vähemmän rahaa tässä kansantaloudessa ja jotta meidän luottoluokitus ei edelleen alene ja jotta jotta me täytämme eun komission vaatimat kriteerit kuten täällä valtiovarainministeri sanoi

puhemies sdp on valmis tukemaan semmoisia ratkaisuja jotka parantavat kilpailukykyä ja lisäävät tuottavuutta sen pitää vain tapahtua sillä tavalla että ei kiristetä neuvottelun osapuolia ainakaan siis pitää tasapainoisesti luoda paineet asioitten ratkaisemiselle ja sitä kautta hakea ratkaisuja nyt tämä kiristysruuvi joka on rakennettu näitten ehdollisten leikkausten kautta on johtamassa siihen että se rapauttaa sitä luottamusta jota viime vaalikaudella todella tehokkaasti kyettiin rakentamaan kaksi tulopoliittista kokonaisratkaisua eläkeratkaisu yhteistyössä rakentaen luottamusta hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välillä nyt näyttää siltä että tämä keskustelu joka liittyy yhteiskuntasopimukseen on rapauttamassa tätä luottamusta ja synnyttämässä tilanteen jossa tätä hintakilpailukykyä tuottavuuskehitystä ei pystytä tekemään sen takia että luottamus menee taustalta minä edelleen pyydän nyt pääministeriä vastaamaan siihen olisiko mahdollista ottaa tämä verotus uudelleen tarkasteluun yhtenä keinona jolla voisi helpottaa sitten niitten työttömien helpottaa pienten eläketulojen asumistukien leikkauksia voisi poistaa näitä asioita oletteko te valmiita tässä asiassa liikkumaan

arvoisa puhemies täällä on monen hallituspuolueen kansanedustajan suulla puhuttu kotihoitoon tehtävistä parannuksista ja se on hyvä mutta te teette sen laitoshoidon kustannuksella laitoshoidossa on entistä huonokuntoisempia vanhuksia ja entistä vähemmän hoitajia onko tämä teidän mielestänne

valinnanvapaudesta seuraa se että ne valitsevat joilla on rahaa ja joilla on kykyä ja voimavaroja tehdä valintoja valinnanvapaus johtaa siihen että hoitoa annetaan kysynnän eikä tarpeen mukaan

arvoisa puhemies vihreiltä tulee toki vaihtoehtobudjetti mutta alustavasti vastauksissa hallitustunnustelijoille vihreät sopeuttivat budjettia kahden miljardin edestä satsaamme rakenteellisiin uudistuksiin sote ja sellaisiin työllisyyttä edistäviin uudistuksiin joissa uskotaan ihmisiin ja kannustetaan ihmisiä työhön yhdistämällä rohkeasti työtä ja sosiaaliturvaa ja edistämällä pienyrittäjyyttä me emme leikkaisi koulutuksesta emmekä emmekä heikompiosaisilta emmekä tutkimuksesta jotka tuovat uutta vientiä vaan me haemme vientiloikkaa vihreällä teknologialla ja vihreällä taloudella me emme anna rikkaille niin kuin te esimerkiksi rikkaat voivat ostaa nyt uuden auton hallituksen tuella irvokasta on myös se että kun leikkaatte maailman köyhimmiltä kehitysyhteistyöstä kolmesataa miljoonaa sitten lopetatte sen että päästöhuutokauppatuloja ohjattaisiin tähän niin annattekin päästöhuutokauppatulot teollisuudelle kompensaatioksi päästökaupasta eli entisestään hajotatte ja vaikeutatte toimivaa päästökauppaa päästökauppa pitää saada toimivaksi jotta cleantech viennillä olisi mahdollisuuksia

ärade talman eilen sivuttiin vähän tasa arvokysymystä ja edustaja tuppurainenkin sen nosti tässä hyvin esille äsken edustaja eerola mainitsi että kyllä se siellä ohjelmassa näkyy ja nosti esille kysymyksen isien tilanteesta avioerotilanteessa sehän on toki tärkeä kysymys mutta tasa arvokysymys on paljon muutakin ja itse soisin sille ehkä vähän enemmän tilaa tässä strategisessa hallitusohjelmassa nyt se on siellä pienenä sivuhuomautuksena sanotaan että miehet ja naiset ovat tasa arvoisia soisin sille yhtä paljon tilaa kuin strategiselle kysymykselle hevosenlannan poltosta esimerkiksi hallitusohjelma mainitsee pyrkimyksen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen ja sehän on hyvä asia mutta miten me tähän pääsemme jos verrataan vaikka suomen ja ruotsin tilannetta niin iso ero työllisyydessä näkyy kolmekymmentä viiva neljäkymmentä vuotiaiden naisten tilanteessa on suora heijastus siitä miten meillä vanhemmuuden vanhemmuuden taakka tai tai siunaus jos niin halutaan sanoa jakautuu jotta me pääsisimme parempaan tilanteeseen meidän pitäisi uudistaa vanhempainvapaa koska sillä tavalla saadaan vanhempien roolitkin tasaisemmin tasaisemmin jakautumaan se parantaisi naisten tilannetta työmarkkinoilla se parantaisi naisvaltaisten yritysten tilannetta ja naisvaltaisten yritysten yrittäjien tilannetta ja se parantaisi työllisyyttä ja se parantaisi tutkimusten mukaan myös edustaja eerolan esittämää kysymystä siitä miten miehiä kohdellaan tasa arvoisemmin avioerotilanteessa siis tämä on ihan tutkimus tutkimusten pohjalta näin käy eli minä toivon että hallitus nostaa esille tämän

arvoisa rouva puhemies sanoin eilen täysistunnossa että vasemmisto opposition puolueet ovat menettäneet kannatustaan vuodesta kaksituhattakolme lähtien kukaan ei ole vielä kiistänyt sitä on saanut kahdentoista vuoden ajan täystyrmäyksen suomen kansalta edustaja aalto liitti täällä vihreät tähän vasemmisto oppositioon omalla puheenvuorollaan vihreät joita on väitetty kokoomuksen puisto osastoksi onkin vasemmiston kolkkapoikaosasto selvä tukiosasto edustaja adlercreutz minusta tulee kesällä isä tämä tasa arvokysymys on erittäin tärkeä mutta on kyse myös sukupolvien välisestä tasa arvosta onneksi tämä minun lapseni ei tule vähään aikaan ymmärtämään politiikasta mitään mutta ei minun sukupolveni eikä hänen sukupolvensa saa joutua maksamaan isiensä ja äitiensä tekemistä virheistä tämä hallitus välittää tällaisesta sukupolvien välisestä tasa arvosta eikä tätä tulevaisuutta uhrata vasemmiston eikä rkpn velka alttarilla

minuuttia sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies tästä kasvusopimuksesta ja sen kiristysruuvista me olemme lähteneet rakentamaan tasapainoista pakettia sillä tavalla että meillä ei ole mitään salaisia listoja jotka tulevat siinä tapauksessa esille jos emme pääse sopimukseen me olemme halunneet rakentaa koko tilanteen avoimesti minä myönnän että olisimmehan me voineet tehdä sen niinkin päin että pannaan sinne kehyksen pohjiin neljän miljardin leikkaukset ja lisäveronkorotukset ja sitten ne säästöt ja sitten kerrotaan että ne joudutaan perumaan ellemme me pääse tähän olisiko se ollut yhtään sen kummempi tilanne me voimme vielä pyörittää sen niinkin päin jos se tuntuu tuntuu paremmalta mutta todellakaan tässä ei ole mitään tämmöistä ajatustakaan vaan aiomme kertoa avoimesti sen että me uskomme siihen että tämmöinen sopimus on tehtävissä kaikki tietävät suomen tilanteen sillä tähdätään viiden prosentin kilpailukykyhyppyyn ja sen lisäksi jos saadaan aikaan maltilliset tulopoliittiset ratkaisut niitten vaikutukset myöskin julkiseen talouteen ovat niin suuret

on käyty hyvässä hengessä minä uskon että tämä tilanne on erittäin hyvin puolin ja toisin ymmärretty tätä tätä osaa arvostelusta minun on hyvin vaikea ymmärtää minä kävin hyvin pitkät ja huolelliset neuvottelut silloin tunnusteluvaiheen aluksi käytin siihen viikon aikaa ja tiedän että tämmöistä valmiutta on olemassa pistän siihen itseni täysillä likoon ja ja takaan ja vannon että mitään tämmöistä kiristystä tässä ei ole tämä on avoin prosessi jossa kerrotaan mitä mitä vaihtoehtoja meillä on käytettävissä mutta jos me esitämme lisäkasvua siihen mikä on nyt sekä suomen pankin että valtiovarainministeriön ennuste siinä meillä pitää olla faktaa pohjana mihin se perustuu

pääministerin johdolla me olemme pyrkineet tässä yhteiskuntasopimuksessa sellaiseen ratkaisuun joka joka tehdään yhdessä kaikkien osapuolten kanssa kaikkien suomalaisten eduksi ilman vastakkainasettelua siksi me olemme pyrkineet siihen että meillä on selkeä aikataulutus tälle prosessille ja siksi me olemme myös pyrkineet äärimmäiseen avoimuuteen minkä takia tavoitteena tietysti työllisyystilanteen parantaminen ja kasvu mitkä tämän suorat vaikutukset ovat ensimmäinen osio meidän laskelmistamme on yksinkertainen se on se että yksi pilkku viisi miljardia euroa olisi yhteiskuntasopimuksen kokonaisvaikutus tähän kun lisää maltillisen palkkaratkaisun noin kahdeksansataa miljoonaa euroa niin me olemme kahdessa pilkku kolmessa miljardissa

myös eläkeläisten puolelle tämä antaa kokonaisvaikutuksen joka on noin yksi pilkku kolme miljardia euroa loppupelissä me olemme suomessa niin vakavassa taloudellisessa tilanteessa että kaikki keinot on otettava käyttöön ja ainoa tapa jolla tässä päästään eteenpäin on tehdä se yhdessä lopullinen vastuu on tällä talolla eduskunnalla että nämä demokraattiset päätökset ja yhteiskunnalliset uudistukset saadaan aikaan

arvoisa

opposition puolesta täällä eduskunnassa siksi avoimesti toivon sitä että kun hallitus on nyt reilulla ja avoimella tavalla kertonut millä tavalla suomi laitetaan kuntoon niin myös täältä opposition puolelta lähdettäisiin antamaan tuki tälle yhteiskuntasopimukselle ja vaikka ymmärrän että on erilaisia näkemyksiä siitä minkä kokoisia säästöjä tultaisiin tekemään ja tehdäänkö kenties veronkorotuksia niin voitaisiin kuitenkin aika pian antaa yhteinen viesti täältä eduskunnasta ulospäin että suomi tarvitsee todella sellaista kilpailukykyhyppäystä loikkaa eteenpäin jotta meidän pärjää paremmin ja sinne voi syntyä investointeja ja ja työpaikkoja arvoisa puhemies haluan myös palata tässä muutaman puheenvuoron taakse eilen ja tänään myös vihreitten riveistä on käytetty puheenvuoroja jotka ovat hieman hämmästyttäneet siinä mielessä että olemme usein tottuneet että vihreät edustavat kestävää kehitystä mutta näyttää siltä että ainakaan kestävää taloudenpitoa he eivät edusta he ovat esittäneet voimakasta velan ottamista ja sillä talouden kuntoon saattamista ja ovat syömässä tulevien sukupolvien kukkarolla ja pöydästä ja tämä ei ole mielestäni kyllä kestävää taloudenpitoa suomelle toivon että löytyisi aitoja konsteja ja vaihtoehtoja sille että me voimme todella pysäyttää tämän velkaantumisen ja saada talouden suunnan kääntymään ja tämä hallitusohjelma tämä sipilän voi sanoa muutosohjelma antaa erittäin hyvän pohjan suomen suunnan muuttamiselle kuunnellessani eilistä ja tämän päivän keskustelua ymmärrän varsin hyvin että talouden kuntoon saattaminen ja kuntoon laittaminen tekee kipeää ja se tekee kipeää meille kaikille on selvää että tulossa on vaikeita ratkaisuja jotka koskettavat kaikkien suomalaisten arkea mutta me samalla tiedämme että vielä pahempi olisi se lopputulos jos emme nyt tekisi näitä toimenpiteitä vielä kipeämpää tekisivät tulevaisuudessa ne leikkaukset joiden edessä me olisimme jos ei nyt reagoitaisi ja tehtäisi näitä säästötoimenpiteitä suomi on nyt kerta kaikkiaan laitettava kuntoon meillä ei ole enää yhtään aikaa odottaa ja tähän kysymykseen tämä hallitusohjelma nimenomaan on vastaamassa haluan vielä korostaa sitä että kun puhutaan työpaikkojen synnyttämisestä suomeen niin kyllähän tämä hallitusohjelman otsikkokin kertoo paljon se on ratkaisujen suomi suomi nostetaan uudelle kasvu uralle uudistuksilla normien purkamisella ja yrittäjyydellä itse asiassa tämä hallitusohjelma on myönteisin ohjelma mitä koskaan on tehty yrittäjyyden puolesta

arvoisa rouva puhemies

ensimmäistä kertaa sitä valmistelemassa ja usean vuoden tauon jälkeen näin voinee sanoa kokoon on saatu toimiva hallituspohja joka voi turvata maallemme paremman tulevaisuuden tuen hallitusohjelmaa koska se luo pohjaa talouden uudelle nousulle suomen valtionvelka oli viime vuoden lopussa noin yhdeksänkymmentäviisi miljardia euroa sokea reettakin näkee että tällaisella velkaantumisvauhdilla kreikan tie odottaa työttömyys on korkealla talouskasvu hiipunut ja kilpailukykymme rapautunut tilanne saadaan korjattua vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla suomen tulee ottaa mallia britanniasta jossa on sopeutettu valtion menoja viiden vuoden aikana britanniassa syntyi enemmän työpaikkoja muissa eu maissa yhteensä vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus toivon uudistuksen saavan vauhtia myös elokuussa toivottavasti solmittavalla yhteiskuntasopimuksella on nyt aivan selvää että talkoisiin tarvitaan haluan myös vahvistaa kansalaisten turvallisuudentunnetta tämä hallitus näkee sen nimenomaan laajassa merkityksessä neljä miljardia euroa on merkittävä summa jolla on mahdollista tehdä paljon niin yhteiskunnan sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseksi takuueläkkeen korottamiseksi sekä omaishoidon ja lastensuojelun parantamiseksi hallitusohjelmaa lukiessa syntyy pitkästä aikaa tunne että ajatellaan nimenomaan suomen kansalaisen etuja perussinimulta huom edustaja arhinmäki ja edustaja rinne ei kannata niin sanottua taakanjakoa eli pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden pakollista vastaanottamista esimerkiksi etelä euroopan maista suomeen ensimmäistä kertaa suomen hallitus sanoo ajavansa rakentavan kriittistä eu politiikkaa ja suhtautuvansa kielteisesti vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa tärkeää on myös että suomessa otetaan käyttöön ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksu ja lukukausimaksu eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille samaan aikaan kun kehitysapua leikataan

se on oikein arvoisa puhemies hallitusohjelma on saanut osakseen myös kritiikkiä opposition edustajat ovat kauhistelleet suomen pelastusoperaatioon olennaisesti kuuluvia talouden sopeutuksia opposition eurokritiikki on tyhjää kuin köyhän miehen aitta sillä oppositiopuolueet ovat osaltaan olleet viemässä suomea tuhoisan europolitiikan syövereihin nobel palkitun taloustieteilijän paul krugmanin mielestä suomen talouden ongelmat kertovat yhteisvaluutta alueen perustavista heikkouksista suomen on tehtävä sisäinen devalvaatio joka euroalueella on tulonsiirtounionin vaihtoehto ennen euroaikaa suomella oli tapana niin sanotusti korjata kilpailukyvyn heikkenemistä heikentämällä valuutan ulkoista arvoa suhteessa kilpailijamaiden valuuttoihin suomella on nyt yhteinen valuutta saksan kanssa emmekä enää voi itsenäisesti devalvoida valuuttaa useiden arvioiden mukaan saksan kilpailukyky on kaksikymmentä prosenttia suomea mikä samalla tietysti vihjaa meidän sopeutumistarpeestamme suomi käytännössä itse päätti viime vaalikauden tukipakettipolitiikallaan onko devalvaatiomme sisäinen vai ulkoinen arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman mukaan eun jäsenyys on poliittinen valinta joka kytkee suomen läntiseen arvoyhteisöön mikä merkittävämpää ohjelma tunnustaa että unionia on uudistettava ja sen toimintaa parannettava kannustan tehtävänsä aloittanutta hallitusta pitämään silmänsä auki maailman muutoksille ja tarkistelemaan eu alueen kehitystä rakentavan kriittisesti liittovaltiokehitystä ei voi hyväksyä iso britannian mahdollisen eron euroalueen horjumisen ja eri puolella eurooppaa päätään nostavien itsenäisyysliikkeiden vuoksi eu voi näyttää neljän vuoden päästä aivan erilaiselta poliittiselta yhteisöltä muutoksen tuulissa on ajateltava ensisijaisesti suomen kansallista etua

arvoisa puhemies rahat ovat yksinkertaisesti loppu eivätkä lainoittajamme kauan suomea suopeasti katso ihmettelenkin tässä edustaja aallon kommentteja joissa hän ajatteli että sen kuin mennään hakemaan lainaa lisää ja lainaksi eletään voi sanoa että se on hyvin lyhytnäköistä ajattelua matalat korot nimittäin johtavat aika lailla harhaan on kysymys sitten meidän julkisesta sektorista tai sitten kuluttajista joku päivä kun se päivä koittaa että velat pitää maksaa eivätkä rahat riitä maksuihin korkotaso saattaakin olla sen prosentin sijaan moninkertainen jopa kuusi tai kahdeksan prosenttiakin

lainoittajat menettävät uskon suomeen että me voimme puhua jopa kuudesta viiva kahdeksasta miljardista ja voi kysyä mistä se raha sitten otettaisiin siksi on erinomainen asia että uusi hallitus lähtee taittamaan velkaa ja se taittaminen tietenkin on tuskallinen prosessi todellinen testi tullaan tekemään siinä kohdin kun me lähdemme toimeenpanemaan näitä hallituksen hyviä ajatuksia hallitusohjelmasta muutamia näkökulmia ensinnäkin kevennyksiä ja meillä on enemmän kevennyksinä voisi sanoa vähemmän normeja enemmän vapautta vähemmän hallintoa ja byrokratiaa enemmän parempia palveluita ja tekemiseen käsiä vähemmän ministereitä ja avustajia ja sitä kautta esimerkin voimaa enemmän vähemmän budjetoituja euroja vähemmän velkaantumista enemmän digitaalisuutta enemmän kokeiluja tulevaisuudessa myöskin enemmän työpaikkoja ennen kaikkea vapautta enemmän kansalaisille arvoisa puhemies hallitusohjelmassa myöskin nousseet hyvin vahvasti esille seniorit oppositio on nostanut poikkeuksetta vain negatiivisia asioita tässä kohdin en niitä tule uudestaan nostamaan otan vain niitä kohtia jotka ovat positiivisia senioreiden näkökulmasta kokoomuksen näkökulmasta täällä on useita ajamiamme asioita esimerkiksi eläkeläisten ostovoiman vahvistaminen se tapahtuu jos yhteiskuntasopimus tulee silloin myöskin eläkeläiset tulevat saamaan kaksi asiaa a miljardin veronalennukset kohdennetaan sekä ansiotuloa että eläketuloa saaville yhtäläisesti ja b sen lisäksi jos yhteiskuntasopimus saadaan aikaan ei tule olemaan indeksien jäädyttämisiä nämä kaksi toimenpidettä varmistavat sen että eläkeläisen eurolla on myöskin ostovoimaa enemmän tämä oli meille kokoomukselle erittäin tärkeä asia sen lisäksi kokoomus näkee erittäin tärkeänä että meillä on myöskin omaishoitoon panostettu ja omaishoitoa tullaan kehittämään on erinomainen asia että omaishoitoon tullaan laittamaan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää se on erittäin suuri arvonanto kaikille niille läheisille jotka pitävät huolta omista lähimmäisistään lisäksi meillä mahdollistetaan senioreille mahdollisuus päättää omista asioistaan valinnanvapautta tuodaan lisää vasemmisto nosti esille että valinnanvapaus on vain rikkaiden asia sanoisin että se on päinvastoin otetaan esimerkkinä palveluseteli palveluseteli mahdollistaa myös vähävaraisemmalle mahdollisuuden päästä yksityisten palvelujen piiriin sanoisinkin että tämä on ennen kaikkea tasa arvotoimenpide on ihminen sitten köyhä tai rikas lisäksi meillä on vuosikausia pyritty saamaan eteenpäin meidän vapaaehtoistyön esteiden poistamista vihdoin viimein hallitusohjelma tunnustaa sen että me tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän välittämistä ja siltä osin vapaaehtoistyö näkyy useassa kohdassa hallitusohjelmaa

perussuomalaisille että nyt kun nousitte valtaan te puolititte ne meidän eu jäsenmaksut

puolittaa että siinäkin näitä petettyjä lupauksia mutta arvoisa puhemies hallitukselle täytyy antaa kiitosta hallitusohjelman kunnianhimoisista tavoitteista laittaa julkinen taloutemme tasapainoon ja suomi kuntoon varmasti tavoitetasolla aika pitkälti tässä salissa ollaan yksimielisiä sen sijaan niistä keinoista olemme varmasti erimielisiä ja sehän on hyvä olemmehan me demokratiassa ja politiikkaan kuuluu se että punnitsemme eri vaihtoehtoja tänä päivänä niin kuin aina politiikkaa tehdään arvojen pohjalta hallituksen arvopohja tulee hyvin esiin sen ohjelmasta hallitusohjelmassa kaadetaan talouden tasapainottaminen pitkälti nuorten ja heikompiosaisten niskaan on käsittämätöntä että pieni ja keskituloisilta viedään väkisin mutta hyvätuloisia vain pyydetään osallistumaan talkoisiin tämä osallistuminen oltaisiin voitu hoitaa verotuksen kautta jos tässä asiassa hallitus ei usko oppositiota niin uskokaa edes arkkipiispaa tässä tiedonantokeskustelussa myös paikallaan kysyä saavuttaako hallitus asettamiaan tavoitteita tällä omalla ohjelmallaan varsinkin hallituksen tavoitteet osaamisen ja koulutuksen osalta ovat täysin ristiriidassa koulutukseen kohdistettavien säästöjen osalta on vaikea kuvitella että suomalaisten osaamis ja koulutustasoa voidaan nostaa ja että suomi olisi koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa kun samanaikaisesti hallitus leikkaa koulutuksesta yli kuusisataa miljoonaa euroa

sdpn vaaliohjelman osalta siitä että toisen asteen rakenteellisella uudistuksella haluttiin hakea sieltä säästöjä kyllä ja tässäkin asiassa sdp eroaa siinä mielessä hallituspuolueista että me kerroimme tämän avoimesti ennen vaaleja toisin kuin hallitus tämä kuudensadan miljoonan leikkauspaketti koulutuksesta olisi varmasti voitu leikata myös jostain muualta ihmettelenkin minkä takia esimerkiksi tätä summaa ei olisi voitu ottaa vaikkapa maataloustuesta arvoisa puhemies viime aikoina on puhuttu paljon myös politiikan uskottavuudesta yleensä uskottavuutta mitataan sillä miten hyvin puheet vastaavat tekoja varsinkin nyt on hyvä tutkiskella ennen vaaleja lausuttuja puheita ja nyt tämän hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen tulleita tekoja ennen vaaleja kun nyt ajatellaan todella hallituspuolueet lupasivat kovaan ääneen että koulutuksesta ei enää leikata pääministeri sipilä sipilä ja valtiovarainministeri stubb oikein kuvien kera lupasivat opiskelijoille että koulutuksesta ei leikata opetus ja kulttuuriministeri grahn laasonen vielä vappuna kehtasi sanoa että tehdään arvovalinta eikä leikata koulutuksesta

pääministeri sipilä minä olen kyllä sitä mieltä että tästä aktiivisesta vaalilupausten pettämisen moodista pitää tässä maassa päästä pois on myös hyvä kysyä siitä kun hallitus sanoo että eivät nämä koulutusleikkaukset kohdistu sinne laatuun vaan ne tehdään rakenteita uudistamalla kun viime kaudella yritettiin näitä koulutuksen rakenteita uudistaa niin nykyiset hallituspuolueet silloiset oppositiopuolueet keskusta ja perussuomalaiset vastustivat näitä kiivaasti nyt voi sitten kysyä joko nyt on sitten mahdollisuus tehdä rakenteellisia uudistuksia mutta arvoisa puhemies tällä hallitusohjelmalla suomi ei nouse koulutuksen ja oppimisen kärkimaaksi suomen nuoriso ja tulevaisuus ansaitsevat parempaa kuin tämän kurjistavan

arvoisa rouva puhemies

ole rohkaiseva vienti ei vedä kilpailukykymme on rapautunut olemme eläneet aivan liian pitkään yli varojemme ja olemme pahasti ylivelkaantumassa väestömme ikääntyy ja huoli nuorten syrjäytymisestä on vahva työelämästä poistuu jatkuvasti enemmän ihmisiä kuin tulee tilalle talous kasvaa seuraavat vuodet arvioiden mukaan nihkeästi valtion menot tulee mitoittaa sen mukaan tämä kaikki on ollut tiedossa jo pitkään puhetta asiasta piisaa tekoja vähemmän asiat eivät parane itsesäälillä tai faktojen kieltämisellä vaan tästä noustaan työllä ja yrittäjyydellä tästä syystä on välttämätöntä että uusi hallitus on ottanut vakaan työllisyyttä edistävän linjan politiikkansa ohjenuoraksi päätökset ja tulevat toimenpiteet eivät ole helppoja kenellekään mutta ne on tehtävä nykyinen työllisyysasteemme ei ole lähellekään riittävä yksi hallituskauden keskeisistä tavoitteista onkin nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin karkean arvion mukaan työttömyyden vähentyminen yhdellä prosenttiyksiköllä parantaa julkisen talouden tasapainoa nolla pilkku kolmella prosenttiyksiköllä suhteessa kokonaistuotantoon jokaisen työkykyisen ja varsinkin jokaisen nuoren on päästävä työelämään tästä syystä on oleellista että sosiaaliturvaa uudistetaan osallistavaksi ja työhön kannustavaksi tärkeää on myös että vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille edistetään myös rakenteelliset uudistukset on saatava vihdoin tehtyä keskeisimmässä osassa sote uudistus yksi suomen suurimmista kilpailukykyhaitoista on korkea verotuksemme suomen veroastehan lähestyy maailman huippua kilpailukyvyn kannalta myös verotuksen ennustettavuus on tärkeää hallitus on luvannut ettei tällä alkavalla hallituskaudella kokonaisveroaste nouse työverotus tulee kevenemään eli kenenkään palkkaverotus ei kiristy näin pystytään turvaamaan palkansaajien myönteinen ostovoiman kehitys ja samalla kotimarkkinayritysten elinvoimaa lisäävä kulutuskysynnän vahvistuminen myös yrittämisen verotus kevenee ja yhteisövero pidetään kilpailukykyisenä käyttöön otetaan esimerkiksi pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys kaikki nämä erittäin hyviä ja tervetulleita uutisia ja uudistuksia arvoisa rouva puhemies yksi itselleni tärkeä aihealue jossa on vihdoin tartuttu kunnolla härkää sarvista liittyy liialliseen sääntelyyn ja turhiin normeihin ylisääntely on kallista niin julkiselle taloudelle kuin lopulta laskut maksaville yrittäjillekin on arvioitu että sääntelystä aiheutuva hallinnollisen taakan määrä on suomessa noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta sääntelyähkyn kyllästämä suomi ei riittävästi kunnioita omaa älykkyyttä ja kykyä tehdä fiksuja valintoja digitalous on tehnyt kaupasta rajatonta ja ajatonta vuonna kaksituhattaviisitoista ei voi olla mitenkään perusteltua että valtio määrää koska kauppoja ja kampaamoita saa pitää auki tai vastaavasti kiinni kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen onkin erittäin tervetullutta ja tolkullista ei myöskään ole tätä päivää että pienpanimon on myytävä näkkileipää saadakseen myydä ulos omia tuotteitaan tämä yhtenä esimerkkinä yliholhoavasta alkoholilainsäädännöstämme on myös syytä purkaa mitään toimialaa ei onneksi ole rajattu sääntelyn purkamisen ulkopuolelle matkailu ja ravintola ala työllistää tällä hetkellä noin sataneljäkymmentätuhatta suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin euron verotulot tätä mahdollisuutta ei pidä aliarvioida tai vähätellä alalle olisi mahdollista luoda jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina mikäli saamme purettua kilpailukykyä jarruttavaa turhaa sääntelyä sääntelyä kieltoihin perustuvan holhoamispolitiikan voisimme suosiolla jättää historiankirjoihin ja sinne samaan opukseen voisi haudata myös alkoholiin liittyvät veronkorotusajatuksetkin arvoisa puhemies hallitus on sitoutunut siihen ettei kunnille anneta vaalikauden aikana lainkaan uusia tehtäviä ja velvoitteita kuntien tehtäviä ja velvoitteita sen sijaan vähennetään miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä velvoitteita tarkoituksena on siis perata säädökset jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea yritystoimintaa investointeja rakentamista tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa toimintavapauden lisäämisen yritysten ja kolmannen sektorin hyödyntämisen sekä normien purkamisen kautta arvioidaan saavutettavan merkittävät säästöt julkiseen talouteen hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan työllä mutta sitä ei saa tehdä toisten elämän hinnalla

arvoisa herra puhemies hallitusohjelma

vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta tätä tietysti voidaan kritisoida mutta jos yrittäjyyttä ei olisi ja jos työtä ei tehtäisi ei kasvua juuri taitaisi syntyä omalta osaltaan hallitus tulee luomaan työtä panostamalla yksi pilkku kuusi miljardia euroa kärkihankkeisiin ja korjausvelkoihin tämä on on mittava panostus ja se tulee jo suoraan luomaan työtä ja yrittäjyyttä ja myös parantaa yrittämisen edellytyksiä hallitusohjelma listaa lisäksi lukuisia keinoja joilla talouden ja työllisyyden kasvuun päästään näitä ovat muun muassa byrokratian purkaminen turhien yrittämisen esteitten poistaminen koulutukseen tehtävät uudistukset tietotekniikan käyttäminen näitä keinoja tarvitaan jotta talouden kasvu alkaisi jatkuisi ja ja jatkuisi vielä kenties tulevallakin vuosikymmenellä arvoisa puhemies muutama sana näistä välittömistä sopeutustoimista siis leikkauksista niiden yksi tavoite on saada velaksi eläminen pysähtymään listatuilla sopeutuksilla saadaan vaalikauden loppuun mennessä neljän miljardin euron vuosittainen säästö ja jäävää juuri mitään elämänaluetta koskemattomaksi yleisesti sanoa että lista on aika tasapainoinen säästöistä mikään ei näytä sellaiselta että se aiheuttaisi jollekulle katastrofin siitä huolimatta nostan esiin pari kohtaa jotka minua itseäni arveluttavat eniten esimerkiksi tämä eläkeläisten asumistukimuutos se tulee joittenkin kohdalla tekemään varmasti tiukkaa eivätkä sitä kompensoi asuntopolitiikkaan ja vuokra asumiseen suunnitellut muutokset saattaa olla että näiltä osin toimeentulotukimenojen kasvu tulee syömään toivottuja säästöjä toisaalta tietenkin on mahdollista että tarkastellaan koko asumistukipottia kokonaisuudessaan koulutussäästöistä hallituksen tulee varoa ettei koulutuksessa palata kuusikymmentä luvulle itse olen köyhän perheen lapsena joutunut käymän lukion toisella paikkakunnalla ja se ei todellakaan olisi onnistunut ilman on olemassa hyviä ihmisiä

kolmas pikku asia on keliaakikkojen ruokavaliokorvaus ohjelman kirjoittajat eivät ole ehkä osanneet arvioida että keliakiassa ruokavalion laiminlyöminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran ruokavalio on keliakiassa verrattavissa vammaisen henkilön apuvälineeseen apuvälineen avulla vammainen pystyy elämään normaalia turvallista elämää yksilön kohdalla menetys on tietysti aika pieni eikä liene sinänsä kenenkään hallitusohjelmaa tuskin tältä osin ruvetaan korjaamaan mutta jatkossa tulee korjata kelan vammaistuen kriteerejä niin että keliakian ruokavaliohoito olisi vammaistukeen oikeuttava arvoisa puhemies pidän maakunnallisen ja itsehallinnollisen sote piirin luomista hyvänä ja toimivana ratkaisuna toki tähänkin asti olisi ollut mahdollisuuksia niin kutsuttuun täydelliseen sosiaali ja terveydenhuollon integraatioon se vain pitänyt tehdä sopimuksin lukuisten eri toimijoitten kanssa näin vain ei ole tehty sote ratkaisu on kuitenkin ymmärrettävä vasta raamiksi jonka sisälle rakennetaan itse toiminta jos toiminnan rakentaminen jätetään kunkin sote piirin itse järjestettäväksi veikkaan että ihmisten eriarvoisuus ei tästä kyllä vähene siksi kun sote uudistusta varsinaisesti ryhdytään rakentamaan tulee myös toiminnan sisällölle tehdä yhteistä raamitusta

arvoisa puhemies presidentti sauli niinistö totesi uudelle hallitukselle osoittamassaan puheessa perjantaina kahdeskymmenesyhdeksäs viidettä kaksituhattaviisitoista seuraavaa te tulette kuulemaan paljon siitä mitä ei saisi tehdä vähemmän siitä mitä sen sijaan pitäisi tehdä ettekä ollenkaan siitä missä olisimme ellei mitään tehtäisi itse henkilökohtaisesti lisäisin tuohon vielä etteivät hallituspuolueet tule kuulemaan paljon mitään siitäkään mitä me teemme haluaisin nostaa hallitusohjelmasta muutamia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita esille ensinnäkin hallitusohjelman tavoitteisiin on kirjattu erikseen että suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua olemme saaneet viime vuodet vastaanottaa kansalaisten palautetta oikeustajun vastaisista rangaistuksista erityisesti väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistettujen seksuaalirikosten osalta tähän vastauksena on rangaistusten kiristäminen ja erityisesti rangaistusasteikon alarajan tarkistus tällöin tuomioistuimilla on velvollisuus noudattaa niitä ja nostaa rangaistuksia tehokkaaseen oikeusturvaan liittyy luonnollisesti rikoksentekijän oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus saada asianmukainen puolustus tässä tohinassa on kuitenkin viime vuosina unohtunut rikoksen uhrin aseman turvaaminen sekä siitä huolehtiminen hallitusohjelmassa tämäkin on onneksi nostettu parannuskohteeksi edelleen on hyvä asia että päiväsakon rahamäärä korotetaan kuudesta eurosta kahteentoista se on ollut niin kauan jo sama etten muuta aikaa muistakaan tuomioistuinslangissa on jo vuosia puhuttu niin sanotusta kuuden euron miehestä kun tarkoitetaan henkilöä joka tulojensa perusteella saa minimääräisen päiväsakon tämä korotus tarkoittaa siis käytännössä sitä että sakko todella tuntuu rangaistuksena paremmin jatkossa otan esimerkkinä siitä rikoslain luvussa säädellyn vahingonteko nimisen rikoksen josta teosta tuomitaan vaikkapa liikehuoneiston ikkunan rikkoja rangaistuksena tuomitaan sakkoa keskimäärin kaksikymmentä viiva kolmekymmentä päiväsakkoa kun päiväsakon alin rahamäärä on nyt kuusi euroa kokonaissakoksi jää satakaksikymmentä viiva sataviisikymmentä euroa meillä on rikesakkorangaistuslaji ja sen tulisi rikoslain mukaan olla kiinteää sakkoa lievempi rangaistus rikesakon maksimimäärä on tällä hetkellä sataviisitoista euroa joten ei ole ihan linjassa tuo käytäntö kuten äsken tuossa esimerkissä osoitin eroa jää viidestä eurosta kolmeenkymmeneenviiteen euroon vaikka rikesakon pitäisi olla lievempi rangaistus lisäksi pidän hyvänä että ehdollisen vankeuden tehostamiseksi otetaan käyttöön esimerkiksi ehdoton vankeusrangaistus niin niin sanotusti vankilaan tutustuminen vaikkapa viikon jakso nyt erityisesti nuoret miehet näyttävät voiton merkkiä tuomioistuimessa poistuessaan sieltä kun tuli vain sitä ehdollista kun ei koeta sitä edes rangaistuksena paljon muitakin hyviä kirjauksia siellä on olen itse henkilökohtaisesti lakimiehenä tyytyväinen siihen että oikeusministerin salkku on perussuomalaisilla olen saanut tästä myös hyvää palautetta lakimieskollegoiltani ministeri lindström on jämäkkä ja reilu mies jolla on kohdillaan tästä on hyvä lähteä uudistamaan kirjattuja uudistuksia arvoisa puhemies haluan sanoa erityisesti opposition kansanedustajille että se voisi tehdä historiaa ja etsiä hallituspuolueiden työstä ja hallitusohjelmasta myös hyviäkin asioita aidosti vilpittömänä tarkoituksena meillä tulee olla suomen ja suomalaisten hyvinvointi kritiikki on aina hyvästä ja vie asioita eteenpäin mutta vain jos kritiikin ohessa on mukana ratkaisuvaihtoehto toisin toimimista varten rakentavia vaihtoehtoisia puheenvuoroja oppositiossa on nyt muutaman päivän aikana kuultu aika vähän esimerkkinä tulee mieleen edustaja räsäsen eilinen puhe joka oli minusta hyvä edustaja arhinmäen puhe sen sijaan jäi mieleen päinvastaisena sillä hän toimi täällä puhuessaan sekä syyttäjänä että tuomarina todetessaan että jos olisimme tuomioistuimessa tulisivat joidenkin ministereiden vaalipuheet ja nykyiset teot tuomituksi rikoksina jos en väärin muista niin hän mainitsi petoksen ja kiristämisen

arvoisa herra puhemies uskon että jokaisella tässä salissa olevalla ihmisellä on talouden tilannekuva selvä ja ellei ole niin olen siitä todella huolissani tuen hallitusohjelman linjauksia ja uskallan jo tässä vaiheessa ilmoittaa vankan tukeni hallituksen tulevalle toiminnalle kasvun ja uusien työpaikkojen aikaansaamiseksi ja tätä kautta hyvinvointipalvelujen rahoituksen turvaamiseen juuri tämän vuoksi tehdään työn tarjontaa lisääviä uudistuksia ja leikataan julkisia menoja kestävälle tasolle todellakaan voi syödä tulevien sukupolvien eväitä etukäteen eilisen päivän aikana on jo hallitusohjelman eri osat pureskeltu niin hyvässä kuin pahassa riippuu luonnollisesti puhujasta otan tässä esiin ainoastaan yhden osa alueen eli suuren kasvupotentiaalin omaavan lääketutkimuksen hyödyntämisen tilastojen mukaan lääketutkimukset ovat valitettavasti siirtymässä pois suomesta onkin aika tiedostaa ja tunnustaa tosiasiat korkeatasoinen ja korkeatuottoinen lääketutkimus voi tuoda meille vientieuroja eduskunnan valtiovarainvaliokunta onkin jo kahden vaalikauden ajan vaatinut yliopistotasoisen tutkimusrahoituksen kestävää turvaamista valiokunta on estänyt resurssien leikkaukset mutta pitkän aikavälin sitoutumista lääketieteelliseen kliiniseen ja perustutkimukseen kaivataan edellisen hallituksen hyväksymä terveysalan tutkimus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia on hyvä alku joka edellyttää tuekseen määrätietoista toimeenpanoa onneksi tutkimusmäärien lasku ei kerro koko totuutta painopiste on siirtynyt aiempaa vaikeampiin tutkimuksiin ja edelleen edellytykset tutkimusmäärien kääntämiselle kasvuun ovat olemassa ministerit rehula ja mäntylä entisinä sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseninä varsin hyvin tietävät että yliopistosairaaloissa tehdyn tutkimuksen etuna on se että uusi tietämys lääkkeiden vaikutusmekanismeista ja tehosta mahdollistaa uusien hoitokäytäntöjen ja lääkkeiden nopean käyttöönoton

eri kehitysharppauksesta tautien määrityksessä tai hoidossa kun tutkimus on vaikuttavaa niin syntyy myös kokonaissäästöjä sekä euroissa että inhimillisesti tämä maa tarvitsee kipeästi myös uusia investointeja lääketeollisuus investoi euroopassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen kolmekymmentä miljardia euroa myös meillä on mahdollisuus napata tästä osamme hallitusohjelmassa on aivan perustellusti kirjattu että vahvistetaan tutkimustulosten vaikuttavuutta sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi yksi mahdollisuus parantaa lääketutkimuksen tilaa ja houkutella investointeja olisi käynnistää kokeilu jossa lääkeyrityksien ja yliopistotoimijoiden yhteistyötä suomessa tiivistettäisiin samalla olisi panostettava uusien yliopistolöydösten tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen hallitusohjelman mukaisesti meillä on jo monia esimerkkejä onnistumisesta esimerkiksi helsingissä pfizerin ja hyksin syöpäkeskuksen tutkimusläpimurto turussa bayerin ja auria biopankin yhteistyö syöpätutkimuksessa ja vaikkapa esimerkki kontiolahdelta jossa diabeteksen hoidossa käytettävien

jotka ovat myös suomen kilpailijamaita ja vauhdittavat toiminnallaan aivovuotoa suomesta on perustettu yliopistojen yhteyteen lääkekehityskeskuksia hallitusohjelmassa on myös kirjaus että tuetaan rahoituksella alueellisia tai alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä tiedän että turun yliopistossa on ilahduttu tästä kirjauksesta ja se voisi toimia lääkekehityskeskuksen valtakunnallisena koordinaattorina perustuen turun seudun johtavaan asemaan lääkekehityksessä ja pitkään historiaan teollisuustuotannossa koko suomalainen yhteiskunta nettoaa lääketeollisuuden ja terveysteknologian investoinneista ja vientituloista olennaista onkin että saamme säilytettyä paikkamme korkeatasoisen tutkimuksen kärjessä huolehtimalla houkuttelevista tutkijoiden urapoluista ja kanavoitua osaamisemme tulevaisuudenkin menestykseksi terveysala tutkimuksineen ja teknologisine innovaatioineen on meille valtava mahdollisuus kasvun aikaansaamiseksi aivan samalla tavalla biotalous cleantech ja digitalisaatio

mukaan rakentavaa arviota mutta myös joitakin rakentavia ehdotuksia joita kaivattiin eilen se että meidän bkt kasvumme lähivuosina on aika verkkaista haastaa kyllä myös tämän työllisyystavoitteen niin kuin kaikki tiedämme senkin jälkeen se on sinänsä oikea pyrkimys johonkin vahvaan työllisyyspolitiikkaan nyt työnsä päättävällä hallituksella mutta kaikki riippuu siitä saammeko me viennin vetämään ja sen jalustaa laajennettua jos

aika kylmä tässä yhteiskunnassa ja sen eteen pitää tehdä paljon töitä yhteiskunta voi luoda edellytyksiä sille että elinkeinoelämä pärjää myös viennissä infraa osaamista kasvumahdollisuuksia investointimaaperää valitaan keskeisiä teemoja biotalous cleantech digitalous ovat tärkeitä mielenkiinnolla jään odottamaan kahtakymmentäkuutta kärkihanketta jotka varmaan ovat oikeita kaksi toivomusta toinen on se että me tarvitsemme kasvuhakuisia yrityksiä jotka kansainvälistyvät ja tätä prosessia meidän pitäisi tukea toinen on siis se että palvelusektori on tosi tärkeä työllisyyden ja meidän elinkeinoelämän kannalta yksityinen palvelusektori työllistää yksi pilkku kahdeksan miljoonaa ihmistä minä toivoisin että meillä olisi palvelusektorin strateginen elinkeinopoliittinen ohjelma mitä tulee sitten kasvuun se liittyy työpanokseen se liittyy tuottavuuteen se liittyy investointeihin ja totta kai me tarvitsemme lisää työtunteja mutta sitä kautta että työllisyys paranee annetaan esimerkiksi osa aikatyöntekijöille mahdollisuus tehdä enempi tunteja kuin he pystyvät tänä päivänä arvoisa pääministeri yhteiskuntasopimukseen heti alkuunsa haluan sanoa että sellaista tarvitaan tässä ajassa ja sehän voi perustua vain luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön enkä puhu nyt vain yhteiskuntasopimuksesta vaan vaan olen erittäin huolissani siitä muutetaanko nyt tämän sopimusyhteiskunnan ja kolmikantayhteistyön isoa periaatetta joka on aina ollut aito tasaveroinen valmisteluun ja sopimiseen perustuva yhteistyömalli hallitusohjelmassa ei mainita sanaakaan kolmikantayhteistyöstä puhutaan konsultaatiosta ja kuulemisesta se on eri asia meillä on tämmöinen kolmen a luokan kolmikantayhteistyö joka on aina perustunut arvostukseen aitoon yhteistyöhön aikaansaamiseen ja tulokset ovat aivan vastaansanomattomia tälläkin päättyneellä hallituskaudella eikö niin ministeri stubb me vaalimme kuin silmäterää että asiat valmistellaan yhdessä ja viedään vain sellaisia työelämään palkkaperusteiseen sosiaaliturvaan liittyviä uudistuksia jotka ovat yhteisymmärryksen takana ja nyt tässä hallitusohjelmassa ei tätä periaatetta mainita ja tämä on erittäin iso kulttuurimuutos haluan kysyä

päättyneen hallituskauden suurimmat kestävyysvajetta ja kilpailukykyä parantavat saavutukset tehtiin kolmikantayhteistyön kautta kaksi laajaa työmarkkinaratkaisua työurasopimus eläkeuudistus ja monia muita lainsäädäntöhankkeita ja kaikki yhteisymmärryksessä mikä vika on tässä toimintamallissa jota meidän pitäisi arvostaa ja kunnioittaa yhteiskuntasopimuksen edellytyksiä pitäisi olla kaksi toinen on se että se agenda on tasapainoinen tasapainoisempi kuin se on nyt ja toiseksi että hallitus lisää luottamusta lisääviä toimia aito kolmikantayhteistyö voi palata tavaksi toimia enkä halua muuta kuin sanoa että pitäisi ehkä edetä realistisesti ja vaiheittain ensimmäinen vaihe olisi se miten turvataan nyt tämän päättyvän sopimuskauden kolmannen vuoden palkkaratkaisun tekeminen niin että se voidaan tehdä yhteisesti ja maltillisesti nyt on jo merkkejä siitä että tästäkin ollaan irtautumassa nyt pitäisi kuitenkin jaksaa tämä ratkaisu tehdä ja yhdessä ja toinen vaihe olisi se että lisätään niitä luottamusta lisääviä toimia tavalla ja siihen aikaa että voidaan myös siirtyä budjetti ja kehysriihen yhteydessä joihinkin sellaisiin uudistuksiin jotka ovat tasapainossa ja koettaa viedä niitä läpi ja kolmas neljäs vaihe kaksituhattakuusitoista pitäisi tehdä uusi työmarkkinaratkaisu ja sen valmistelu pitäisi aloittaa hyvissä ajoin ja sanon omana kantanani se suurin yhteiskuntasopimusidea olisi se että syntyisi pitkäkestoinen kaikkia kattava työmarkkinaratkaisu tämän ratkaisun jälkeen se on se yhteiskuntasopimuksen ydin näitä tavoitteita pitäisi lähteä maltilla yhteistyöllä edistämään minä toivoisin että tähän toimintatapaan voitaisiin palata ja ottaa tämmöinen realistinen ja yhteistyötä kannustava ote

arvoisa puhemies

odotusajalla peräti kolmanneksella odotusaika oli viisi viikkoa tai enemmän verrattuna aiempiin vuosiin tilanne oli entisestään huonontunut lääkärissä käynnit jakautuivat tuloluokkien mukaan myös epäoikeudenmukaisimmin oecd maissa kolmen joukossa usassa portugalissa ja ja suomessa nämä kuuluvat alakastiin viimeisimmät ponnistukset sosiaali ja terveydenhuollon hallintolain aikaansaamiseksi ovat meille tuttuja edellisen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena toteutettiin tähän asti suurimmat sosiaali ja terveydenhuollon rakenteelliset muutokset suljettiin ennennäkemätön määrä sairaansijoja ja henkilöstöä vähennettiin muutokset eivät kaikki olleet eduksi näitä olivat muun muassa kuntien toteuttama lähes kaikkia ennaltaehkäisyyn liittyvien tukimuotojen lopettaminen kuntien säästöjen aikaansaamiseksi tällä hetkellä niitämme noiden matalan kynnyksen palveluiden karsinnan satoa tällä hetkellä sosiaali ja terveydenhuollossa on menossa vastaava sairaansijojen sulkeminen ja palvelujen alasajo sen kaikilla sektoreilla tästä huolimatta suomessa on edelleen paljon sairaansijoja johtuen terveyskeskuksen vuodeosastoista missään maailmassa ei ole vastaavaa järjestelmää sen sijaan kuntoutus on täysin unohdettu suomalaisesta palvelukonseptista kansainvälisesti verraten paikoin tehdään myös runsaasti toimenpiteitä erikoissairaanhoidossa hoitohenkilökuntaa on paljon ja lääkäreiden määrä vastaa kansainvälisiä kansainvälisiä vertailuja meillä on siis runsaasti ongelmia terveydenhuoltojärjestelmässämme nykyinen sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö mahdollistaa jo pitkälle menevän yhteistyön sektoreiden välillä siitä on kokemuksia kainuussa forssassa eksotessa

tavoitteemme terveydenhuollon ongelmien ratkaisemiseksi kansalaislähtöinen maakunnan sisällä sisällä tapahtuva kehittämistyö se on kuitenkin siirtynyt hegemoniataisteluksi siitä kuka johtaa alueellista kehittämistä ovatko ne keskuskaupungit vai toteutetaanko yhteiset asukkaiden edun edun mukaiset tavoitteet hyödyntävä kokonaisuus uuden hallitusohjelman mukaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus voidaan toteuttaa yksitasoisen maakunnallisen ratkaisun pohjalta toiminnasta vastaava järjestäjätaho valitaan kansanvaltaisesti ja kyseinen taho huolehtii myös palvelujen tuottamisesta uudet käyttöön otettavat sairauksien diagnostiikan hoidon ja sosiaalipalvelujen tuottamisen toimintamallit pohjautuvat kansalaislähtöiseen ja vahvaan palvelujen horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon usassa eturivin kustannustehokkaimmat toimijat hyödyntävät samankaltaista vahvasti integroitua palvelujärjestelmää kuin suomessa ollaan suunnittelemassa ollaan suunnittelemassa näin toimien kaiser permanente palvelutuottajaorganisaatio kaliforniassa pystyy tuottamaan terveydenhuollon palvelut kaksikymmentä prosenttia edullisemmin kuin maassa keskimäärin ja on samalla laatumittareilla maan palvelutuottajien kärkipään joukossa erityisesti organisaatiossa on panostettu kansalaisen terveyden edistämiseen sekä omahoidon osaamiseen ja toteutukseen ikihyvä päijät häme tutkimuksessa on todettu muun muassa vahvan ylipainon lisäävän ikääntyvillä sokeritautiriskiä viisinkertaiseksi kuuden vuoden aikana

sosiaali ja terveydenhuollon vahvan integraation edellytys on kuitenkin alueellisesti kattava ja kaiken asiakastiedon sisältävä kansallisesti yhtenäinen tietojärjestelmä kansalaiset voivat hyödyntää tietojärjestelmää seuratakseen omaa hoitoaan sekä tuottaakseen siihen sovittuja seurantaan sekä tutkimukseen ja hoidon toteutukseen liittyviä tietoja ammattilaiset käyttävät kansallisesti yhtenäisen kertomusjärjestelmän tietoja omien oikeuksiensa mukaisesti alueiden kuntien kuntaliiton ja sosiaali ja terveysministeriön yhteinen akusti yhteistyö toteuttaa tätä tavoitetta olennaista tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon toimintamallista päätettäessä on tietää samalla miten palvelujen rahoitus järjestetään perustuslakivaliokunnan tuore lausunto tulee ottaa huomioon järjestämisestä ja rahoituksesta päätettäessä

ja ainoastaan sillä tavalla suomi ja suomalainen hyvinvointivaltio rahoitetaan ministeri toivakka painotti eilen sitä että kotipesän pitää olla kunnossa se on takuulla totta ja siitä on helppo olla samaa mieltä mutta sitten haluaisin oikeastaan nostaa esille sanan kilpailukyky mielestäni hallitus tuo sanan kilpailukyky varsin yksisilmäisesti esille kilpailukyky on kuitenkin kokonaisuus se ei ole vain palkkoja työn hintaa siihen kuuluu paljon muuta minkä takia meillä suomessa on kuitenkin alueita kaupunkeja jotka menestyvät samat lait samat kielet ja niin edelleen nostan tässä esille kuten edustaja strand eilen vaasan kaupungin ja vaasan alueen vienti vetää monella alalla ja siitä voimme olla ylpeitä siitä myös näemme että joskus kielitaidostakin on hyötyä ja kansainvälisestä osaamisesta toisin sanoen kilpailukyky on myös osaamista koulutusta ja siihen liittyviä panostuksia se on myös tutkimusta ja kehitystä siksi me oppositiossa olemme huolissamme siitä mitkä ovat hallituksen panostukset näihin alueisiin voimme myös kysyä kaatuiko nokia meidän kuuluisa kännykkä nokiamme liian isoihin palkkoihin voin sanoa että ei kaatunut

olen myös ylpeä siitä että meillä on kokenut osaava elinkeinoministeri jolla on varmasti osaamista ja suhteita euroopan unioniin siitä on takuulla meille hyötyä kaikille mutta sitten haluaisin sanoa muutaman sanan biotaloudesta ja ylipäätään näistä hallituksen valinnoista strategisiksi painopisteiksi biotalous on hyvä valinta mutta kun katsomme sitä laajemmin sen elementtejä ja vaikka ihan äänekosken investointeja ja muita mahdollisia investointeja niin meille voi tulla haasteita kyse on nimittäin puusta puuta on paljon mutta mikä on sen todellinen tämäkin on hyvä pitää mielessä laajennan tätä keskustelua myös energiapuolelle siinä mielessä että onko se oikeasti nyt tasapainossa ei ole onko se jatkossa pelkäänpä ettei ole mitä oikeasti meidän vaihtotaseellemme käy siitähän tässä on myös kysymys kivihiilen käytöstä luopuminen on aivan oikea tavoite nythän hallitus lähtee siitä että sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytössä ollut hiilidioksidiveron alennus poistetaan tämä on yhtä kuin että yhteistuotantolaitoksissa kivihiilen ja maakaasun käyttäminen on aikaisempaa selvästi kalliimpaa turpeen tai puun käyttöön tämä ei vaikuta alustavien laskelmien mukaan valtio kerää kivihiilellä ja maakaasulla tuotetun kaukolämmön avulla rahaa noin neljäkymmentä prosenttia nykyistä enemmän kustannusvaikutus kohdistuu noin seitsemäänkymmeneen prosenttiin suomessa tuotetusta kaukolämmöstä ja sitä kautta vajaaseen kahteen miljoonaan suomalaiseen kansalaiseen toki tässä on ideana se että kepitetään energiayhtiöitä korvaamaan kivihiili ja sähkön ja lämmön yhteistuotannossa uusiutuvalla uusiutuvalla kotimaisella polttoaineella jos näin tapahtuu samalla kivihiilen ja maakaasun käytön verottamisesta syntyvät tulot jäävät saamatta eli uusi vero syö veropohjansa näin ollen puun kysyntä kasvaa ja hinta nousee voi olla että energiayhtiöt joutuvat ostamaan puupellettejä ulkomailta se vaikuttaa taas negatiivisesti

puhemies näin lopuksi toivoisin hallitukselta panostusta pohjoiseen arktiseen alueeseen sekä myös vientiprojekteihin niillä suomi on aina selvinnyt ja noussut kiitos

arvoisa herra puhemies

kuulumaan kritiikkiä kritiikki ohjelmasta alkoi itse asiassa silloin kun se oli vielä julkaisematta koko ohjelma tiedämme aina että toisen arviointi arvostelu ja kritisointi on helpompaa kuin vastuun kantaminen toivoisinkin jatkossa myös muutosehdotuksia ja sellaista kokonaiskuvaa mitä pitäisi tehdä toisin jotta tämä keskustelu olisi rakentavaa arvoisa puhemies mitä tulee sipilän hallituksen ohjelmaan niin ainakin itse uskon ja olen täysin vakuuttunut siitä että olemme oikeasti rakentamassa tulevaisuutta joka ei jää lastemme ja lastenlastemme taakaksi

ohjelmassa olevat päätökset ovat tarpeellisia vaikka jotkut niistä ovatkin äärimmäisen kipeitä erityisesti haluan nostaa linjaukset yrittäjyydestä ja biotaloudesta kuten todettua suomi nousee vain työtä tekemällä hallitusohjelmassa yrittäjyyteen tehdyt linjaukset esimerkiksi arvonlisäveron maksuperusteisuudesta linjaus viiden prosentin yrittäjävähennyksestä ja aloittavien yritysten toiminnan helpottamisesta ovat kaikki rahassa mitattuina halpoja päätöksiä ne ovat halpoja päätöksiä siksi että ne lisäävät työllisyyttä ja kasvua on selvää että yksityisen yksityisen sektorin elinvoimaisuudella ja kasvulla voimme luoda edellytykset hallitusohjelman visioimalle kasvun uralle haluan seuraavaksi arvoisa puhemies nostaa hallitusohjelmasta esiin mielestäni yhden erityisen tärkeän seikan hallitusohjelmassa linjataan että hallituskauden jälkeen ruuantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase parantunut viidelläsadalla miljoonalla keskeinen ongelmammehan tuomme suomeen ruokaa vaikka kapasiteettimme kotimaassakin riittäisi tuottamaan ja vielä viennin tarpeisiinkin jäisi nyt on äärimmäisen tärkeää nostaa nämä kotimaiset voimavarat paremmin käyttöön juurikin korjaamalla kauppatasettamme ja elintarviketuotannon kannattavuutta näin viemme suomea osaltamme kohti kestävää tulevaisuutta tässä ovat sääntelyn purku sekä tuottaja ja toimialaorganisaatioiden mallit äärimmäisen tärkeitä ja vaativia toimenpiteitä

suomen nostamiseksi kasvu uralle auttaa myös yhteiskuntasopimus joka sekin on saanut osakseen kritiikkiä olen kuullut sitä nimitettävän kiristykseksi joka on minusta virheellinen ilmaisu on mielestäni pikemminkin reilua tuoda osapuolille tosiasiat esille joiden pohjalta päätösten tulisi syntyä niiden tosiasioiden kieltäminen on mielestäni vastuun pakoilemista jos jos oppositio haluaa tulkita tämän kiristykseksi niin vaatija ei suinkaan ole sipilän hallitus vaan hyvät ystävät se on suomen talous yhteiskuntasopimuksella saatava tuottavuusloikka on elintärkeä muun muassa vientimme kannalta on hyvä että hallitus on lähtenyt määrätietoisesti toimiin sen toteuttamiseksi tunnustetaan se täällä salissa myöskin

arvoisa puhemies haluaisin vielä kollegoitani siitä että emme voi jatkaa enää samaan tapaan kuin viimeiset neljä vuotta meidän ei tule enää kiistää faktoihin perustuvia lukuja vaan ne on laitettava rohkeasti pöytään lisäksi vastaus näihin lukuihin ei voi enää olla lisävelan ottaminen tai niiden kieltäminen tarpeelliset reformit on vietävä maaliin vahvalla ja modernilla johtamisella ja tarkoilla menestyksen indikaattoreilla johtamistapamme tulee nyt muuttumaan siitä mihin olemme kaikki tottuneet arvoisa puhemies perinteinen hierarkioiden avulla johtaminen on liian kankeaa jatkuvasti monimutkaistuvassa yhteiskunnallisessa ympäristössä se pitää yllä tarpeettomia seiniä eri hallinnonalojen välillä eikä näin ollen käytä hyväksi kaikkea mahdollista tietoa joka hallinnon eri tasoilla on tällainen johtaminen on byrokraattista vanhanaikaista se ruokkii itseään jatkamaan samaa rataa kuin mihin on totuttu pyrkikäämme siltojen polttamisen sijaan rakentamaan niitä nostetaan suomi suosta
ministeri rehn kaksi minuuttia

arvoisa puhemies kiittää tästä keskustelusta ja erityisesti edustaja ihalaista kriittisestä mutta rakentavasta puheenvuorosta on tärkeää että sanoitte että yhteiskuntasopimusta tarvitaan olen aivan samaa mieltä enkä pelkästään sen takia että olen sakn eu neuvottelukunnan entinen jäsen tällä hallituksella on kaksi päätehtävää ensimmäinen on pysäyttää suomen velkaantuminen toinen on on panostaa kestävään kasvuun ja työllisyyteen ja siten nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrä vahvaan nousuun tämän on se että me pystymme korjaamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn ja siihen tarvitaan yhteiskuntasopimusta osana myös teidän peräänkuuluttamaanne vientivetoista talousstrategiaa olen samaa mieltä myös kahdesta muusta asiasta jotka nousivat keskustelussa esiin ensinnäkin me tarvitsemme yritys ja toimialakohtaista vuoropuhelua jossa palvelusektori on hyvin keskeisessä asemassa koko suomen taloudessa ja myös yritysten kansainvälistyminen ja investointiympäristön kehittäminen on aivan ensiarvoisen tärkeää kuten edustaja skinnari totesi meidän pitää pystyä hyödyntämään paljon paremmin kuin nykyisin euroopan unionin investointiohjelmaa ja kasvurahastoa jotta me kykenemme saamaan suomalaisille pk yrityksille paremmin rahoitusta ja sitä kautta investointeja liikkeelle samoin kuin monille tärkeille kasvualoille kuten biotalouteen ja cleantechiin lisää investointeja suomalaisiin yrityksiin ja toiseksi olen siitäkin samaa mieltä että neuvotteluissa yhteiskuntasopimuksesta pitää olla tasapainoinen asialista samalla kun työaikakysymykset ja paikallinen sopiminen ovat pöydällä voidaan kysyä eikö samalle pöydälle pitäisi nostaa paitsi muutosturva myös henkilöstön osallistuminen yrityksissä tosiasia on se että me olemme saksaa ja ruotsia perässä ja meidän pitää saada tämä asia kunnolliselle eurooppalaiselle tasolle sen takia vetoankin työmarkkinoiden osapuoliin että haetaan yhdessä eteenpäin katsovia ja tasapainoisia ratkaisuja joilla korjataan suomalaisen työn ja

arvoisa puhemies

tukee myös työllisyyttämme sekä talouskasvua mielestäni on huolehdittava myös demohankkeilla siitä että pienikin voi ponnistaa suurteollisuuden kanssa moni nykyään suuri yritys on aloittanut nyrkkipajasta tai autotallista jokainen työllistävä yritys on alkanut unelmasta ja jotkut unelmat kasvavat pienistä suuriksi maakunnista ja niiden resursseista alkunsa saavat ideat ja paikallinen yrittäjyys vaikkapa maaseudun monialainen yrittäjyys kuten hallitusohjelmaan on kirjattu tuovat uusia työpaikkoja ja säilyttävät maaseudun elinvoimaisena kun annetaan mahdollisuus samalla voimme hyödyntää luonnonvaroja biotalouden eri väreissä kestävällä tavalla olen jo aiemmin puhunut metsästyksen ja kalastuksen sekä erätalouden mahdollisuuksista maakunnissa unohtamatta tietenkään perinteisiä maa ja metsätalouden työpaikkoja puun liikkeelle saamiseksi kestävällä tavalla on mielestäni kirjattu hallitusohjelmaan rakentavat kirjaukset tarvitaan satsausta rautatie vesi ja tieväylien kunnossapitoon sekä rakentamiseen arvoisa puhemies hallitusohjelmaan on kirjattu sisäisen turvallisuuden osalta seuraavasti suomi on maailman turvallisin maa asua ja tehdä työtä lisäksi kerrotaan että sisäisen turvallisuuden perusta muodostuu poliisin operatiivisesta toimintakyvystä koko maassa ammattini puolesta voin tähän yhtyä poliisin on syytä näkyä siellä missä ihmiset asuvat ja liikkuvat mutta reuna alueita ei saa unohtaa mielestäni on myös hyvä että hallitus laatii vuoden kaksituhattakuusitoista toukokuun loppuun mennessä selonteon sisäisen turvallisuuden tilasta tällöin näemme mitä on vielä tehtävä saadaksemme suomesta maailman lopuksi arvoisa puhemies suomi selviää työllä välittämisellä ja yrittämisellä nämä edellä mainitut seikat olivat esillä jo viime kaudella perussuomalaisten varjobudjetissa nämä ovat vahvasti esillä hallitusohjelmassa myös tänään ymmärrän hyvin opposition kritiikin opposition tehtävä ja tärkeä tehtävä erityisesti on esittää omia vaihtoehtoja ja haastaa hallituksen ohjelma tuskin kukaan meistä täällä salissa on iloinen yhdestäkään leikkauksesta olen kuitenkin iloinen niistä talouskasvun elementeistä joita tässä ohjelmassa on eikä vähiten metsäperusteisessa biotaloudessa hallitusohjelmassa on paljon hyvää nyt onkin tärkeää viedä näitä asioita eteenpäin täydellä

arvoisa puhemies minusta on nyt todella tärkeää että pysähdymme katsomaan mitä hyvinvointiyhteiskunnalle on tapahtumassa kansantalouden tila on vakava ja velkaantuminen on totta rakennemuutoksia ja ja sopeutustoimia tarvitaan mutta siten että ne ovat oikeudenmukaisia hallituksen ratkaisut eivät hallitusohjelman mukaan oikeudenmukaisia pääministeri sipilä sanoo puheessaan että säästöpäätökset eivät vaaranna hyvinvointiyhteiskuntaa mutta täytyy kysyä myös hallituksen kantaa siihen mikä on hyvinvointiyhteiskunta mielestäni nyt on suuri vaara että hallitusohjelma vie suomea oppikirjaesimerkin mukaisesti kohti yövartijayhteiskuntaa pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu sopimisen kulttuuri tavoite pienistä tuloeroista yhteisistä julkisista palveluista ja tasa arvosta jotta jokainen ihminen voi elää täysipainoista elämää tätä hallitusohjelma ei tunnista sen sijaan siihen sisältyy paljon uhkia joista vielä tiedä ensimmäiseksi otan sopimisen kulttuurin yhteiskuntasopimus on todella tärkeä mutta olennaista on se miten tähän sopimukseen päästään niin kuin tässä salissa on moneen otteeseen jo todettu se ei onnistu sanelemalla hallituksella olisi nyt vielä ikkuna auki uudenlaiselle näkymälle jos tästä kiristysmentaliteetista luovutaan ja neuvottelupöytään lähdetään ihan uudella ratkaisuhakuisella moodilla toinen vaaran merkki erilaiset epämääräiset kokeilut ja ruotsista kopioitu palvelualoite kokeilutoiminta sinänsä on minusta tervetullutta mutta hallitusohjelma ei anna vastausta siihen miten näitä kokeiluja tullaan tekemään palvelualoitteen keskeinen tavoitehan on tuoda kaikkien julkisten palvelujen rinnalle yksityinen palveluntuottaja jos tälle ruotsin tielle lähdetään lopputuloksena on ihmisten eriarvoistuminen ja yhteisten verovarojen ohjautuminen yksityiselle voiton tavoittelulle silloin ei puhuta enää yksityisistä palveluista julkisia peruspalveluita täydentävinä vaan niitä korvaavina palveluina kun tämä kaikki tehdään tilanteessa jossa hallitus heikentää julkisia palveluita vähentämällä saatavuutta kasvattamalla ryhmäkokoja ja heikentämällä ammattiosaamista niin vaara on todellinen lisäksi hallitus aikoo heikentää myös vanhusten tehostetun palveluasumisen suosituksessa tällä hetkellä paljon hoivaa tarvitsevien vanhusten asema on puutteellinen ihmettelenkin miten opiskelijat voidaan laskea henkilöstömitoitukseen opiskelijaahan ei voi laittaa vastuuseen ammattityöstä hänhän on oppimassa ammattiinsa kolmas uhka hyvinvointiyhteiskunnalle on eriarvostava tulonjakopolitiikka sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat eläkeläisiin lapsiperheisiin sekä opiskelijoihin arvoisa puhemies lapsissa on meidän yhteinen tulevaisuutemme ja vakava uhka leijuu nyt lasten hyvän kasvuympäristön yllä hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja rajaukset päivähoitoon varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen vaarantavat lasten kasvun ja oppimisen edellytyksiä hallitusohjelmasta ei myöskään löydy esityksiä työn ja perheen yhteensovittamiseksi hallitus hallitus ei esimerkiksi esitä minkäänlaisia toimia työnantajien yrittäjien ja perhevapaakustannusten tasaamiseen sen sijaan hallitus aikoo heikentää naisvaltaisten alojen yrittäjien ja työnantajien asemaa leikkaamalla niille maksettavaa kela korvausta vanhempainvapaan ajalta naisyrittäjät korostavat eteenpäin menemistä perhekustannusten tasaamisessa nyt mennään taaksepäin en myöskään voi ymmärtää miten kestävyysvajetta korjataan sosiaali ja terveyspalveluiden sekä päivähoidon ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamisella suomella on jo nyt kyseenalainen maine korkean maksupolitiikkansa vuoksi se on monissa kansainvälisissä selvityksissä todettu nyt esitetään todella suurien maksutulojen keräämistä palveluiden käyttäjiltä korkeat maksut palveluiden heikennykset kaikki tämä kasaantuu tavallisille ihmisille eläkeläisille työttömille lapsiperheille hyvätuloiset työssä käyvät eivät huomaa sen sijaan mitään tunnen monia ihmisiä jotka olisivat valmiita maksamaan enemmän veroja että romutetaan ihmisten palveluja on sanottu että hyvinvointiyhteiskunta on naisen paras ystävä ja toimivat sosiaali ja terveyspalvelut mahdollistavat sen arvoisa puhemies toivon että hallitusohjelmaa tältä osin vielä myös tarkastellaan

arvoisa herra puhemies olemme varmasti yhtä mieltä tässä salissa siitä että suomen suunnan tulee muuttua myös vaalikentillä viesti oli selvä tämä päättämättömyyden tie ei voi jatkua on mahdoton ajatus että voisimme jatkaa jähmettyneisyyden tilassa elämällä velaksi ja maksattaa velkamme lapsillamme pääministeri juha sipilä veti hallitusneuvottelut insinöörimäisellä tarkkuudella huolimatta vaikeasta tilanteesta ohjelma neuvoteltiin nopeasti pääministeri osoitti erinomaiset johtajantaitonsa joita tällä hallituskaudella totisesti tarvitaan hallitusohjelma on strateginen mutta liitteineen hyvin konkreettinen kaikki hallituspuolueet olivat kampanjoissaan yrittäjien asialla hallitusohjelma on tässä mielessä erittäin onnistunut yrittäjät ovat sanoneet että kautta aikojen yrittäjämyönteisin ohjelma sisältää kaivattuja kannustimia pk yrityksille eli juuri sinne missä suomalaiset työpaikat nykyään syntyvät otamme käyttöön muun muassa viiden prosentin yrittäjävähennyksen liikkeen ja ammatinharjoittajille maa metsä ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino ja verotusyhtymille myös perintöveroa kevennetään ja edistetään näin sukupolvenvaihdoksia pienet yritykset saavat jatkossa tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa ennen kuin rahat suorituksesta on saatu tämä on merkittävä uudistus pienille yrityksille sillä rahat ovat yrityksen käytössä heti eivätkä lainassa valtiolla lisäksi isoissa teollisissa hankkeissa otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiinilupa asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn tässä vain muutamia esimerkkejä yrittäjyyden edistämisestä arvoisa puhemies kilpailukykyämme ei voi enää heikentää kuin varkain enimmäkseen poliittisen päätöksenteon seurauksena olemme kerryttäneet tolkuttomasti sääntelyä ja velvoitteita yrityksille kolmannelle sektorille ja kunnille lainsäätäjien on aika katsoa peiliin pärjäämme vähemmälläkin sääntelyllä ympäristöstä ja työolosuhteista on pidettävä edelleen huolta mutta nyt on aika ottaa ottaa käyttöön terve järki paikallinen sopiminen sekä luottamus ihmiseen juuri normeja purkamalla hallitusohjelma muuttaa vahvasti maamme rakentamiskulttuuria voimme rakentamisessakin luottaa ihmisiin ja siten kasvattaa toimeliaisuutta niin maalla kuin tähän mennessä mitä kauempana kaupungeista rakennustyömaa on sijainnut sen vaikeampaa lupien saaminen on ollut ilolla tervehdin tätä muutosta pääministerimme sanoin kohta maallekin saa rakentaa arvoisa puhemies meiltä suomalaisilta vaaditaan nyt entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa otetta työntekoon teho ei nouse ja työurat eivät pitene ellemme ole hyvässä kunnossa ja voi hyvin lisäämällä liikuntaa voimme leikata kolme miljardia euroa vuodessa kuluja valtiolta perusta hyvälle kunnolle luodaan lapsena ja nuorena siksi tunti liikuntaa päivässä kouluihin kuuluu olla hallitusohjelmatasoinen linjaus liikkuva koulu ohjelma liikuttaa suomessa jo kahdeksassasadassa koulussa lapsia tunnin päivässä kaikkea ei tarvitse keksiä uudelleen otetaan tämän erinomaisen ohjelman hyvät mallit käyttöön koko suomessa sen lisäksi että näissä kouluissa jaksetaan keskittyä paremmin opintoihin näissä kouluissa myös kiusaaminen on vähentynyt liikunnan ansiosta ehkäpä meille kansanedustajillekin tekisi hyvää liikkua tunti päivässä aivoissa liikkuisi paremmin veri ja mieleen tulisi rakentavia vaihtoehtoja maamme tilanteen korjaamiseksi yleensäkin terveyden edistämisen toimet yhtenä ohjelman kärkihankkeena ovat parasta elvytystä niin yksilön kuin yhteiskuntammekin tasolla liikunta kulttuuri hyvä ravinto ja yhteisöllinen tekeminen ovat parasta lääkettä mielen ja ruumiin hyvinvoinnille näillä keinoin voimme taklata myös kestävyysvajetta kunhan otamme toimet järeästi ja poikkihallinnollisesti käyttöön arvoisa puhemies ja hyvät opposition edustajat pääministeri juha sipilä kuuntelee herkällä korvalla teidän rakentavia mielipiteitänne ja vaihtoehtoisia ratkaisujanne uusi pääministerimme on sillä tavalla uuden ajan poliitikko että uskon että hän myös ottaa toimivat ratkaisut mielellään käyttöön

arvoisa puhemies hallituksen epäilemättä haasteellisin tehtävä liittyy julkisen talouden tilaan talouden alavire on jatkunut jo vuodesta kaksituhattakahdeksan maamme syöksyi ennennäkemättömään lamaan kansainvälisen finanssikriisin seurauksena tänä keväänä euroopan unionin komissio on antanut suomelle huomautuksen raha ja talousliitto emun vakauskriteerien rikkomisesta maamme julkisen talouden velka ylittää kuudenkymmenen prosentin rajan suhteessa bruttokansantuotteeseen ja julkisen talouden alijäämä on yli kolme prosenttia bktstä muualla euroopassa on toisin ja muualla euroalueella talous on kääntynyt jo suotuisaan suuntaan siihen ovat vaikuttaneet muun muassa öljyn hinnan lasku euroopan keskuspankin rahapoliittiset päätökset sekä jäsenmaissa tehdyt talouden sopeutumistoimet sekä rakenneuudistukset taustalla ovat myös pankkisektorin vahvistaminen sekä yksityisen sektorin velkatasojen alentuminen on hyvä kysymys jääkö suomi jälkeen ja jos jää niin miksi suomi jää muusta euroalueesta jälkeen suomen pankki arvioi pitkän aikavälin kasvuarviossaan talouskasvun jäävän keskimäärin yhteen prosenttiin vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakolmekymmentä tämän ankean arvion taustalla ovat muun muassa työikäisen väestön väheneminen sekä taloudessa tapahtunut rakennemuutos jossa olemme menettäneet nimenomaan korkean arvonlisän tuotantoa kysyntä tulee jatkossa kasvamaan hitaan tuottavuuskasvun alueella erityisesti siellä viime vuosien heikkoa kehitystä selittää myös nuorten aikuisten alentunut osallistumisaste sekä tuotannollisten investointien puute jossain määrin maamme vientiä painaa myös venäjän talouden heikkous ja siihen liittyvät vakavatkin epävarmuustekijät oikotietä onneen ei ole ja vaikeuksien voittamiseksi on tehtävä lujasti työtä lujasti on sanottava ettei maamme talous mitenkään pelkillä leikkauksilla ja menosäästöillä nouse tarvitaan näkymä talouden kasvuun vaikeudet voidaan voittaa kun onnistumme palauttamaan maamme kustannuskilpailukyvyn sekä tekemään tarvittavat rakenneuudistukset myös julkisen velan pysäyttäminen vaatii toimia siksi välitöntä menosopeutusta tarvitaan mutta vielä kerran leikkauksilla ei käännetä maamme taloutta kasvuun on aiheellista esittää huoli ovatko hallituksen esittämät leikkaukset pikemminkin kasvun hidaste ainakaan lyhyellä aikavälillä näin kireä finanssipolitiikka ei tue talouskasvua arvoisa puhemies leikkauksilla on vaikutusta myös tulevaan pitkän aikavälin kasvuun hallituksen tavoitteleman tuottavuusloikan näkökulmasta mittavat säästöt koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat huonosti harkittuja tuottavuuden kannalta on olennaista panostaa tutkimukseen teknologian kehittämiseen ja toisaalta etenkin korkea asteen koulutukseen mikä edesauttaa parhaiden teknologioiden omaksumista ja kehittämistä hallitus näyttää kuitenkin valinneen tietoisen linjan alentaa koulutustasoa karsimalla maisterin tutkintoja linja on huolestuttava niin inhimillisen pääoman kuin taloudellisenkin kasvun näkökulmasta myös säästöt päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta nakertavat juuri korkeaan osaamiseen tarvittavaa kivijalkaa minkä lisäksi ne heikentävät lasten oikeuksia sekä naisten työmarkkina asemaa arvoisa puhemies hallituksen arvot ovat selvät opposition aiheellisesti esittämät huolet hallitusohjelman talouslinjan tulonjakovaikutuksista leimataan kitinäksi ilmaisu viestii etteivät isot pojat paljoa pehmoile linja korostuu myös hallitusohjelman kansainvälisessä osiossa ei juurikaan käsitellä monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä hallituksen ulkopolitiikan määre vaikuttaa olevan kansallinen etu ja vain kansallinen etu kehitysyhteistyötä karsitaan tavalla mikä saattaa asettaa maamme kansainvälisen maineen kyseenalaiseksi erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina johtajuutta osoittaisi kyky asettua heikompien puolelle niin kotimaassa kuin kansainvälisesti
arvoisat edustajat täällä on useammalla ministerillä pyydetty puheenvuoro ajatus on että sallitaan heille aika ajoin puheenvuoro sitten muutama edustajan puheenvuoro ja debatille raivautuu tilaa sitä mukaa kuin aito jännite syntyy edustajien ja hallituksen

muutama kommentti ensinnäkin täällä on esitetty huolta siitä miten tasa arvoasiat hallituksen piirissä käsitellään hallitusohjelman mainintoja pidetään varsin vähäisinä ihan kommenttina tuosta hallitusohjelmasta puuttuu strategisen hallitusohjelman idean mukaisesti moni muukin sellainen asia joka on valmistelussa tai se etenee pöydälläni on lista laeista joitten kappalemäärä on kaksikymmentäseitsemän jotka ovat peruja edelliseltä hallitukselta ja niitten valmistelu pääosin jatkuu niin kuin on kaavailtu tasa arvoasioihin liittyen meillä on viime vaalikaudelta valtioneuvoston selonteko johon on eduskunnan vastaus jolla tähdätään tasa arvoisempaan suomeen vuonna kaksituhattakaksikymmentä tätä linjausta on tarkoitus jatkaa toisekseen täällä kysyttiin samapalkkaisuusohjelmasta niiltä osin kuin hallituksella on eväitä samapalkkaisuusohjelmaa viedä eteenpäin en näe mitään syytä miksi emme kannustaisi jatkamaan sitä työtä jota on kolmikantaisesti eteenpäin viety kolmanneksi hallituksella on viime vaalikaudella ollut tasa arvoon liittyen oma ohjelmansa missä muodossa mikä on se konkreettinen asiakirja joka tullaan kirjaamaan se on nyt vielä tässä vaiheessa mutta voitte olla aivan varmoja siitä että läpäisyperiaatteella poikkihallinnolliset poikkihallinnolliset tasa arvoasiat menevät eteenpäin ja sitten arvoisa herra puhemies toinen asia ikääntyvän väestön palveluista ja ylipäätänsä hyvinvointiyhteiskunnan perustoihin liittyvistä palveluista on ollut useita puheenvuoroja meillä on ikääntyvän väestön palveluiden osalta keskeinen ydintavoite se että ihmiset asuisivat mahdollisimman pitkään kotona meillä on peruna kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron valtionosuussäästöt leikkaukset jotka kohdennettiin nimenomaan ikääntyvän väestön laitoshoitoon nyt hallitusohjelmaan on kirjattu lukuisia keinoja joilla yritetään selvitä siitä paineesta joka palvelujen kysyntää kohtaa

arvoisa puhemies

vaikea tunnistaa tätä ohjelmaa suomen tila on vakava mutta en ole ihan varma siitä onko oppositio ihan täysin tunnistanut tätä käy mielessä vähän tämän aikaisemman helsingin sanomien artikkelin pohjalta että mahdetaankohan oppositiopuolueissa osittain elää jonkinlaisessa kuplassa herra puhemies juha sipilän ensimmäisen hallituksen hallitusneuvottelut etenivät nopeaan tahtiin hallitusneuvottelut vietiin läpi ilman tarpeettomia piruetteja ja ilman tarpeetonta poliittista teatteria hallitusohjelma laadittiin aikaisemmista hallitusohjelmista poikkeavasti strategisena hallitusohjelmana vaikka se onkin neljäkymmentä sivuinen pumaska nytkin on huomattavasti lyhyempi kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana laaditut hallitusohjelmat hallitusohjelmassa ei yritetä niin sanotusti tehdä koko maailmasta valmista vaan keskitytään muutamiin keskeisiin kärkihankkeisiin hallitusohjelman laatimistapa viestittää minun mielestäni johtajuudesta ja siitä että juha sipilän johdolla suomen haasteita ja ongelmia aletaan toden teolla laittamaan ojennukseen arvoisa puhemies tämä hallitusohjelmahan sisältää runsaasti kipeitä leikkauksia en voi kiistää sitä etteikö tässä itselläkin olisi raskas mieli kun näitä joudutaan viemään eteenpäin ei kenelläkään varmasti hyvä mieli kun joutuu tällaisia asioita viemään eteenpäin kuitenkin asiantuntijat jotka ovat ohjelmaa arvioineet ovat todenneet että hallitusohjelmassa olevat säästöt kohdentuvat varsin hyvin kaikkiin eri väestöryhmiin nuorena kansanedustajana uutena kansanedustajana en voi hyväksyä sellaista politiikkaa että jatkettaisiin tätä kestämätöntä talouspolitiikkaa jota aikaisempi hallitus harjoitti sillä tiellä me olemme kreikan tiellä sillä tiellä me olemme konkurssin ja maksukyvyttömyyden tiellä ja en voi sitä hyväksyä se olisi väärin minun sukupolveni kannalta minun sukupolveni lasten kannalta meidän tulevien lastenlastemme kannalta vaikka mieli on apea ja tuntuu vaikealta hyväksyä osaa sosiaali ja terveyssektorin ja koulutussektorin säästöistä ovat nämä välttämättömiä suomi saadaan nousuun ja suomi saadaan kuntoon ja isänmaallemme kohta sata vuotta täyttävälle tasavallallemme koittaa parempi huominen arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on runsaasti hyviä kohtia infraan panostetaan yksi pilkku kuusi miljardia josta merkittävä osa tiestön huoltamiseen vähennetään holhousta sääntelyä tarpeetonta byrokratiaa me alamme uskoa ihmisiin ja yrityksiin sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistus viedään vihdoinkin maaliin ja se toteutetaan kansanvaltaisella tavalla demokraattisella tavalla vaaleilla valittujen päättäjien kautta kunnille annetaan enemmän itsehallintoa ja vapautta kuntakokeiluista säädetään oma lainsäädäntö jolla annetaan mahdollisuus yksittäisille kunnille kokeilla maalaisjärkisempiä ja parempia tapoja tehdä asioita hallitus satsaa runsaasti biotalouteen maa ja metsätalouteen uusiutuvaan energiaan meillä on tässä hallitusohjelmassa myös monia asioita jotka parantavat pienyrittäjien asemaa on jopa esitetty että tämä saattaa olla kaikista yrittäjämyönteisin hallitus suomen historiassa köyhän asiaa arvon puhemies ei ole unohdettu takuueläke nousee kaksikymmentä euroa omaishoitajien asiaa parannetaan myös jätevesiasetus asettuu järkevämmille uomille myös olen juristina hyvin tyytyväinen hallitusohjelman sisäisen turvallisuuden osioon panostetaan kansalaisten sisäiseen turvallisuuteen pienet oikeusjutut siirretään kevyempiin menettelyihin jotta syyttäjillä ja tuomareilla jää aikaa isoihin juttuihin joissa on merkittäviä taloudellisia intressejä tai yksilön koskemattomuudesta kysymys arvon puhemies nimittäisin tätä juha sipilän ykköshallitusta maalaisjärkiseksi hallitukseksi tai miksei toki myös kaupunkilaisjärkiseksi hallitukseksi minusta monessa asiassa otetaan vähän tavallisempi ja järkevämpi ote asioihin hallitusohjelma on kokonaisuutena oikeudenmukainen tämä hallitus on minusta oikeudenmukainen

arvoisa

käytän nämä kuitenkin suhteessa toisiinsa kehujen osalta totean että hallituksen ulko ja peruslinjaus on hyvä se on huolella harkittu ja jatkaa suomen pitkää linjaa tätä linjaa on helppo tukea toivon että tällä kertaa näemme hallituksen jonka kaikki ministerit ovat sisäistäneet hyväksytyn tekstin ja ja toimivat myös julkisesti sen linjan mukaisesti joka yhdessä on hyväksytty uskon että koko eduskunta voi antaa tälle linjalle tukensa sitten tähän ongelmalliseen puoleen onko tämä ohjelma rohkea kyllä se on rohkea onko tämä ohjelma kova kyllä se on kova onko suomi erilainen neljän vuoden kuluttua kun tämä ohjelma on pantu toimeen kyllä taatusti on erilainen

vähentääkö tämä eriarvoisuutta suomesta ei vähennä lisääkö tämä yhteistyön kulttuuria suomessa ei

täällä aikaisemmin kollegani edustaja ihalainen käsitteli kolmikantayhteistyöhön tehtyä muutosta ja jatkan tästä teemasta hallitus on tehnyt erittäin merkittävän muutoksen siinä tavassa jolla se ilmoittaa toimivansa työmarkkinoiden kanssa kun tähän saakka kaikki hallitukset ovat viime vuosikymmenet sitoutuneet kolmikantayhteistyöhön aidosti neuvottelemaan ja toimimaan yhteistyössä tämä hallitus ei tunne sanaa kolmikanta hallituksen yhteiskuntasopimus

sen toteutuksen tapa on tästä esimerkki tunnustan että olin jossain määrin innostunut kun keskustan puheenjohtaja sipilä viime syksynä ryhtyi tästä teemasta puhumaan ja ajattelin että tämä on se tapa jolla kansakuntaa voidaan koota kuunnellaan haetaan yhteistyötä ja mennään näiden vaikeiden talousvaikeuksien ohi yhteistyön kautta yhdessä sopien nähtyäni lopputuloksen olen suuresti yllättynyt hallituksen talouspolitiikan suuri linja on nyt täysin ripustettu tämän yhteiskuntasopimuksen onnistumisen varaan kun hallituksen omat työllisyystoimet ja kilpailukykyyn liittyvät toimet ovat kovin puutteellisia ja vajaita niin koko hallituksen talouslinjan syntymä kasvun vauhdittamisen kannalta on kiinni siitä onnistutaanko tässä kolmikantayhteistyössä minun korvillani kolmikantayhteistyössä hallituksen terminologiassa yhteiskuntasopimuksen aikaansaamisessa ennusmerkit eivät ole kauhean hyvät olen yllättynyt siitä että pääministeri sipilä valitsi tämän viime vuoden joulukuussa esitellyn kokoomuksen vaihtoehdon joka oli silloisen pääministeri stubbin vaihtoehto että hallitus päättää mitä tehdään ja sitten antaa määräajat joiden puitteissa pitää toimia ja sitten kun se tulos tulee niin hallitus sen hyväksyy ja jos ei hyväksy niin hyvää ei seuraa täällä on käyty keskustelua siitä onko tämä kiristystä on sanottu että tämä on avoimesti kerrottu totta mutta kyllähän se varmaan osapuolista tuntuu kiristykseltä meillä on työ ja oikeusministeri minäkin yhdyn siihen että työ ja oikeusministerin yhdistäminen oli vähän yllättävä ratkaisu ja tulee kiire mutta kun kuulin sunnuntaina työ ja oikeusministeri lindströmin kommentin kun hän sanoi että tämä yhteiskuntasopimusasetelma on kovin epätasapainoinen ja että työntekijöille on pantu kaikki nämä joustovaatimukset ja herkut on varattu työnantajille niin ajattelin että kyllä tämä on kuitenkin oikeusministerin puhetta että hän tunnustaa oikeuden ja kohtuuden tänään olin pettynyt koska hän ryhtyi peruuttamaan jos oikein kuulin siitä mitä hän sunnuntaina sanoi jos hallitus rakentaa tällaisen kiristysaseman jossa heikennykset pannaan yksipuolisesti palkansaajien varaan niin miten te ajattelette että voisi syntyä aito yhteiskuntasopimus jossa kaikki ovat mukana olen hämmentynyt kun kuulen pääministerin puheenvuorot täällä kuinka on hyvä henki ja hän on puhunut hyvässä hengessä ja sitten luen lehtiä joissa palkansaajajohtajat kokevat että heitä kiristetään ja pitävät asetelmaa ennenkuulumattomana tänään on tullut ensimmäinen päätös jossa voimassa olevan tulosopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisuista on tullut ensimmäinen irtautuja tämä on huono merkki huono merkki siitä miten hallitus pystyy olemaan vuoropuhelussa työmarkkinoiden kanssa riski lisääntyy että tämä yhteiskuntasopimus tällä kiristysotteella tulee romahtamaan ja sen tuloksena hallituksen kasvupolitiikka ja kilpailukykypolitiikka romahtaa myös en ole vielä lähelläkään niitä aikarajoja mitä mitä puhemies edustajana ollessaan sai käyttää mutta ymmärrän että nyt on tiukempi puhemies joten joudun ilmeisesti lopettamaan tähän
edustaja ajat ovat muuttuneet
huomasin huomasin sen kyllä hallitusohjelmasta mutta että se koskee myös puhemiesten toimintalinjaa se on yllätys tyydyn kohtalooni koska nyt porvarihallitus määrää

tässä lähti jo edellä edustaja haatainen pois mutta palaan vielä asiaan minkä hän otti esille eli mitä tämä kokeilukulttuuri oikein tarkoittaa ensinnäkin olen aivan varma että hän pitkäaikaisena kuntaliiton varatoimitusjohtajana hyvin tietää sen mitä kokeiluilla voidaan siellä kunnissa saada aikaiseksi tai koko maassakin korostaisin sitä että on oikeastaan kysymys vähän enemmästä kuin siitä mitä tällä hetkellä kokeiluilla on tehty meillä on tehty muutamia isoja kokeiluja muun muassa kainuun hallintokokeilu mutta korostaisin sitä että ylipäänsä kysymys on koko kulttuurin muuttamisesta me olemme enemmänkin tämmöinen suunnitteluyhteiskunta jossa ei ole ole ollenkaan haluttu perustuvia kokeiluja toimeenpanossa ja päätöksenteossa itse asiassa totean sen että kun täällä on kirjauksia kokeilutoimintaan liittyen niin yksi on se että kuntalakia voitaisiin muuttaa niin että sinne tulisi pykälä joka mahdollistaisi nykyistä helpommin näitten kokeilujen

arvoisa herra

enemmän kuin vuotta aiemmin vuonna

kaksituhattaneljätoista nuorten työttömyys ja sen pitkittyessä syrjäytyminen ovat yksi keskeisimpiä yhteiskunnallisia ongelmiamme edellisen hallituksen alulle panema nuorisotakuuhanke juuttui pahasti hallinnon rattaisiin arvoisa puhemies hallinnon sijaan tarvitaan yhteisöllisyyttä itseauttamiskykyä sekä vastuuta itsestä ja lähimmäisistä on vahvistettava tarvitaan kokonaisvaltaista nuorisopakettia josta löytyy riittävä keinovalikoima erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten tukemiseen ensinnäkin nuorisotakuuta kehitettäessä on uudistettava palvelumalleja takuu ei voi toimia jos nuoria pallotellaan luukulta toiselle uudessa kehitettävässä mallissa on lähdettävä siitä että nuoret saavat keskeiset sosiaali ja terveyspalvelunsa yhdeltä luukulta esimerkkinä voi käyttää tanskassa toimivaa nuorisopalvelukeskusmallia keskeistä on se että nuoren palveluista on vastuussa yksi henkilö silppupalveluista on kerta kaikkiaan päästävä eroon itsetuntonsa menettänyt syrjäytynyt nuori lannistuu lomake ja byrokratiakaaoksen alle siinä missä muunkin ikäinen toiseksi palveluiden toimivuuden kannalta olennaista on myös tiedonkulku hallinnossa omassa maakunnassani keski suomessa nuorisotyön ja työllisyyden parissa toimivat ovat kohdanneet vaikeuksia tiedonkulun ja salassapitomääräysten kanssa tarjoaminen on on estynyt koska viranhaltijat pelkäävät antaa tietoja toiselle viranomaiselle onneksemme hallitusohjelmaan on tästäkin kirjattu tavoitteeksi selkiyttää näitä määräyksiä näiden salassapitoasioiden kanssa tarvitaan todella maalaisjärkeä kolmanneksi osa nuorisotakuun kehittämistä on oltava etsivän nuorisotyön vahvistaminen etsivän nuorisotyön avulla moniongelmaisten nuorten on mahdollista päästä palvelujen piiriin ja yhteiskuntaan jälleen kiinni kulttuuri ja liikunta ovat mitä tärkeimpiä äsken peräänkuuluttamiani omatoimisen itsensä kehittämisen ja terveyden ylläpidon välineitä ja siksi tärkeitä myös nuorille nuorisotakuun toteuttamisessa nämä ovat tämän hallituksen painopistealueita neljänneksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisessa on painotettava koulutuksen läpäisyä rahoitus ei enää palkitse koulussa olemisesta vaan sieltä valmistumisesta tällä hetkellä keskeyttämisten määrä on huolestuttava tietyissä oppilaitoksissa uuden järjestelmän tulee kannustaa ammattioppilaitoksia panostamaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tiiviiseen opiskelija opettaja vuorovaikutukseen tukee osaltaan myös nuorisotakuun toteutumista tämä hallitus ei ole rakastunut vanhoihin rakenteisiin ja hallintobyrokratiaan vaan tämä hallitus on rakastunut hyviin palveluihin arvoisa puhemies sipilän hallituksen ohjelma luo uusia mahdollisuuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä korjaaviin toimenpiteisiin ja tämän kautta vähentää yhteiskunnalle koituvia niin inhimillisiä kuin sosiaalisiakin kustannuksia

arvoisa

ja työllisyyden luomiseen ja tätä kautta talouden tilanteen ja tavallisten suomalaisten elämän parantamiseen sen sijaan että hallitus pyrkisi nyt aktiivisesti edesauttamaan uuden elinkeinorakenteen uusien kasvavien yritysten ja työpaikkojen syntymistä se leikkaa tulevasta kasvusta ja ostovoimasta etupainotteisesti tehtävät ylimitoitetut ja väärin kohdennetut leikkaukset paitsi syventävät jo tällä hetkellä liian suuria tulo ja hyvinvointieroja myös heikentävät orastavaa kasvua näköalattoman leikkauspolitiikan sijaan nyt tulisi investoida tulevaisuuteen etsiä yhdessä keinoja joilla edesautetaan uusien yritysten innovaatioiden ja vientituotteiden syntymistä ja näin vahvistetaan elinkeinopohjamme uudistumista ja uusien työpaikkojen syntymistä arvoisa puhemies pääministeri ja hallituspuolueiden edustajat ovat useaan otteeseen todenneet että kaikki osallistuvat säästötalkoisiin näin ei kuitenkaan näytä käyvän tämä ei yksinkertaisesti näytä pitävän paikkaansa pienituloiset ja heikossa asemassa olevat osallistuvat säästöihin hallituksen linjaamien todella kovien leikkausten kautta vaikka heillä ei siihen olisikaan varaa samaan aikaan vahvoille ja varakkaille esitetään vain toiveita vapaaehtoisista etuisuusleikkauksista mutta ei olla valmiita konkreettisiin toimiin joiden kautta myös hyväosaiset kantaisivat kortensa yhteiseen kekoon mielestäni olisi vähintäänkin kohtuullista että myös ne joilla oikeasti on varaa osallistuisivat taloustalkoisiin verotuksen kautta yhdynkin arkkipiispa kari mäkisen aitoa kohtuutta peräänkuuluttavaan esitykseen myös minun palkkaani saa leikata verotuksen kautta paitsi että tämä olisi oikeudenmukaista se myös lisäisi valtion verotuloja ja vähentäisi tarvetta leikata pienituloisilta opiskelijoilta eläkeläisiltä lapsiperheiltä yksin asuvilta ihmisiltä hallituksen esittämät hurskaat toiveet sen sijaan eivät tuo yhtään veroeuroa lisää valtion kassaan hallitus tulee ohjelmansa päätöksillä repimään hyvä ja huono osaisten välistä kuilua entistä syvemmäksi vauraita suosivalla veropolitiikallaan ylimitoitetuilla leikkauksillaan ja tulonsiirto ja eläkeindeksien jäädyttämisellä samalla kun pienituloisilta eläkeläisiltä viedään pelkästään asumistuen muutoksella yli sata euroa kuukaudessa opiskelijoilta opintotuen leikkauksella ja indeksien poistolla satakolmekymmentä miljoonaa ja työttömiltä ansioturvaleikkauksella yli kaksisataa miljoonaa euroa annetaan toisella kädellä kädellä hyväosaisille

veropäätöksiä on solidaarisuusveron säilyttäminen ja tämäkin on olemassa vain sen takia että sosialidemokraatit sen viime vaalikaudella saivat kokoomuksen kovasta vastustuksesta huolimatta naisten ja miesten välistä tasa arvoa tulee sitäkin hallitus moukaroimaan useilla eri toimilla naisten työmarkkina asemaa lasten oikeuksia ja perheiden hyvinvointia tullaan heikentämään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisella joka ei tuo edes säästöjä valtion kassaan tämä on viime hallituskaudella laskettu ja vaatimuksesta esityksestä tuolloin luovuttiin kyse on tälle hallitukselle siis puhtaasti ideologisesta päätöksestä jonka perustana näyttäisi olevan naisten paikka kotona palveluista tullaan leikkaamaan rajusti kautta linjan mikä tulee näkymään suoraan kansalaisten välisten hyvinvointierojen kasvamisena koulutuksesta leikataan yli kuusisataa miljoonaa päivähoidon ryhmäkokoja nostetaan lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta heikennetään kaiken kaikkiaan voidaan todeta että nyt muodostetun perusporvarihallituksen ohjelma on varsin epätasapainoinen ja epäoikeudenmukainen talouden tasapainottamisen keinojen verotuksen ja leikkausten suhteen samalla kun toisilta leikataan rajusti toisille esitetään toivomuksia osallistumisesta tai jopa annetaan tämän lisäksi kasvupanostukset ovat jäämässä vaatimattomiksi eli lääkkeitä uuden ja työllisyyden luomiseksi hallitusohjelma ei tarjoa arvoisa puhemies kuten aluksi totesin suomi on vaikeassa tilanteessa ja nyt on tehtävä vastuullista politiikkaa oman puolueen positiosta riippumatta sosialidemokraatit esittivät ennen vaaleja oman vastuullisen vaihtoehtonsa niin talouden tasapainottamisen kuin maan kestävän ja oikeudenmukaisen rakentamisen näkökulmasta näistä esityksistä pidämme kiinni myös vaalien jälkeen ja tulemme tarjoamaan tämän vaihtoehdon hallituksen kylmälle luottamusta ja tasa arvoa heikentävälle kiristyspolitiikalle

arvoisa herra puhemies hallitusohjelman muodostuminen on ollut aika piristävää nimittäin prosessikaavion tarkkuudella se syntyi hyvin rivakassa tahdissa ja paperi on hyvä sen vaatimaton tavoite on se että suomi palautuisi yhdeksi maailman edistyksellisimmistä valtioista tämä tarkoittaa tietenkin sitä että julkisen talouden täytyy olla kunnossa on ikävää puhua rahasta etenkin jos sitä

hallitusohjelman yksi vahvuus on ehdottomasti se että monista vaikeista säästökohteista on päätetty jo momenttitasoa myöten julkisen talouden tasapainottaminen on on tietenkin systeemiuskollista ja näkökulma miksi näin tehdään jää ehkä usein huomiotta näin tehdään jotta sukupolvilla meidän olisi samanlaiset ja paremmat mahdollisuudet rakentaa kotimaata velkataakan uuvuttamana se ei ole mahdollista kasvavan valtionvelan taittaminen on siis ennen kaikkea sukupolvikysymys se on velvollisuutemme tulevia päättäjiä tulevia ikäpolvia kohtaan talouden tasapainottamistoimet ovat mittavat ne ovat niin pitkälle vietyjä että kansainvälisten luottoluokituslaitostenkin pitäisi jo tähän tyytyä ja suorien säästöjen sijaan täytyisi löytää keinot tehdä asiat aikaisempaa järkevämmin tämä näkyy läpi leikkaavana koko hallitusohjelmassa etenkin tyytyväinen siihen että nyt todella pyritään tasapainottamaan myös kuntien ahdinkoa ei ole ollut reilua leikata kuntien valtionosuuksia säätää samanaikaisesti lisätehtäviä ja toivoa että talous tasapainottuisi jos kuntien halutaan säästävän pitää myös velvoitteita purkaa konkreettisia esityksiä ja toimenpiteitä tavoitellaankin jo budjettiriiheen mennessä toisekseen pidän suurena maalaisjärjen voittona sitä että rakentamista siihen liittyvää byrokratiaa ja lupamenettelyä helpotetaan ja roolia esimerkiksi poikkeamispäätöksissä annetaan ennen kaikkea kunnille vallan hajauttaminen alueille on tämän hallitusohjelman historiallinen saavutus tavoitteena on päätösvallan siirtämistä itsehallinnollisille alueille mikä on suuri askel suomalaisessa kansanvaltaisessa järjestelmässä kolmanneksi tässä hallitusohjelmassa näkyy myös aluepoliittinen linja tiestön korjausvelan taittaminen kuudensadan miljoonan euron lisäpaketin turvin ja panostukset siihen ovat antaneet odottaa itseään liian kauan sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamista tavoitellaan yhdeksällätoista vaaleilla valitulla mallilla ja oletan että myös länsipohja on tässä mukana tämä on alueellisuuden kunnioittamista entäpä energialinjaukset kunnianhimoisesti kivihiilestä luopumista vähentämistä tuontiöljystä ja korvaamista kotimaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla kaiken kaikkiaan hallitusohjelma sisältää paljon hyviä tavoitteita ja yksityiskohtia on myös totta että se on myös kova paperi koska ne säästöpaineet ovat niin suuret kritisointi onkin hirvittävän helppoa ja toivon että pelkän kritiikin sijaan osattaisiin aina esittää myös jokin vaihtoehto vaikka hallitusohjelma on aina järjestelmäkeskeinen niin tässä paperissa näkyy minun mielestäni kuitenkin ihminen byrokratiaa helpotetaan koska se on järkevää se palvelee ihmistä ja ihmisyyden kehitystarve luottamus vastuun otto ovat hallitusohjelman ydintä

arvoisa puhemies kyllä alkuun on todettava edeltävästä puhujasta poiketen että tässä paperissa ei kyllä paljon ihminen näy nimittäin hallitusohjelma ei yhdistä vaan jakaa suomalaisia se puhuu omasta puolestaan siitä että ihmistä ihmisen tarpeita ei tiedosteta tavalla joka yhdistäisi suomalaisia tämä hallitusohjelma kertoo vahvasta kahtiajaosta jossa ne joilla on jo kantokykyä eivät kuitenkaan tuota kantokykyä tule käyttämään siihen että suomi jälleen nousee politiikka on arvovalintoja ja isoin arvovalinta tässä hallitusohjelmassa tehdään siinä ketkä tosiasiassa ovat ne henkilöt jotka kantavat kortensa kekoon olen erityisen pahoillani siitä että verot unohdettiin keinona pitää julkisen talouden tasapainotusta yllä on erittäin uskomatonta että täällä eduskuntasalissa enemmistö on sitä mieltä että suurituloiset ja yhteiskunnan rikkaat eivät ole näissä talkoissa ollenkaan mukana sillä varjolla että he eivät saa sosiaalietuuksia kyllä hallitus on aidosti unohtanut ne jotka turvaverkkojen varassa yhteiskunnassa ovat on helppo todeta että niin rikkaat rikastuvat ja köyhät jälleen köyhtyvät ja tämä tarkoittaa juuri sitä että politiikka on arvovalintoja joita omalla toiminnalla sitten vahvistetaan arvoisa puhemies hallituspuolueet pettivät kaiken sen mitä vaaleissa ihmisille lupasivat minusta soini hyvin kiteytti tämän hallitusohjelmaneuvotteluja kommentoidessaan toteamalla että ei ole vaikeita päätöksiä vaan oikeita päätöksiä ainakin hirvittää tämä petettyjen vaalilupauksien suma joka tässä hallitusohjelmassa on yhteen kirjoitettu joitakin esimerkkejä siitäkin minusta uskomatonta on se että hallitus ei aio pyrkiä siihen että tulo ja varallisuuserot pienenisivät tällä hallituskaudella toisin kuin edeltävällä hallituskaudella se oli kantavana ohjenuorana aina kun valtiontaloutta käsiteltiin nyt enemmänkin on sääntö kuin poikkeus se että ei ole edes luvattu selvittää tulonjakovaikutuksia näiden keskeisten politiikkalohkojen osalta eriarvoisuuden kasvu on otettu ikään kuin tässä annettuna tosiasiana jolla ei poliittisesti haeta mahdollisuuksia vaikuttaa ja kaikki mukaan talkoisiin tarkoittaa sitä että vain suurituloiset ovat tässä pyynnöllä mukana ehkä kaikkein pahinta koko tässä petettyjen lupausten kategoriassa on se että sipilällä on käytössään kiristysruuvi jossa lähtökohtana on jo se että hallitus omalla toiminnallaan asettuu työnantajien laariin kun on kaksi osapuolta joiden pitäisi löytää toisensa niin normaalisti hallitus ei omassa pöydässään lähde siitä että asetutaan jo valmiiksi suoraan ekn apupuolueeksi se tuntuu minusta erittäin pahalta

kiristyksen uhkailun ja salailun koko kuorma joka sitten kipataan palkansaajien laariin siltä osin olen kovin pahoillani tästä valitusta linjasta arvoisa puhemies sitten joitakin yksittäisiä huomioita vielä ei varmaan ollenkaan epäselvää että tämän maan kilpailukyky alkaa luokkahuoneesta kyllä se alkaa vielä tulevaisuudessakin luokkahuoneesta missä kohtaa hallituksella tapahtui iso ja ratkaiseva virhe siinä kun puhutaan maan kilpailukyvyn tukemisesta ajateltiin että osaamiseen tehtävät panostukset voivat ollakin merkittävästi miinusmerkkisiä tai pahimmillaan tähdätä erityisesti siihen mitä koulutuspolitiikassa ei ole koskaan nähty nimittäin osaamistason laskuun tulee olemaan historiallinen hallitus tämäkin luonteeltaan koska ei tule olemaan suomalaisilta tukea siihen että suomalaisten osaamistasoa tietoisesti politiikkapäätöksin lasketaan nyt joka ainoalla koulutusasteella lähdetään siitä että osaamistasoa lasketaan varhaiskasvatuksen puolella lähdetään jo lähtökohtana siitä että varhaiskasvatuksen tilaa tässä valtakunnassa heikennetään kun neljä vuotta tehtiin töitä että sitä parannetaan tältä osin on todettava vielä sekin että kaikki lapset eivät pääse enää varhaiskasvatuksen piiriin mikä tuntuu aika erikoiselta arvovalinnalta eli osalla osaamistaso merkittävästi laskee perusopetuksen puolella on erikoista se että tämä sipilän hallitus ei sitoudukaan yhteisesti sovittuihin päämääriin no en jaksa enää edes ihmetellä sitä koska selvisi että puolustusvoimienkin puolella yhteisesti sovitut parlamentaariset ratkaisut muutettiin niin että plus miinus nolla jäi käteen niistä parlamentaarisista panostuksista joita kuitenkin yhdessä päätettiin tehdä tässä tapauksessa on iso pettymys että yhdessä tehty peruskoulu uudistus ei toteudu

ja siltä osin varmasti keskustellaan jatkossa siitä mikä on parempi tässä vielä meiltäkin piisaa

arvoisa herra puhemies kaikki hyvinvointi tässä maassa nousee lopulta työstä ja sen tuottavuudesta luo tälle erittäin vahvan pohjan tässä salissa on käytetty paljon hienoja puheenvuoroja ohjelman positiivisista vaikutuksista ja myös oppositio on antanut ohjelmasta rakentavaakin kritiikkiä vaikkakin vain vähäisissä määrin haluan nostaa ohjelmasta esiin erään näkökulman joka voi toteutuessaan osaltaan vauhdittaa suomen olen intohimoisena kalamiehenä ja matkailuelinkeinon puolestapuhujana tyytyväinen siitä että juha sipilän hallitus on ohjelmassaan sitoutunut toteuttamaan lohi ja meritaimenstrategiaa sekä mikä tärkeintä toimeenpanemaan kalatiestrategiaa näiden linjausten myötä lohen palauttaminen kemi ounasjoen vesistöalueelle sekä esimerkiksi iijokeen on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin aikaisemmin kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen kestävin tapa tämän toteuttamiseksi on vaellusyhteyden palauttaminen jo rakennettuihin vesistöihin kalateiden mahdollistama vaelluskalojen nousu jokiin luo edellytyksiä myönteisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten kehittymiselle sekä kestävän kalastuksen järjestämiselle ilman luontaista lisääntymiskiertoa ei ylläpidettävä kalakanta ole elinvoimainen istukkaiden tuottaminen kalanviljelyllä voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä geneettisiä muutoksia ja elinkyvyn heikkenemistä luontainen elinkierto ja poikasten syntyminen luonnonvalinnan seurauksena edistää ja parantaa kalakantojen elinkykyä arvoisa puhemies kyseessä on myös vanhan vääryyden korjaaminen vaikka vesivoimarakentaminen oli aikanaan välttämätöntä ja mukanaan taloudellista hyvinvointia ei se poista sitä tosiseikkaa että vaelluskalakantojen tuhoutuminen oli suuri vääryys meidän olisi tullut huolehtia kalateiden rakentamisesta jo tuolloin onneksemme tämän asiantilan korjaaminen on omissa käsissämme ja siihen pystytään määrätietoisella sekä pitkäjänteisellä työllä mielestäni myöskään vesivoiman lisärakentamisesta ei tule edes keskustella ennen kuin vaelluskalat on palautettu aidosti kestävällä tavalla valjastettuihin vesistöihin se on vähintä mitä vesivoimayhtiöiltä ja valtiolta voidaan tässä tilanteessa edellyttää samalla on tarkasteltava yhtiöille asetetut kalatalousvelvoitteet uudelleen laadittujen selvitysten mukaan nämä velvoitteet ovat nykytietämyksen valossa todella pienet kemijoen lohen osalta viisi viiva seitsemän kertaa niin pienet kuin niiden tulisi tosiasiassa kalatiestrategian toteuttamisella on positiivisia vaikutuksia paikallisten ihmisten elin oloihin elinkeinoihin ja viihtyvyyteen vaelluskalojen myötä maan arvo jokivarren kunnissa nousee ja niistä muodostuu yhä halutumpia asumisen ja vapaa ajan asumisen kohteita kalastusmatkailuun voidaan puolestaan kehittää aivan uudenlaisia tuotteita ruotsissa arvioidaan että kalastusmatkailu tuo maahan jopa sadan miljoonan euron vientitulon suomi on valitettavasti jäljessä tässä kehityksessä vaelluskalakannat ovat niin suuri rikkaus ja mahdollisuus että niitä ei kannata jättää hyödyntämättä arvoisa puhemies luonnonkiertonsa mukaisesti elävistä kalastuskelpoisista lohi ja meritaimenkannoista voidaan olla kansainvälisestikin ylpeitä toivon sydämeni pohjasta koko eduskunnan vastaavan tähän haasteeseen ja ponnistelevan yhdessä sen eteen että lohet palaavat valjastettuihin jokiin jo lähitulevaisuudessa juha sipilän hallituksen ohjelma mahdollistaa tämän ja tämä todistaa myös osaltaan että tämä hallitus haluaa jättää tämän maan paremmassa kunnossa jälkipolville kuin sen itse

arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallituksen ohjelmasta löytyy yhteiskuntaa myönteisellä tavalla muuttavia asioita yhtenä esimerkkinä panostus tieverkkoon tämä satsaus tuo uskoa pitkien etäisyyksien pohjois suomeen tällä karsitaan niitä ylimääräisiä kuljetuskustannuksia jotka aiheutuvat painorajoitetuista silloista ja huonoista teistä esimerkiksi metsäteollisuuden harmiksi lupaus kunnille siitä että tehtäviä ja velvoitteita vähennetään miljardilla eurolla otetaan ilolla vastaan tavoitteena oleva säätelyn purkaminen ja lupaus ryhtyä heti toimenpiteisiin on selkeä suunnanmuutos hallitusohjelmassa on ajatus tuoda vastuuta ja päätösvaltaa kuntiin eli juuri sinne missä on lähiasiantuntemusta kaavoitus ja rakentamisasioissa muutetaan ely keskusten roolia konsultoivaksi myös se että viranomaiskäsittelylle asetetaan sitovat käsittelyajat on tervetullut asia poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin voitaisiinko jopa ajatella niin että palautetaan rantarakentamisen säädäntö aikaan jolloin sai rakentaa suorilla rakennusluvilla esimerkiksi sen viisi mökkiä rantakilometrille vapaa ajan asukkaat ovat monen pohjoisen vähäväkisen kunnan voimavara moni heistä haluaisi tullakin vapaa ajan kuntaansa jakamalla myös kuntalaisuutensa kahden kunnan kesken toivon että tässä edetään esimerkiksi digikuntalaisuuden kehittelyn kautta arvoisa puhemies suomalainen koulu on kansainvälisesti arvostettu sellaisena sen soisi säilyvän ajanmukaisena ja yhteiskunnan tavoitteita palvelevana viimeisissä mittauksissa suomalaisten oppimistulokset ovat heikentyneet erot kuntien ja koulujen välillä ovat isot tehdyistä satsauksista huolimatta ratkaisu tulosten parantamiseen ei kuitenkaan mielestäni säädelty ryhmäkoko jatkossakin opetuksen järjestäjän pitää saada itse harkita tarkoituksenmukaisten ryhmien muodostaminen ja opetuksen järjestäminen muita keinoja perusopetuksenkin laatuun ovat laadukas opettajankoulutus ja opettajien hyvät työskentelyolosuhteet kouluihinkin pesiytynyt byrokratiaa tätäkin on syytä karsia hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa koulua otetaan nyt ennakkoluulottomasti tekniikka haltuun samalla haetaan uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja pidetään huoli että jokainen oppija voi edetä omien edellytystensä mukaisesti oppilaiden osallisuuden vahvistaminen parantaa kouluviihtyvyyttä ja kohentaa oppimistuloksia kiva koulu ohjelma on toimiva ratkaisu ja hyväksi todettu toimintamalli koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja ongelman selvittelyyn suosittelen sen ottamista täysipainoisesti käyttöön ohjelmassa mainittu liikkuva koulu malli kannattaa todellakin laajentaa jokaiseen kouluun iloitsen siitä että koululaisten jaksamiseen ja samalla tulevien aikuisten kansansairauksiin puututaan liikuntaa lisäämällä

arvoisat edustajat edellinen edustaja parviaisen pitämä puheenvuoro oli viimeinen ennalta pyydetty puheenvuoro keskustelun nopeatahtiseen osuuteen johon liittyi viiden minuutin puheenvuoron kestorajoite puhemiesneuvosto suosittaa että tästä eteenpäin pidetyissäkin puheenvuoroissa tuo raja olisi viisi minuuttia se on kuitenkin suositus

herra herra puhemies oli hyvä kun sanoitte tuon vasta tuossa kun olin matkalla niin en kehdannut enää kääntyä takaisin hakemaan lisää papereita mutta yritetään pitää tämä tässä viidessä minuutissa arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ministerit tässä on todella kahden päivän ajan käyty nyt yksityiskohtaisesti läpi käyty myös tätä isoa kuvaa läpi hallitusohjelmasta ja siitä linjasta jonka hallitus on tähän maahan valinnut paljon on peräänkuulutettu vaihtoehtoja olemme sitä tuoneet tässä debatissa esiin olemme ennen vaaleja tuoneet esiin tunnustelijan kysymyksissä olemme tuoneet sitä esiin ja tulemme tuomaan jatkossakin tässä salissa sitä esiin käyn nyt

sdpn talouspoliittisen ohjelman siis sen ohjelman jonka me ennen vaaleja julkaisimme sen ohjelman jonka takana me aiomme myös vaalien jälkeen seistä käyn sen tässä nyt läpi se on kuuden kohdan ohjelma joka on saatava vienti vetämään siinä kaikkein tärkeintä on saada kilpailukykyä parannettua meidän kaikilla osa alueillamme kustannustasossa tuottavuudessa osaamisessa ja tuotevalikoimassa kustannustasossa keskeistä on saada aikaiseksi maltillinen palkkaratkaisu pitkäaikainen näkymä työmarkkinoilla näyttää siltä että tässä hallitus on epäonnistumassa tuottavuudessa meidän pitää parantaa etlan etlan johtajan malirannan mukaan hallitus on ottamassa suurta loikkaa taakse ainakin toimii toisin kuin tutkimuksissa todetaan osaaminen on keskeinen osa reaalista kilpailukykyä nyt koulutukseen tulee todella suuret leikkaukset joista tänään on puhuttu ja kun katsoo keinoja tuotevalikoiman parantamiseksi niin ei löydy juuri keinoja sieltä se mikä hallitukselta puuttuu on vientivetoinen kasvustrategia sen sijaan että tätä pelivaraa nyt käytetään sinne sun tänne erityisesti moniin maanviljelijöille tuleviin erilaisiin verovähennyksiin pitäisi suunnata pelivara vientiteollisuuteen päästökauppakustannusten kompensointiin teollisuuden energiarasitusta pitäisi alentaa väylämaksuja pitäisi edelleen alentaa ja rataveroa pitäisi jatkaa sen sijaan hallituksen kiristyspaketissa on mukana matkustaja alustuen korottaminen energiaverojen sähköverojen korottaminen väylämaksujen korottaminen rataverojen korottaminen kysyn miten nämä toimet parantavat kilpailukykyä sdpn ohjelmassa kohta kaksi on investoinnit liikkeelle se tarkoittaa erityisesti siellä missä niiden tuotos panos suhde on suurin näyttää siltä että tässä ollaan menossa toiseen suuntaan paitsi että liikennehankkeita leikataan seitsemälläsadalla miljoonalla niin myös tälle seudulle jossa on suurin mahdollisuus saada uusia työpaikkoja ei ole tulossa keskeisiä investointeja joita tarvittaisiin liikenne asunto ja maankäyttöpolitiikan yhteen sitomiseksi ja sitä kautta myös tuottavuuden parantamiseksi kohta kolme ohjelmassa on se että meidän on saatava kotimarkkinat kasvuun nyt tämä hallituksen verolinja näyttää siltä eikä vain näytä vaan niin se on että tuloerot kasvavat siitä jää vain rippeitä pieni ja keskituloisille ja eniten hyötyvät yhteiskunnan hyväosaiset ne laskelmat on pyydetty eduskunnan tietopalveluyksiköstä ja ne voin toimittaa esimerkiksi edustaja zyskowiczille puhumattakaan nyt näistä sosiaaliturvan leikkauksista jotka suoraan leikkaavat kotimarkkinakysyntää näyttää siltä että kotimarkkinoita ei saada liikkeelle koska kysyntä niin paljon pienenee rakenteet on laitettava remonttiin tarvitsemme muun muassa sote uudistuksen mutta kun täällä on puhuttu opposition vaihtoehdon perään niin näyttää siltä että hallitus laskee sote uudistukselle kaikkien aikojen suurimman säästöarvion kolme miljardia euroa sdpn

omassa talousohjelmassa tälle on laskettu miljoonaa jukka pekkarinen tämän päivän keskisuomalaisessa tyrmää hallituksen laskelman sote rakenneuudistuksen säästötavoitteesta kohta viisi ja tässä löytyy ehkä suurin ero hallituksen ja sdpn välillä sopeutusta on tehtävä mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti ongelma hallituksen linjassa on siinä että kun te te olette rajanneet hyväosaiset ja rikkaat näiden taloustalkoiden ulkopuolelle kuten pääministeri sipilä eilen myönsi eli siis hallitus tekee tämän tietoisesti niin leikkauslista joka kohdistuu pieni ja keskituloisiin kansalaisiin pitenee tämä arvoisat edustajakollegat on se suurin ja keskeisin ero hallituksen ja sdpn linjassa kohta kuusi sdpn ohjelmassa yhteistyö kunniaan täällä lukee tämän ohjelman toteuttamisessa tärkein työkalu on yhteistyö kun on katsonut nyt näitä kuutta päivää kun hallitus on on ollut vallassa niin paitsi että vaalilupausten pettämisessä on lähellä guinnessin ennätysten kirjaan pääsy kuten edustaja gustafsson on todennut näyttää siltä että se työ jolla neljän vuoden aikana saatiin luottamusta työmarkkinoilla parannettua saatiin kaksi työllisyys ja kasvusopimusta aikaiseksi jotka parantavat työllisyyttä saatiin eläkeratkaisu aikaiseksi tämä kaikki on murentumassa on murentunut vain näiden muutamien päivien aikana jopa hallituksen oma työministeri on myöntänyt että tämä kiristyspaketti ei ole tasapainossa eilen merkittäviltä tahoilta on ilmoitettu että tältä pohjalta ei synny tänään eräs ammattiliitto on ilmoittanut että työllisyys ja kasvusopimuksen jatkoa ei näytä tulevan kun katsoo niitä kommentteja näyttää valitettavasti siltä että näillä eväillä luottamusta ei saada lisättyä näyttää valitettavasti siltä että kansa ollaan jakamassa kahtia

omaa vaihtoehtoamme esiin ja siltä pohjalta tulemme haastamaan hallitusta ja kyllä te arvoisat edustajat siellä hallituksessa osaatte lukea käykää katsomassa tämä meidän ohjelmamme silloin voidaan käydä reilua debattia pyydän harkitkaa kiristyspaketista luopumista harkitkaa sitä kuten edustaja kääriäinen on sanonut että otetaan hyväosaiset ja rikkaat mukaan

toivoa sopii että myös oppositiossa luetaan hallitusohjelmaa ja luetaan niin riveiltä kuin vähän rivien välistäkin edustaja lindtmanin puheenvuoroon vain yhteen kohtaan kolme miljardia euroa sote uudistus tähän maahan me olemme tukeutuneet sote uudistuksen toteuttamiseen liittyvässä vaikuttavuusarvioinnissa euromääräisessä arviossa vain ja ainoastaan yksiin valtiovarainministeriön antamiin lukuihin

lähetetty valtiovarainministerin arvioitavaksi ja kolmen miljardin euron leima on lyöty päälle meillä oli vain ja ainoastaan yhdet korjaamattomat valtiovarainministeriön luvut toinen asia teidän kaksisataa miljoonaa meillä on erilaisia satoja miljoonia tässä aihepiirissä ollut ja tulee varmasti olemaan ja yksinkertaisesti ict teknologian nykyistä parempi hyödyntäminen on satojen miljoonien

edustaja lindtman kertoi että sdp kannattaa vientivetoista kasvua ja että se edellyttää kilpailukykymme vahvistamista ja tähän lääkkeeksi tarjositte maltillisia palkkaratkaisuja niitäkin tarvitaan mutta en ymmärrä millä logiikalla kun haluatte edistää kilpailukykyä ja haluatte edistää vientiä te suhtaudutte tähän yhteiskuntasopimukseen niin torjuvasti kuin teette te suhtaudutte niin että vähän happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista vaikka jokainen talousasiantuntija tässä maassa ja vähän maan rajojen ulkopuoleltakin voi tulla teille todistamaan että jos tällainen yhteiskuntasopimus joka vahvistaisi meidän kilpailukykyä sillä tavoin kuin hallitus on kaavaillut saataisiin aikaiseksi niin se todellakin lisäisi työllisyyttä tässä maassa miksi te tätä vastustatte

arvoisa puhemies tähän edelliseen totean vain lyhyesti totean jälleen kerran että olemme näiden kahden päivän aikana varmaan kymmenen kertaa tarjonneet yhteistyön kättä pääministerille sanoneet luopukaa kiristyspaketista kilpailukykyä heikentävästä kiristyspaketista luopukaa kilpailukykyä heikentävästä kiristyspaketista niin olemme valmiita tukemaan pyrkimyksiä yhteistyösopimukseksi mutta johtamistyylissä siis avainsanoja eivät ole luottamus ja yhteistyö vaan kiristys ja uhkailu niin miten edustaja zyskowicz itse arvioitte mitenkä on lähtenyt nyt tämä yhteistyösopimuksen kiristyspaketin tavoittelu käyntiin näyttääkö siltä

arvoisa puhemies tästä yhteiskuntasopimuksesta on nyt erittäin monta kertaa puhuttu mutta toivoisin että on nyt täysin selvää että täällä koko oppositio toivoo että tämmöinen sopimus voisi syntyä koko oppositio toivoo että se voisi syntyä ja me olemme tukeneet sitä ajatusta alusta lähtien pitäneet sitä erittäin hyvänä keskustan puheenjohtaja sipilältä mutta olemme huolissamme siitä käänteestä jonka tämä sopimus on saanut kun se on on muuttunut kiristyspaketiksi joka lavataan palkansaajien niskaan edustaja zyskowicz puistelee päätään siksi siteeraan teidän edustajakollegaanne arvostamaani yritysjohtaja kansanedustaja eero lehteä joka sanoo että neuvottelut täytyykin käydä sillä tavalla että laitetaan pallo sinne vastapuolen rangaistusalueen sisälle ja sitten ryhdytään potkimaan palloa laitetaan pallo sinne rangaistusalueen sisälle ja sitten ryhdytään potkimaan palloa palkansaajapuoli on juuri näin tämän kokenut tämä ei näytä yhteistyösopimukselta vaan kiristykseltä
arvoisa herra puhemies en millään pysty teidän logiikkaanne seuraamaan te sanotte että kyllä yhteiskuntasopimus mutta luopukaa tuosta kiristyspaketista jolla tarkoitatte näitä ehdollisia yhden pilkku viiden miljardin euron säästöjä sitähän hallitus juuri haluaa hallitushan nimenomaan on tehnyt sellaisen asetelman jossa halutaan luopua näistä ehdollisista säästöistä ja niistä voidaan luopua juuri sen ansiosta että jos tällainen yhteiskuntasopimus näillä tavoitteilla syntyy se vahvistaa meidän se lisää työllisyyttä ja sitä kautta vahvistaa meidän rahoituspohjaa jolloin näitä uusia ylimääräisiä sopeutustoimia ei tarvita siis tämähän on hallituksen logiikka niistä halutaan luopua mikä tässä on se ongelma kun te moititte että otetaan pienituloisilta niiltä jotka eivät ole töissä jotka elävät sosiaaliturvan varassa niin koko yhteiskuntasopimuksen oikeudenmukaisuus on juuri siinä että sillä nekin eli mekin osallistuisimme jotka olemme töissä onko se liikaa vaadittu että työssä olevatkin osallistuisivat tähän

juuri tässä se logiikan ongelma onkin teidän puolellanne lähtökohta on on neuvotteluissa se että lähdetään tasavertaisesti neuvottelemaan asioista nyt tässä ulkopuolinen kolmas osapuoli on ilmoittanut että teidän täytyy toteuttaa tämä palkkaa alennetaan viisi prosenttia tai sata tuntia lisää työaikaa tai sitten kohdistuu näin kipeitä säästöjä lapsiperheisiin eläkeläisiin ja työttömiin tämä on sitä pallon potkimista sinne toiselle kenttäpuoliskolle ennen kuin aletaan neuvotella

arvoisa herra puhemies jos en nyt ihan väärin muista niin muistelin edellistä taantumaa yhdeksänkymmentä luvun alkupuolelta jolloin muistankohan nyt väärin sitten joku porukka sanoi että ryhdytään yleislakkoon ja oliko sitten ihan sama porukka joka sanoi että kun suomessa

siitä taitaa olla jo yli kolmekymmentä mutta silloin me pelasimme jalkapalloa niin että tilanne oli fifty fifty oikeudenmukainen alkutilanne ja keskiviivalta aloitettiin nyt on huoli siitä että tämä yhteiskuntasopimus on muuttumassa sellaiseksi kiristysruuviksi jossa jo valmiiksi hallitus menee toisen osapuolen puolelle ja tältä osin ei voi pelata tällaista tuomaripeliä jossa hallitus ottaa näin vahvan kannan jo etukäteen siihen miten yhteiskuntasopimus saadaan aikaan sen takia on tuomittavaa se että palkansaajat ovat ainoita jotka ovat mukana yhteiskuntasopimuksessa myös niin että he joutuvat olemaan talkoissa osallisina vaan kyllä myös työnantajilla pitää olla tiukempi paketti siltä osin minusta se sdpn tarjous että maltillisesti hallitus nyt peruisi tämän kiristysruuvin ja avoimelta pöydältä jalkapallokentän keskiviivalta lähdettäisiin tätä yhteiskuntasopimusta synnyttämään on reilu nöyrä ja oikeudenmukainen pyyntö ja vielä kannattaa harkita kun täällä on kaksi ministeriäkin salissa että näin voitaisiin menetellä

arvoisa puhemies ehkä yhteenveto tästä on se että kun kokoomuslaisia kuuntelee niin huomaa että he ovat erittäin tyytyväisiä

ja mitä tulee siihen mitä puhuttiin erityisesti sipilän suulla ennen vaaleja luottamuksen lisäämisestä niin ne puheet näiden kaikkien muiden unohdettujen vaalilupausten kanssa on näköjään unohdettu ja kaiken lisäksi tässä kaikessa pelissä ovat perussuomalaiset mukana ja hallituksen oma työministeri on todennut että tämä kiristyspaketti ei ole tasapainoinen hallitus rakoilee jo itsekin tässä ja kokoomuslaiset täällä taputtavat karvaisia arvoisa puhemies kysyn kysyn vielä ministeri rehulalta ennen kuin hallitusohjelma julkistettiin meillä oli koolla vantaan valtuustoseminaari johon olimme pyytäneet sosiaali ja terveysministeriön virkamiehen kertomaan sote uudistuksesta silloin hän totesi että jos sote uudistukselle lasketaan kolme miljardia säästöä se on suurin säästösumma arvio mitä kukaan on koskaan tälle uudistukselle laskenut se on ylimitoitettu kuka on oikeassa sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet jukka pekkarinen vai valtiovarainministeriö voitteko vähän avata näiden laskelmien taustaa

on määritelty laskettu kymmenen miljardin euron paketti paketti jossa on neljä miljardia rakenteellisia muutoksia yksi miljardi kuntien tehtävien karsintaan näillä hallitusohjelman kirjauksilla valtiovarainministeriön arvio on se että sote uudistuksesta rahoitusuudistuksineen

ja uskottavalla tavalla on edellytykset saada aikaan kolmen miljardin euron potti ministeriön omat laskelmat teillä on näköjään parempaa tietoa ministeriön omista laskelmista ja ja siitä millä tavoilla nuo ministeriön omat laskelmat ovat syntyneet itse tukeudun siihen tietoon joka on varman päälle valtiovarainministeriön dokumentaation kautta joka on nähtävissä teidän luettavissanne hallitusohjelmasta arvoisa

tästä yhteiskuntasopimuksesta sanoisin että tässähän on neuvottelutilanne jo täysin epätasapainoinen hallitus on asettanut speksit speksit ja tiukan aikataulun ja syyllisetkin on valmiiksi naulattu jos nyt kävisi niin että ei syystä tai toisesta syntyisi niin hallitus voi sanoa että joudumme valitettavasti leikkaamaan koska ay liike ei taipunut yhteiskuntasopimukseen

syyttävä sormi osoittaa jo valmiiksi pitkänsillan tuolle puolen palkansaajilta odotetaan sataa lisätyötuntia tai viiden prosentin palkanalennusta tämän lisäksi on väläytelty pekkaspäivien poistoa ja tänä päivänä viimeisimpänä häkämies pyhäkorvausten poistamista ei tässä ole kyse neuvottelutilanteesta tämä on uhkailua ja sanelua

kaikki tässä salissa haluamme että suomen talous kasvaisi ja työllisyys parantuisi kaikki talousasiantuntijat ainakin ne ovat julkisesti esiintyneet ovat vakuuttuneita siitä että jos me pystyisimme tällä yhteiskuntasopimuksella meidän yksikkötyökustannuksiamme alentamaan noin viidellä prosentilla se edistäisi talouden kasvua ja työllisyyttä jos te väitätte että se ei sitä tekisi niin kertokaa tälle salille se taloudellinen tutkimuslaitos tai se talousasiantuntija johon te väitteenne perustatte koska kaikki jotka minä olen nähnyt ovat sanoneet että pidemmällä aikavälillä tämänlainen sopimus nimenomaan tukisi talouskasvua ja työllisyyttä

debatti kyllä paljastaa aika olennaisella kädellä kaksi ihmeellistä tosiasiaa toinen liittyy tähän yhteiskuntasopimukseen josta ei kyllä päästä puusta mihinkään te olette näköjään jo valinneet puolenne koska täällä eräs kansanedustaja juuri huusi että kyllä palkansaajien pitääkin olla talkoissa mukana mutta entäs työnantajat

minä totean vielä ministeri rehulalle aina olen teitä arvostanut ja arvostan jatkossakin mutta penkokaa ihmeessä nämä vanhat luvut myös esiin nimittäin me olemme aika pitkään jumpanneet myös näitä sote lukuja ja kyllä järkytykseni oli suuri kun näin että nollia oli ilmestynyt kolmensadan miljoonan perään aika uljas joukko jottei tästä tulisi mitään suurta ongelmaa niin kannattaa siinäkin luottaa siihen parlamentaariseen työskentelyyn tähän varmasti puhemies on kiteytyksenä hyvä sanoa abraham lincolnin

puhemies kun täällä edustaja zyskowicz menee nyt talousasiantuntijoitten selän taakse ja toteaa että että on vain yksi tapa tapa toimia ja tehdä miten minulla sattuikin olemaan tässä tabletillani taloustutkija pantzarin joka on aalto yliopiston tutkijaprofessori eilinen kirjoitus tästä aihepiiristä ja se kuuluu näin edustaja zyskowicz suomi on sopimusyhteiskunta ei kiristäminen toimi täällä onhan se hurjaa jos ette suostu palkanalennuksiin rankaisemme koko yhteiskuntaa yhden pilkku viiden miljardin leikkauksilla olemme vakavien konfliktien tiellä tässä teille asiaa talousasiantuntijoilta

puhemies huonosta akustiikasta johtuen en kuullut ketä siteerasitte mutta varmasti jotain talousasiantuntijaa olen sanonut että kertokaa se talousasiantuntija tai se taloudellinen tutkimuslaitos suomessa tai ulkomailla joka olisi eri mieltä siitä että viiden prosentin yksikkötyökustannusten alentaminen parantaa meidän talouskasvua ja työllisyyttä kuka on tästä eri mieltä kertokaa en kuullut ketä siteerasitte mutta hän ei ainakaan tuon siteerauksen perusteella tuntunut olevan siitä eri mieltä ja kun näin on niin miksi emme tähän ryhtyisi siksi teidän mukaanne kun on kiristyspaketti mutta siitähän me kaikki haluamme eroon siksikö teidän mielestänne että on liikaa vaadittu että nekin jotka ovat töissä osallistuisivat näihin talkoisiin sillä että heidän työaikaansa pikkasen pidennettäisiin onko se liikaa vaadittu sadattuhannet ovat menettäneet työnsä onko liikaa vaadittu että myös

ikioman talousoppinsa jonka nimi on se että kilpailukyvyn parantaminen tapahtuu palkkoja laskemalla tai työaikaa pidentämällä en tunne mihin talousteoriaan tämä perustuu nimittäin kilpailukyvyssä on äärimmäisen monta tekijää joista yksi kysymys on että käytetään koko henkilöstön ideoita ja osaamista hyväksi parannetaan tuottavuutta tehdään keksintöjä jotka mahdollistavat sen että saadaan paremmin tuloksia aikaan ilman että tehdään palkanalennuksia onko edustaja zyskowicz tutustunut semmoiseen joka kertoo että se mikä on yhdelle kulu palkka on toiselle tulo eli ostos oletteko laskeneet kuinka paljon tämä teidän viiden prosentin palkanlaskunne leikkaa kotimaista kysyntää ja kuinka paljon se tuo työttömyyttä ette miten te pohjaatte tämän viiden prosentin työajan pidennyksen sata tuntia vuodessa miten te perustelette sen niille jotka ovat tällä hetkellä työttöminä entä niille jotka ovat osa aikaisessa työssä mutta eivät saa niitä haluamiaan lisätunteja entä niille nuorille jotka ovat nollasopimuksissa jotka eivät saa yhtään tuntia etukäteen tietää kuinka paljon heillä on viikolla töitä

todellakin että edustaja zyskowicz perustelee jossain vaiheessa näitä omia talousoppejaan nimittäin kyllähän tänä päivänä on juuri näin heinäluoma totesi että on liian paljon ihmisiä joilla ei ole oikeutta edes siihen työntekoon mutta puhemies täällä tosiaan on moneen kertaan sanottu ja epäilty ettemme kannattaisi yhteiskuntasopimusta kyllä me sitä kannatamme silloin kun se on yhteiskuntasopimus nimeltään tämä malli mitä nyt hallitus tarjoaa on nimeltään yhteiskuntasanelu se on siis sanelu siitä että mikäli ette leikkaa palkkojanne tee pitempää työpäivää me leikkaamme pieniltä ihmisiltä vielä enemmän jos taas leikkaatte palkkojanne teette vähän pitempää työaikaa niin annamme veronkevennyksiä kaikille ja on mielenkiintoista että myös hyvätuloiset ovat taas kerran tässä yhtälössä saamassa täällä zyskowicz kysyi voivatko kaikki osallistua talkoisiin minä kysyn teiltä edustaja zyskowicz minä kysyn keskustan ministereiltä etenkin koska teillä jos kellä on eniten mielipide tässä muuttunut viime syksystä kun teitte vaihtoehtobudjettia miksemme voi veroratkaisujen kautta huolehtia että kaikki osallistuvat talkoisiin täällä pääministeri sipilä myönsi että tarkoituksella on tehty niin että hyväosaiset eivät osallistu miksi ette nyt ilmoita että teemme veroratkaisuilla sen että myös rikkaimmat osallistuvat

puhemies keskustan ministereille on tänään tässä ja nyt täysin selvää että me olemme sitoutuneet siihen mitä on yhteisesti hallitusohjelmassa sovittu talouspolitiikan ja monien muiden isojen asioitten osalta sitten edustaja kiurun puheenvuoroon kommenttina että nämä sote luvut niin kauan kuin minä olen tässä savotassa ollut näyttävät vaihtelevan muun muassa sen mukaan kummalla puolella pöytää tässä oikein istutaankaan en vahingossa sanonut edellisessä puheenvuorossani näistä rahoista puhuessani me olemme tukeutuneet valtiovarainministeriön vain ja ainoastaan yksiin lukuihin käyttämättä minkäänlaista harkintaa siinä ovatko ne luvut oikeat vai väärät mitä tulee stmn lukuihin minulla on todennäköisesti tässä tehtävässäni riittävästi aikaa perehtyä myös stmn lukuihin ja pitää muistaa se että kyse on sosiaali ja terveydenhuollon sekä järjestämisen että rahoituksen uudistamisesta jossa tässä nyt etsitään sitä kolmea miljardia eikä vain etsitä vaan tavoite on täysin selkeä
myönnän puheenvuorot vielä edustajille kiuru marin zyskowicz ja leppä

ministeri rehulaa rehellisyydestä siinä että että kun nyt puhutaan miljardeista eikä miljoonista niin kuin ennen siis sadoista miljoonista niin aste ero on aika suuri ja on hyvä että vielä perehdytte näihin näin mutta sitä ei selitä muuksi myöskään se tosiasia että sote puolelle on myöskin suunniteltu leikkauksia ja tietenkään nyt vielä tässä vaiheessa emme voi tietää mitkä luvut ovat sisässä ja mitkä ulkona siinä todellisessa arvioinnissa ovatko siellä samat luvut vai eri luvut mutta luotan siihen että tämä asia on hyvissä käsissä ja otatte siitä kopin että selvitätte näitä lukuja mutta sitten minä olen kyllä hirveän huolissani siitä että tässä salissa yksisilmäisesti hallituspuolueiden kansanedustajat ajattelevat että kilpailukyky tulee siitä että lasketaan ihmisten palkkoja että se on ainoa tapa kilpailukykyä luoda ja minä en ollenkaan ihmettele sitä että te te olette päättäneet romuttaa suomalaisen kilpailukyvyn ytimen joka on osaamiseen panostaminen se että joka ainoalla koulutusasteella osaamistasoa lasketaan kertoo siitä että osaamista ei nähdäkään kilpailukyvyn keskeisimpänä keinona osaamista pitäisi nostaa ja ja luoda sillä kilpailukykyä

puhemies edustaja zyskowicz täällä kysyi logiikan perään myös minä haluaisin kysyä logiikan perään hallituksen logiikan olemme saaneet kuulla täältä vertavuotavia puheenvuoroja siitä kuinka ei haluta säästää mutta nyt on pakko tehdä jotta talous saadaan nousuun kuitenkin täällä hallitusohjelman liitteessä numero viiteen todetaan että mikäli talouskasvu osoittautuu ennakoitua nopeammaksi niin tämän myötä kasvaneet

arvoisat sosialidemokraatit totta kai kilpailukykyämme parantavat keksinnöt ja tuottavuuden parantaminen johon yritykset jatkuvasti pyrkivät mutta kun tässä ja nyt puhutaan suomen yritysten vientiyritysten hintakilpailukyvystä niin kaksi kysymystä parantaako yksikkötyökustannusten alentaminen viidellä prosentilla hintakilpailukykyämme kyllä

että kun näin toimimme saamme kasvua ja työtä ja työttömille paremmat mahdollisuudet työllistyä

siihen tarvitaan kaikkia tahoja tässä maassa aivan kaikkia tahoja keskeisenä työmarkkinajärjestöt se on ihan päivänselvä asia

sitä ei ole se tehdään aikanaan arvioikaa hyvä oppositio sitä te te olette varmasti monissa asioissa ihan oikeilla jäljillä mutta sitä ei muuten vielä ole arvostelkaa ja arvioikaa sitä sen jälkeen kun pääministeri on sen esittänyt

sen tiedon valossa miten te meille kerrotte sen emme me tiedä mitä keskustelua te olette käyneet työmarkkinajärjestöjen kanssa me olemme julkisen tiedon varassa plus sen varassa mitä te täällä kerrotte edustaja zyskowicz on käyttänyt kohta kymmenen puheenvuoroa joissa hän vaatii viiden prosentin palkanalennusta tai viiden prosentin työajan pidentämistä niinhän te olette käyttänyt tässä useita ja lukuisia älkää nyt kiistättekö te mitä sanoitte niin kuin pyhä pietari kolmesti tuskin kun eduskunnan maatalousvaliokunnan viime kauden puheenjohtaja ja tuleva uusi puheenjohtaja käytti äsken puheenvuoron yhteiskuntasopimuksesta hän ei puhunut sanaakaan maatalousyrittäjien asioista kysyn teiltä edustaja leppä oletteko valmis suosittamaan maatalousyrittäjille viiden prosentin tulonalennusta oletteko valmis suosittamaan viiden prosentin tulojen alennusta per yrittäjä per yrittäjä

puhemies tämä hallitus kykenee kuitenkin vaikeisiin päätöksiin toisin kuin edeltävä hallitus joka ei saanut minkään näköisiä päätöksiä aikaiseksi ja oppositio kyllä tällä hetkellä edustaa tätä ryhmää ihmettelen kuitenkin kovasti sitä miten sosialidemokraatit täällä kiistävät sen etteivät he itse olisi myös tehneet näitä leikkauksia joista he he täällä moittivat juuri parhaillaan hallitusta itsehän te te esititte omassa vaihtoehtobudjetissanne muun muassa että sosiaaliturvan rakenneuudistuksen kautta miljoonaa olisitte leikanneet sosiaalitukia toisena olisitte leikanneet toisesta asteesta kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja niin edespäin kaikki kyllä sopi säätytalon neuvotteluihin asti näissä asioissa mutta sitten kun jouduttiin oppositioon niin käännettiin kuva toisin päin ikään kuin ette olisi itse myös ryhtyneet leikkauksiin hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä nyt on tärkeää että oppositio myös osallistuu tämän yhteiskuntasopimuksen syntymiseen ei ole oikein että te vahingoniloa saadaksenne vain tyrmäätte tämän yhteiskuntasopimuksen sillä tekosyyllä että lisätoimi on kiristyslista tämä on hallituksen avoimuutta kertoa mihin se johtaa synny lopettakaa se vahingoniloisuus ja ryhtykää töihin jotta yhteiskuntasopimus syntyy yhdessä hallituksen kanssa

arvoisa rouva puhemies kun sanon että yhteiskuntasopimus koskettaa kaikkia se koskettaa kaikkia ja minä kiitän edustaja heinäluomaa siitä että otitte esille maataloudenharjoittajat maataloudenharjoittajilta on viety viidennes tuloista viidennes tuloista se on aikamoinen osoitus siitä mitä tässä maailmassa tapahtuu ja minkälaisessa maailmassa me elämme viidennes tuloista pois millä muulla väestöryhmällä viidennes tuloista on lähtenyt kysyn vaan millä on ja se on tapahtunut niin kuin täältä huudettiin todella nopeasti tämä alennus se on huikea ja sen takia siellä ollaan nyt erittäin suurissa ongelmissa minun mielestäni sen pitää riittää ja se on jo liikaa ja siihen sopeutuminen on käytännössä

mahdotonta

vastauksesta joka oli hyvin rehellinen hänhän sanoi että hän ole valmis esittämään maatalousyrittäjälle viiden prosentin tulojen leikkausta aivan teidän peruste oli se että teillä on siellä semmoinen lasku jonka mukaan viidennes on lähtenyt mutta te ette ole nyt valmis esittämään lisäleikkauksia ja miksi näin sen takia sen takia että te ette tunnusta että tämä yhteiskuntasopimus koskee kaikkia kun te puhutte näistä tuloista niin on kai kohtuullista sanoa että ne palkansaajat jotka ovat menettäneet työpaikkansa eivät ole menettäneet viidennestä vaan ovat menettäneet koko palkkansa ja työttömyysturvaa te olette seuraavaksi leikkaamassa sen ohella on tehty vaikka kuinka paljon aitoja palkanalennuksia joita ei ole tilastoitu minnekään te haluatte suojata ne ryhmät joilta te olette ääniä saaneet ja se on hieno periaate mutta yhteiskuntasopimus on uskottava vain jos se on tasapuolinen kaikille jos kaikki ovat mukana tätä ihmiset toivovat teiltä kun te kokoatte pakettia että työnantajat ovat mukana hyväosaset ovat mukana kaikki ryhmät ovat mukana samalla tavalla

arvoisa puhemies kyllä tämä keskustelu on aika pysäyttävää mitä pitemmälle sitä käydään sen enemmän täällä hallituspuolueet tulevat tunnustaneeksi että näin se on sanotaan että ollaan samassa veneessä mutta toisaalta vain osalla on pelastusliivit tällä hetkellä pelastusliivit siellä maatalouspuolella vuorineuvoksilla ja parempituloisilla sitten siitä haluaisin puhemies tässä kysyä kun täällä nyt esimerkiksi äskeisessä puheenvuorossa edustaja niikko niin kovasti sanoi että tässä asetelmassa on kaikki hyvin kyllä minä ainakin sunnuntaina kovasti pohdin sitä kun perussuomalaisten ministeri lindström itse myönsi että tämä peruslähtökohta tähän asiaan jota nimitetään yhteiskuntasopimukseksi joka minusta on kovin epätasapainoinen siellä kaikki kiristystoimet kohdistuvat työntekijäpuoleen siellä jatkoseuraamuksena pieni ihminen kärsii lapsiperheet kärsivät työttömät kärsivät eläkkeensaajat kärsivät missä tasapuolisuus sitä kysyi ministeri lindström viikonloppuna ainoa pieni hämmennys ehkä oli se että tänään hän tuntui hieman jo tasoitelleen lausuntoaan lienee sitten keskustellut edustaja soinin ja edustaja niikon kanssa mutta hän oli kyllä viikonloppuna

puhemies minusta on ollut hyvin hedelmällistä käydä tätä keskustelua koska kyllä täällä nyt alkaa hahmottua että yhteiskuntasopimuksessa ei ole se porukka ollenkaan mukana joka kuuluu enemmänkin työnantajaleiriin ja minusta tämä on ollut erittäin osoitus siitä että osapuolet on jo etukäteen valittu ennen kuin koko yhteiskuntasopimusta edes ollaan synnyttämässä minusta oli arvokasta myöskin että leppä otti huomioon sen että kotimaisen ruuan tuottajat ovat jo pitkään jääneet alakynteen mutta siinä on vain hyvä esimerkki siitä että myös palkansaajat ovat nollan pinnassa nämä viimeiset vuodet eläneet sen jälkeen kun taloustsunami iski meidän päällemme ja se kertoo siitä että kyllä meidän täytyy omalla toiminnallamme lähteä siitä että kaikki osallistuvat jos jollakin on jo vihreä lippu tilanteessa jossa ei tarvitse osallistua mistä tahansa syystä tai siitä syystä että on jo osallistuttu aikaisemmin niin se johtaa nyt siihen että osa porukasta on ulkona eikä se ole yhteiskuntasopimus jossa kaikki pelaavat samalta viivalta pahinta siellä on se että suurituloiset eivät ole ollenkaan mukana heillekin on tulossa verojen kevennyksiä kun jatketaan yhteiskuntasopimuksen synnyttämistä

arvoisa puhemies fru talman pakko vielä palata tähän edustaja talousoppiin koska se on niin merkittävä asia tässä yhteiskuntailmapiirissä edustaja zyskowicz te ylenkatsotte luottamuksen merkitystä positiiviselle talouskehitykselle esimerkiksi sille että meillä on korkea luottoluokitus suomessa yksi keskeinen peruste ja syy on se että suomea pidetään laajasti vakaana neuvotteluyhteiskuntana kun edustaja ojala niemelä äskeisessä debatissa totesi teille että te kiristätte ja jos näihin kiristyksiin ei suostuta te jälkikäteen syytätte

näistä leikkauksista ay liikettä te edustaja zyskowicz huusitte juuri niin ja kun tästä puhujapöntöstä poistun niin käyn ottamassa tämän pöytäkirjanotteen ja panen sen talteen koska se on yksi tämän päivän uutisista te olette etukäteen kertoneet kenelle te olette ulkoistaneet nämä te tulette niistä syyttämään mutta arvoisa puhemies me kaikki totta kai toivomme että talous lähtee nousuun ja työttömyyttä voidaan alentaa hyvänä pontimena siinä totta kai toimii se totuus että tiedämme että jos työllisyysastetta saadaan nostettua prosentilla niin sillä on miljardin euron vaikutus valtiontalouteen positiivisessa mielessä ja sen pitäisi totta kai kannustaa meitä kaikkia edistämään kaikkia sellaisia hankkeita joilla voidaan taloutta vahvistaa ja työllisyyttä parantaa minulla on kuitenkin pieni huoli niin pienikään huoli aika näyttää tuleeko tämän hallituksen valitsema talouslinja saamaan tämän muutoksen aikaan mutta en ole kovin vakuuttunut ja tämä huoli liittyy siihen että yhdeksänkymmentä prosenttia akateemisista huom akateemisista ekonomisteista katsoo että silloin kun taloudessa menee huonosti leikkaukset voivat olla tuhoisia myös imf on varoittanut suomea tekemästä liian kireätä talouspolitiikan linjaa mediahan käyttää pääasiassa finanssisektorin pankkitalousasiantuntijoita ja sen takia meillekin ehkä syntyy median välityksellä sellainen illuusio kun pankkiekonomistit kiittävät tämän hallituksen kireätä leikkauspolitiikkaa että se olisi oikein koko yhteiskunnan kannalta varmasti finanssisektorin kannalta näin onkin mutta onko se koko yhteiskunnan kannalta se on kyseenalaista mutta aika näyttää tämänkin puhemies ei ole sattumaa että suomi ja muut pohjoismaat ovat lähes aina kärjessä kun mitataan missä on menestyviä onnistuneita yhteiskuntia siellä ovat suomi ruotsi norja tanska järjestään kärjessä kun mitataan kilpailukykyä ihmisten onnellisuutta vähäisiä tuloeroja tasa arvoa naisten ja lasten asemaa itse tekisin siitä sellaisen johtopäätöksen että jotain on tehty todella oikein ja ja sen takia minun mielestäni on tärkeää tarkastella tätä hallituksen ohjelmaa myös niitä asioita silmällä pitäen mitkä ovat pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa näitä fundamentteja joita laajasti maailmalla kopioidaan ja itse kun luin hallitusohjelman ja olen kuunnellut tätä tiedonantokeskustelua niin olen huolissani siitä että monia näistä peruspilareista jotka liittyvät tähän pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan vähintään nyt horjutetaan ensimmäinen peruspilarihan on ajatus siitä että että kaikki pidetään samassa veneessä ja että vahvemmat kantavat enemmän vastuuta ja pitävät huolta heikompiosaisistaan hallitusohjelmassa on ei pelkästään rihmallinen vaan vaan aika suuri joukko esityksiä jotka tulevat lisäämään hyvinvointieroja tuloeroja terveyseroja siellä on erittäin traagisia yksittäisiä asioita kuten esimerkiksi lääkekorvausten leikkaus luin juuri tutkimuksen että joka kymmenes erittäin vaikeasti sairas joutuu jättämään lääkkeitä lunastamatta apteekista koska rahat eivät riitä niihin me kaikki tiedämme että se on inhimillinen tragedia mutta sillä on myös kansanterveydelle suuria vaikutuksia toinen fundamentti pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa on että me olemme ja uskoneet siihen että tämmöinen vahva julkinen sektori ja julkiset palvelut on oikea tapa tuottaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut edustaja haatainen täällä aikaisemmin kävi läpi sitä hallitusohjelman jossa voimakkaasti tavallaan haetaan uutta suuntaa näiden julkisten palvelujen sijaan niiden kehittämisen sijaan on voimakas kehittämisote yksityisen palvelutuotannon lisäämisessä

kolmas ja tärkeä fundamentti on ollut tämä verotukseen liittyvä pohjoismainen ajattelu siitä että meillä on laaja veropohja ja verot asetetaan maksukyvyn mukaan eli että on tämä progressio yksi tämän keskustelun tärkeimmistä huomioistahan on on ollut se minkä pääministeri sipiläkin tunnisti että hyvätuloiset ihmiset on jätetty näistä talkoista ulkopuolelle se ei myöskään kuulu pohjoismaiseen perinteeseen

neljäs peruspilari on tämä konsensuksen yhteiskunta ja sopimisen aikaisemmin tuossa debatissa luin aalto yliopiston tutkijaprofessorin eilistä kirjoitusta luen sen nyt vielä kerran tässä sen osion uudelleen suomi on sopimusyhteiskunta ei kiristäminen toimi täällä onhan se hurjaa jos ette suostu palkanalennuksiin rankaisemme koko yhteiskuntaa yhden pilkku viiden miljardin leikkauksilla olemme vakavien konfliktien tiellä jos ette usko meitä sosialidemokraatteja sopimusyhteiskunnan kannattajia niin uskokaa tutkimusprofessoria arvoisa puhemies tässä ei ole aikarajaa kun viiden minuutin aikaraja on poistunut toivon että minä saan pitää tämän puheenvuoroni loppuun ja sitten vielä viimeisenä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusfundamenttina jonka haluan nostaa tähän ja peilata tätä hallitusohjelmaa vastaan on tasa arvo

me emme ole pärjänneet hyvällä ilmastollamme tai keskeisellä sijainnillamme vaan sillä että meillä on ollut viisautta pohjoismaisissa yhteiskunnissa ottaa koko väestön kapasiteetti ei vain miesten vaan koko väestön kapasiteetti maksimaalisesti käyttöön ja yhdyn kyllä niihin edustaja adlercreutzin ja tuppuraisen ja muutaman muun pitämiin puheenvuoroihin että tässä hallitus kyllä pakittaa tässä tasa arvonäkemyksessä ja ja toivon että täällä onkin yksi naisministeri paikalla hallituksessa myös myös tasa arvoa otettaisiin hallitusohjelmaa vahvemmin esille mutta summa summarum

huomaan että että näistä fundamenteista on tingitty on valittu toisenlainen linja ei ole valittu tämmöistä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunnan mallin kehittämistä vaan on lähdetty vähän tuntemattomille vesille mutta toivon että hallitus erityisesti uudelleenarvioi vielä kahta asiaa tämän

veroinstrumentin käyttöä jotta tämä sopeutus voitaisiin tehdä oikeudenmukaisemmin ja toiseksi toivon että todella uudelleen arvioitte suhtautumistanne sopimusyhteiskuntaan

arvoisa puhemies vielä tehnyt virallisesti valiokuntapuheenjohtajavalintoja niin pitäydyn tässä rivikansanedustajaroolissani ja käsittelen muita asioita tässä vaiheessa kiitoksia

kannustuksesta miten se kekkonen sanoikaan että jos jonkun asian pitää olla rempallaan niin ainakaan ulkopolitiikka se ei saa olla siitä lähdetään joten keskitytään olla siitä lähdetään joten keskitytään tässäkin puheenvuorossa sitten sisäpolitiikan kysymyksiin tässä hallitusohjelmassa olisi tietysti paljon puitavaa ja onhan sitä aika lailla ruodittukin varovaisen kriittiseenkin tyyliin jonkun verran täällä salissa olen pannut merkille siinä on paljon hyvää puolustettavaa on siinä varmasti jokainen löytää asioita mitä voisi toisella tavalla kirjoittaa se on selvä asia mutta se on se kokonaisuus millä liikkeelle lähdetään erittäin tärkeää arvoisa puhemies on se että tuohon yhteiskuntasopimukseen päästään päästään toivottavasti se hanke etenee myötätuulessa pienistä sivutuulista huolimatta joita tässäkin salissa on aistittavissa arvoisa puhemies varsinaisesti halusin käyttää tämän puheenvuoron liittyen hallitusohjelman asuntopolitiikan osioon koska sitä ei ole kovin paljoa tässä salissa ruodittu vaikka se itse asiassa on ihan ruotimisen arvoinen ja vähän kehumisenkin arvoinen osio edellinen hallitus kun aloitti niin silloinen ministeri asetteli tavoitteita siihen suuntaan että saadaan asuntotuotanto ylös ja vuokrat alas lopputulos oli pikemminkin päinvastainen asuntotuotanto tuli alas mutta vuokrat nousivat ylös nyt täytyy onnistua paremmin tällä tulevalla kaudella tarvitaan toinen asento asuntopolitiikkaan ihan myönteistä yritystä silloinkin oli en halua sitä täysin teilata edustaja viitanen ja myönteisiäkin tuloksia siellä saatiin aikaiseksi mutta paljon jäi vielä tekemistä

tuo asuntopoliittinen osio on aika reipas tässä hallitusohjelmassa otetaan kokonaan uusi asento asuntopolitiikkaan otetaan jatkossa entistä vahvemmin huomioon muuttoliike väestön ikääntyminen yksin asuvien määrän lisääntyminen ilmastopolitiikan tuomat haasteet ja jos vähän kärjistän niin jos se aikaisempi trendi on ollut se että on ohjattu ihmisiä asumaan lähinnä radanvarsiin ja suurimpiin kaupunkeihin niin se linja kyllä nyt muuttuu sallitaan selkeästi poliittisilla viesteillä asuminen myös muualla jopa maaseutualueilla ihmisillä pitää olla itsellään valinnanvapaus siitä missä asuu oman elämäntilanteensa mukaan onko se sitten kaupungissa vai maaseudulla vai taajamassa onko se vuokralla vai omistusasunnossa elämäntilanteet ovat erilaisia ja ihmisillä täytyy olla tässä aito valinnanvapaus mahdollistamiseksi tulee iso joukko erilaisia toimenpiteitä uskon että esimerkiksi tuo uusi kymmenen vuoden välimalli kun se aikanaan tarkentuu tulee tuottamaan paljonkin kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa yleishyödyllisiä säädöksiä myöskin uudistetaan asp järjestelmää parannetaan ja on iso joukko erilaisia toimenpiteitä joilla saadaan asuntopolitiikkaa liikkeelle yksi asia mikä tässä salissa on jäänyt vähäiselle keskustelulle on se että myös asunnottomuuteen aiotaan tarttua kun täällä on puhuttu paljon yhteiskunnan heikompiosaisista niin onko joku heikko osaisempi kuin asunnoton ihminen suomessa onko joku sen

kahdeksantuhatta asunnotonta edelleen ja vaikka siinä on pari kolmekin hallitusta tehnyt työtä niin tuota kokonaislukumäärää ei ole saatu laskettua toivottavasti se tällä tulevalla hallituksella onnistuu siihen on jonkun verran rahaakin varattuna ja lähtökohta on se että niin sanotun aune työryhmän työ tässä otetaan huomioon ja toimenpide esityksiä sieltä miten sen asian suhteen edetään uskon ja toivon ja pidän erittäin tärkeänä että asunnottomien kokonaismäärää saadaan vähennettyä oikeastaan ainoa oikea tavoite on se että asunnottomuus saadaan kokonaan poistettua suomesta

olla arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan tullaan aika lailla tarkastelemaan valitusmahdollisuuksia lyhentämään lyhentämään päätösprosesseja maankäyttö ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi voi sanoa että jatkossa on entistä helpompi rakentaa niin maalla kuin kaupungissakin ja pidän tätä kyllä myönteisenä asiana kunhan nämä poliittiset päätökset myös täällä eduskunnassa sitten aikanaan aikanaan syntyvät se vaatii muuten päätöksiä kunnissakin mikä on tietysti oma lisäkierteensä ja lisähaasteensa tälle asialle mutta uskon että tähän päästään ja tällä tulee olemaan merkitystä myös työllisyyden kannalta kun rakennusalan työllisyys näin uskon tulee tätä kautta paranemaan rakentamisen kustannuksiin on myös tarkoitus puuttua ja rakennusmääräyksiä tarkastella sillä tavalla että aivan niin tiukkoja kriteerejä ei ehkä sitten jatkossa jatkossa olisi ja voitaisiin myös tapauskohtaisesti harkita ovatko kaikki säännökset välttämättömiä mitä meillä tällä hetkellä on rakentamisen kustannukset ovat monin paikoin nousseet sietämättömälle tasolle ja sitten on on nippu erilaisia pienempiä toimenpiteitä kuten se että toimistoja voidaan muuttaa asunnoiksi entistä joustavammin pienimuotoinen piharakentaminen sallitaan jos joku haluaa vaikka aurinkopaneelin laittaa takapihalleen tai katolleen niin se onnistuu jatkossa ilmoitusmenettelyllä tuossa ohjelmassa on pitkä lista erilaisia toimenpiteitä arvoisa puhemies uskon että tuolla osiolla kun se saadaan täytäntöön saadaan tässä maassa vasarat paukkuman paukkuman ja asuntoja syntymään ja asuntopoliittinen tilanne on neljän vuoden päästä parempi kuin tällä hetkellä

kunnioitettu puhemies täältä ovat valitettavasti sdpn talousosaajat jo lähteneet mutta kun tästä pöntöstä edustaja lindtman äsken näitä sdpn talouslinjauksia laajalti julisti niin minäpä tein sellaisen toimenpiteen että lähetin eduskunnan laskentapalveluun sdpn vaaliohjelman sekä talouslinjaukset sain sieltä vastauksen joka kuuluu tähän suuntaan uudistukset on esitetty niin yleisellä tasolla että kustannusvaikutuksia ei pysty laskemaan eli siis toisin sanoen tämä sdpn julistus siitä miten heidän talousohjelmallaan miten heidän vaaliohjelmallaan suomen talous olisi käännetty nousuun miten velkaantuminen olisi saatu taitettua on täysin

sitä miettiä minkälaista politiikkaa sdp oikeasti itse asiassa on ajanut katsotaan näitä edellisiä päätöksiä mitä mitä sdp on hallituksessa tehnyt ja mitkä ne vaikutukset ovat olleet kolme vuotta mentiin ilman talouskasvua työttömyys kasvoi viennin heikkeni vaihtotase painui pakkaselle valtionvelka nousi ennätyslukemiin sdpn jäljet ovat synkät sekä tummanpuhuvat nähdäkseni tällä sdpn linjalla talouskasvu olisi ollut hyvin heikkoa velkaantuminen olisi jatkunut uudistuksia ei olisi saatu maaliin työttömyys sekä viennin kilpailukyky olisi entisestään heikentynyt ja kuitenkin sdp olisi toteuttanut nämä samat indeksileikkaukset mitkä hallitus tulee nyt toteuttamaan sekä sitten toinen keskeinen pääleikkauskohde sdpllä olisi ollut koulutus nyt sitten havaitaan se missä tilanteessa suomi oikein on ja makaa

hallitusohjelma on tehty siten että tässä yhtä aikaa toteutetaan sopeutusohjelma uudistusohjelma sekä panostusohjelma sopeutusohjelman osalta kilpailukykyä kohennetaan velaksi me emme voi enää elää ja yksikkötyökustannuksia on laskettava ja helpoiten se tapahtuu tämän yhteiskuntasopimuksen kautta uudistusohjelmasta sanottakoon se että nämä isot uudistukset sote sekä kuntauudistus täytyy saada maaliin julkisen puolen toimintoja on tehostettava digitaalisuutta on lisättävä sekä yhteiskunnan yleistä tuottavuutta kasvatettava me emme voi enää hyväksyä sitä että yhteiskuntamme tuottavuus ei kasva niin kuin se ei ole kasvanut vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien panostusohjelmasta totean sen että nämä panostukset tiestöön ovat hyviä viennin kilpailukykyyn täytyy tehdä sopivia sijoituksia eli meidän täytyisi tehdä jonkunlainen vientielvytyspaketti investointiohjelma täytyy saada hiottua huolella kuntoon etenkin nyt kun huomataan se että oecdkin on tiputtanut maailmantalouden bkt kasvuennusteita tänä päivänä eli meidän täytyy jotenkin pystyä kilpailemaan muuta maailmaa vastaan

mikä löytyy ihan hallitusohjelman ensimmäiseltä sivulta on yleisesti hyväksytty ei ole kuulunut opposition suusta minkäänlaisia moitteita tämän vision suhteen eli tämähän osoittaa sen että oppositiopuolueet ovat hyväksyneet nämä keskeiset hallitusohjelman tukijalat

oppimisen biotalouden sekä toimintatavat

sitten yksi keskeinen asia on myöskin se että tilannekuva on yleisesti hyväksytty suomi on hankalassa asemassa me emme voi enää elää velaksi vielä sitten tästä hallitusohjelmasta ihan muutamia huomioita tämähän lisää jatkossa kansalaisten vapautta mutta myöskin vastuuta kasvatetaan lisäämme yhteiskuntaan luottamusta sekä kunnioitusta sovimme asioista yhdessä ja säätelemme vähemmän jatkossa yksilön vastuuta yhteisöstään kuuluu kasvattaa ketään ei saa yhteiskunnassa jättää yksin ketään ei saa kiusata

arvoisa puhemies

päätöksiä yksi tärkein asia mihinkä haluaisin kiinnittää huomiota joka jäi viime kaudelta vähän hampaankoloon oli perussuomalaisten ja keskustan kova vaatimus esimerkiksi lapsilisäleikkausten seitsemän euron perumisesta te ilmoititte ennen vaaleja että mikäli te menette hallitukseen te tulette muuttamaan tämän päätöksen se seitsemän euroa palautetaan välittömästi mitä tässä hallitusohjelmassa sitten on lapsiperheille siellä leikataan lapsilisiä poistetaan kokonaan lapsilisien indeksikorotukset mikä tarkoittaa neljän vuoden aikana kahdeksankymmenen miljoonan euron menetystä lapsiperheille kun tämä lapsilisäleikkaus seitsemän euroa lapsivähennyksen kanssa oli kuusikymmentä miljoonaa euroa te lisäätte siis vielä kaksikymmentä miljoonaa tämän edellisen hallituksen päätöksen päälle te lupasitte kuitenkin että jos pääsette hallitusvastuuseen te puratte aiemman hallituksen tekemän päätöksen mitä on tapahtunut täydellinen takinkäännös niin kuin kaikessa muussakin kun vertaa teidän vaaliohjelmaanne tämän hallitusohjelman päätöksiin toinen kysymys on myöskin sitten tämä eläkeläisiin kohdistuva epäoikeudenmukainen leikkaus sain eilen useammankin sähköpostiviestin ja yhden eläkeläisen kanssa keskustelin hän oli kurikassa asuva työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt eläkeläinen jonka eläke kuukausitasolla oli tuhatkaksisataaneljäkymmentäviisi euroa hän oli hyvin pettynyt tähän eläkeläisten asumistuen poistumiseen sen takia että kun hänellä oli pieni eläke hän sai asumistukea nyt kolmesataa euroa kuukaudessa ja tämän leikkauksen jälkeen hänen asumistukensa on satakuusikymmentäviisi euroa hänen eläkettään asumistuen kautta leikataan satakolmekymmentäviisi euroa joka tarkoittaa hänen kuukausieläkkeeseensä eli käytettävissä olevaan rahaan viidentoista prosentin alennusta sen lisäksi tämä lääkekorvausten leikkaaminen omavastuiden lisääminen ajaa suomalaiset pienituloiset eläkeläiset ahdinkoon meillä on miljoonakaksisataatuhatta eläkeläistä kahdeksansataatuhatta saa kuukaudessa eläkettä

lähes kahdeksansataatuhatta suomalaista eläkeläistä ja heidän tulojaan leikataan kun samanaikaisesti parhaassa tuloluokassa olevat ihmiset eivät osallistu osallistu näihin talkoisiin ollenkaan muuta kuin huviveneverolla tai käyttömaksulla tai moottoripyörämaksulla muuten he selviävät tästä talkoosta ilman lisärasitteita onko tämä oikeudenmukaista ei meidän sosialidemokraattien mielestä me olisimme halunneet nostaa verotusta yli seitsemässäkymmenessätuhannessa vuodessa tienaavien osalta kahdella prosentilla niin että me olisimme voineet välttyä näiltä leikkauksilta tänään ja viikonlopun aikana kokoontuu seinäjoelle eläkeliiton kolmetuhatta eläkeläistä ja minä uskon että sieltä tuleva viesti keskustalle on hyvin myrtynyt tiedän että jo siellä vaaditaan sitä että näitä pienimpiin eläkkeisiin tehtäviä leikkauksia pitää purkaa se on sitten hallituksen asia reagoidaanko siihen mitä tulee tähän yhteiskuntasopimukseen minulla on pitkä työhistoria ay liikkeessä pitkään olen toiminut meidän liiton varapuheenjohtajana työmarkkinaneuvottelijana pääluottamusmiehenä oman ammattiosaston luottamusmiehenä kahdensadan miehen luottamusmiehenä kymmenen vuotta minä olen marssinut työmarkkinalaitoksen käytäviä ollut valtakunnansovittelijan kanssa neuvottelemassa että on päästy sopuun meillä on ollut hyvä yhteistyö työnantajan kanssa minä en ole ollut päivääkään lakossa vaikka sellaisia uhkia oli mutta me aina löysimme toisemme ja pääsimme neuvottelun kautta lopputulokseen joka oli kummallekin hyvä minä nyt vain aistin tämän yhteiskuntasopimuksen läpiviennin tavasta sen että tässä on hyvin samanlaisia aineksia kuin luvun alkupuolella kun ahon viinasen hallitus ilmoitti työttömyysturvan leikkauksista myöskin yleissitovuuden poistamisesta ja oli monia muita leikkauksia mitä sitten tapahtui tuli yhteiskunnallinen kriisi minäkin olin senaatintorilla meitä oli viisikymmentätuhatta eri ammattijärjestöjen keskusliittojen työntekijöitä osoittamassa mieltä yksipuolisesti jotka sitten peruttiin sen takia että oli yleislakon uhka minä en haluaisi että tässä tilanteessa missä suomi nyt on tämä meidän sipilän hallitus ajaa suomen siihen samaan tilanteeseen mikä oli silloin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi minä kannatan yhteiskuntasopimusta niin kuin sosialidemokraatit yleensä tasavertaiselta pohjalta niin kuin olen työelämässäni näitä neuvotteluja käynyt työnantajat ja työntekijät yhdessä kokoontuvat ei ole mitään ennakkopäätöksiä että jos et sinä tee näin niin me teemme näin sillä lailla me ehkä

parempaan taloudelliseen tilanteeseen seuraavien vuosien aikana minä nyt haluaisin vielä teille sanoa jotka tätä viiden prosentin työajan pidentämistä tavoittelette että te olette täysin unohtaneet sen että me olemme tekemässä eläkeuudistusta joka nostaa yli kolmellatuhannella tunnilla työntekijöiden jotka joutuvat jatkamaan kuuteenkymmeneenviiteen työuraa eli se on jo yksistään enemmän kuin tämä viiden prosentin työajan lisäys se on tulossa eduskuntaan ja sitä te ette noteeraa miksikään sen kauttahan tämä kilpailukyky jo tavallaan paranee ja siitä me olemme kaikki olleet samaa mieltä viime eduskuntakaudella minä toivoisin että tässä asiassa kun meiltä on nyt monta vetoomusta tullut voitaisiin lähteä tavallaan alkuruutuun ja yhteisesti ja tasapuolisesti sopia tästä

sillä minun mielestäni me sitä tarvitsemme täältä lähti ministeri vehviläinen pois mutta hyvää tässä hallitusohjelmassa on tämä normien purku siitä ei ole vielä täällä puhuttu ollenkaan minä kannatan normien purkua erityisesti rakentamisessa ja yrittämisessä tarvitaan selkeästi täydellistä normien uudelleen käsittelyä ja ja valtavaa purkua jos turkistarhaaja joka laajentaa turkistarhaansa

ja maksaa hänelle seitsemäntuhatta viiva yhdeksäntuhatta euroa niin tämä on täysin käsittämätöntä tällaiset päätökset pitää saada tehdä jotka ovat laajennuksia ja joitain lisäyksiä sen kunnan rakennusvalvonnan päätöksellä eikä missään elyssä erillisen kahden vuoden käsittelyn jälkeen mutta siitä minä kiittäisin hallitusta ja jos ministeri vehviläinen olisi vielä ollut paikalla joka tästä nyt vastaa olisin häneltä kysynyt mihinkä toimenpiteisiin hän aikoo ryhtyä viipymättä että näistä päästäisiin eroon

arvoisa puhemies

kiitoksiin puheensa mikä on ollut hyvin harvinaista opposition suunnalta kiitän niistä täällä on kuultu realistisia realistisia puheita ja vähemmän realistisia puheita kun nämä pääsääntöisesti moittivat puheet on kuunneltu niin odotan tosiaankin opposition vaihtoehtobudjettia ja siihen liittyvää sopeutuslistaa täällä on siis moitittu näitä ikäviä leikkauksia enkä väheksy niiden ikävyyttä mitenkään niitä joudutaan tekemään sillä muuten edessä on kreikan

kokonaisveroastetta ei pystytä nostamaan koska muuten vienti ja kaupankäynti talousnousu tyrehtyisi täysin joten siis leikkauksia on tehtävä tähän odotan sitten myös opposition vastausta sopeuttamisen määrä on valtava tässä kohtaa on hyvä muistuttaa että se ei olisi niin iso jos viime kaudella olisi toimittu vastuullisesti ja toimittu sen tilanteen mukaan mikä meillä nyt on edessä viime kauden hallitus on pakottanut tämän kauden hallituksen tämän hallituksen suuriin leikkauksiin ne eivät ole mukavia ja ne sattuvat kyllä

mistä nämä leikkaukset sitten tehdään yhteiskunnan menot ja tulot on saatava tasapainoon ja kun veroja on pikkaisen hankala nostaa niin sitten se on leikkauspuoli no mistä leikkaukset tehdään yhteiskunnan menoista silloinhan se on ihan selkeä juttu että leikkaukset koskevat niitä jotka käyttävät yhteiskunnan palveluja se on sinänsä tasapuolista mutta poikkeaa käytöspohjaltaan yhteiskuntaluokissa paljon

veroasteesta puhuttaessa aikaisemmin jo toinkin tämän esiin että mehän toimme tämän wahlroos veron aikoinaan viime kaudella vaihtoehtobudjetissamme esille ja silloin se muun muassa demarien suunnalta haukuttiin lyttyyn että ei tuo toimi ja kas kummaa seuraavalla kaudella se sitten tuli pikkaisen vesitettynä mutta tuli kuitenkin hallituksen omana ideana esille ja on nytkin voimassa solidaarisuusverona edelleenkin tässä kokonaisuudessa kun tätä katsoo meillä on yhteinen tilannekuva ja ollaan todettu nämä verojen tasot ynnä muut hallitustunnustelupapereissa kysymyksissä on moneen muuhunkin

ja oppositio on pääsääntöisesti hyväksynyt nämä kaikki tämä vie pikkaisen pontta opposition puheilta täältä pohja pettää

tämä keskustelu on joidenkin osalta tuntunut olevan semmoista että hallituksen paperiin on tutustuttu median uutisoinnin kautta ja jos ollaan aivan rehellisiä niin media on oikeastaan aika luokattomasti uutisoinut tätä hallitusohjelmaa hyvin yksipuolisesti vain leikkauksiin puuttuen se ei ole kiinnittänyt huomiota kunnolla esimerkiksi meidän investointipakettiimme kuinka paljon se tuottaa työtä ja kuinka paljon se korjaa esimerkiksi korjausvelkaa teillämme joka olisi muuten lapsiemme maksettava itse asiassa silloin kun perusväylänpitoon pistetään ja korjataan tiet niin sekin on säästötoimenpide media on siis toiminut yksipuolisesti pelkään että median uutisoinnista ja opposition puheista voi päätellä niin että kaikilla ei ole ainakaan kansalaisilla ei ole realistista kuvaa tästä hallitusohjelmasta nyt esimerkiksi puhutaan tästä eläkeläisten asumistuen poistamisesta eihän asumistuki eläkeläisten kohdalta poistu kokonaan

poistuu ja on olemassa vain yksi järjestelmä eli tuet eivät poistu ne tulevat yhdenvertaisiksi kaikkien muiden kanssa tämä on ikävä leikkaus en kiistä sitä mutta uutisoinnista voi päätellä tai saada väärän kuvan että koko tuki poistuisi kokonaan arvoisa puhemies

mielikuvan perään ollaan myös kysytty ollaan pelätty mikä on mielikuva maailmalla suomesta

tähän vaikuttaa media oppositio me kaikki me kaikki voimme toiminnallamme omilla puheillamme vaikuttaa siihen mikä on mielikuva maailmalla ei siis toimita niin että otetaan vain ja ainoastaan ne huonot puolet esille vaan voi joku joskus jotain pikkaisen kehaistakin sama koskee myös paitsi tätä mielikuvaa myös sitä millainen pohja meillä on siihen syntyykö meille yhteiskuntasopimus vai

kaikista tärkeintä olisi saada kasvu nopeasti käynnistymään hallitusohjelmassa ehdotetut karsinnat ovat varmasti yksipuolisia tai ainakin kotimaisin voimin aikaansaatavia päätöksiä mutta niin voisi kasvukin olla kaikista nopeimmin kasvuun vaikuttaa kaksi komponenttia joissa on tietysti paljon yksityiskohtia kuinka paljon me teemme töitä siinä suomalaiset

ahkerimpien joukkoon me voimme käynnistää lisätyön aika nopeasti varmasti muutamassa kuukaudessa jos haluamme joka kuukausi velkaannumme noin viisisataa miljoonaa joka tähän tilanteeseen on kiusallisen paljon toinen kokonaisuus on verotus ennen muuta pääomaverotus pysyykö suomalainen pääoma suomessa ja tuleeko ulkolaista pääomaa suomeen pääoma tällä hetkellä on harvinaisen halpaa en muista sen koskaan

olleen näin edullista ainakin numeraalisesti pääoma on lähes nollakorolla voi olla että on ollut inflaatio on ollut suurempi kuin korkokanta jolloin itse asiassa inflaatio on syönyt pääomaa ja sillä lailla se on ollut edullista käyttää meidän kilpailukyky ryhtyi rapautumaan oikeastaan jo yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä jolloin nokian menestyminen loi yhteiskuntaan sellaisen ilmiön että kaikkien nokian kasvun nähneiden eli koko suomen kansan piti päästä osalliseksi

aloille tesin ja muiden sopimusten myötä myös julkiselle sektorille joka ei ole oikeastaan lainkaan kilpailun alainen tämän seurauksena sitten kun nokian taru matkapuhelinvalmistajana kaksituhattaneljä viiva kaksituhattaviisi alkoi hiipua tämä krapula näyttää kestävän kymmenen vuotta ennen kuin pystymme sopeutumaan siihen että tällaista maailman johtavaa nopeimmin kasvavaa teollisuusalan huippuyritystä ei ole suomalaisissa käsissä eikä se tuota suomen valtiolle enää merkittäviä verotuloja kilpailukykyyn siis vaikuttaa tehtyjen työtuntien määrä tietysti tuottavuus tuottavuus kasvaa hitaasti yksittäisenä toimenpiteenä mutta siihenkin työtuntien määrä vaikuttaa välillisesti koska silloin on on enemmän käytettävissä aikaa tuottavuuden parantamiseen ja tuotekehitykseen mutta meillä on myös sisäisiä rahoja eli työn rahat osittain huonossa käytössä niitä lähes satayhdeksänkymmentä miljardia josta sata miljardia tukee tällä hetkellä muiden maiden taloutta olemme lainanneet sinne sen josta ainakin viisikymmentä miljardia voisi varsin hyvin olla kotimaisen yritystoiminnan pääomittajana usein meillä suomessa viitataan ja olemme siitä varmasti ylpeitä siitä että olemme vakaa maailman mittakaavassa vakaa valtio mutta world economic forumin tutkimus jossa suomalaiset pärjäävät varsin hyvin ei ole ollut aiemmin eikä ole ilmeisesti jatkossakaan kovin voimakkaassa korrelaatiossa kansantalouden kasvuun itse asiassa kun se tutkittiin aalto yliopistossa niin korrelaatio oli nolla toisin sanoen se ei ennusta mitään tulevaisuudesta ja jos katsoo sitten viimeistä kahtakymmentä vuotta niin kyllä tässä olisi syytä pohtia sitä miksi sitten suomessa talous ei kasva kun ei työnantajayritystenkään lukumäärä ole kasvanut kahteenkymmeneen vuoteen sen sijaan on tullut sataviisikymmentätuhatta yksinyrittäjää tai ammatinharjoittajaa ja siellä selkeästi yhtenä tekijänä ovat työsuhteisiin liittyvät riskit ja konkurssiriski konkurssilainsäädäntö todennäköisesti suomessa on niin ankara että se estää merkittävää määrää yrityksistä käynnistymistä nyt tehdyssä hallitusohjelmassa on lievä kevennys niin sanotun tulolähdejaon osittainen parannus ruotsin malliin mutta kyllä ruotsissakin on selvästi vielä taitavammin väännetty verotus kun naapurimaassa virossa käytetään viron veromallia edellisessä taantumassa suomeen otettiin käyttöön avoir fiscal eli yhteisöveron hyvitysjärjestelmä joka muutamassa kuukaudessa pani yritystoiminnan käynnistymään ihan toisella vauhdilla kuin aikaisemmin erittäin korkea progressio myös valtion verotulot yhteisöveron osalta nousivat nelinkertaisiksi vaikka vm ilmoitti etukäteen että verokertymä supistuu olen henkilökohtaisesti huolissani riittävätkö hallitusohjelmassa olevat toimenpiteet vientiyhtiöiden kilpailukyvyn kannalta olennaisten asioiden parantamiseen epäilen että joudumme vielä vuoden kahden kuluttua parantamaan toimintaedellytyksiä jotta pärjäisimme paremmin saksan markkinoilla ja kauppatase saataisiin jälleen positiiviseksi

arvoisa

nyt tänäänkin salissa että ihan oikeaa on tämä mentaliteetti että kiristetään ja uhkaillaan niin kuin esimerkiksi edustaja zyskowiczin puheesta tänään saattoi päätellä ja siitä kyllä voi tehdä sen johtopäätöksen kenen käsialaa tämä vahvasti on ja kenen kenen etuihin painottunut tämä koko paketti sitten on toistan vielä tässä että kyllähän se mielestäni aika puhuttelevaa oli että viikonloppuna perussuomalainen työministerikin tämän myönsi ja sanoi että tämä tietynlainen uhkapaketti ei ole tasapainoinen

se paketti mikä ollaan mikä ollaan tehty hänellä oli selkärankaa se silloin viikonloppuna tuoda esiin ja kyseenalaistaa tietenkin arvostin sitä kovasti ja tänään vähän hämmensi se että että hän nyt sitten enää ei toistanut tätä vastaavanlaista näkökulmaa mutta tämä on tärkeä kysymys nimittäin tässä on kysymys siitä että jos me haluamme tuloksia yhteisen sopimisen kautta niin silloin pitää olla kyseessä sopiminen ei silloin voi olla kyseessä sanelu sopimus sana viittaa sanaan sopia ja silloin kun sovitaan pitää kaikilla osapuolilla olla tasavertaiset lähtökohdat ja jos halutaan lopputuloksia niin miksi ihmeessä pitää olla niin epäpsykologinen että lähdetään jo tällaisella linjalla että kaurapuuro muuten maistu niin sitten tullaan ja pistetään kurkusta alas tällaisia lausuntoja me olemme valitettavasti kuulleet ja minä olen todella huolissani siitä että tässä ei oteta nyt vakavasti tätä yhteistyön henkeä ei ei vakavasti oteta ja siksi olen erittäin huolestunut tästä tilanteesta puhemies toinen kysymys jota olemme kysyneet paljon ja jonka perään on syytä kysyä sinnikkäästi jatkossakin on se voisiko hallitus nyt miettiä vielä kerran tätä oikeudenmukaista taakanjakoa täällä toistetaan ministeriaitiosta oikea periaate kaikki osallistuvat talkoisiin mutta viisas yhteiskunta ja oikeudenmukainen yhteiskunta toimii niin että se pieni ihminen ihan oikeasti pääsee vähän helpommalla ja se kenellä varaa on osallistuu enemmän minä en voi hyväksyä sitä että sanotaan että täällä ovat kaikki samassa veneessä ja tämä koskee meitä kaikkia ja tosiasiassa vain osalla on pelastusliivit täällä on pääministeriä myöten myönnetty että nämä kiristystoimet ja leikkaustoimet eivät koske kaikkein hyvätuloisimpia hyväosaisimpia se olisi ollut mahdollista tehdä oikeudenmukaisen veroratkaisun kautta jossa kaikkein rikkaimmilta otettaisiin hieman lisää veroa aivan kuten arkkipiispa mäkinen myös toivoi osaltaan hän sanoi että on oikeudenmukainen tapa tehdä tämä asia verotuksen kautta yhteiskunta ei pelkällä hyväntekeväisyydellä elä vaan oikeudenmukaisilla päätöksillä ja minä todella nyt toivon että hallitus voisi vielä harkita kun näitä esityksiä veropolitiikasta syksyllä tulee josko me yhdessä päättäisimme niin että myös hyväosainen osallistuu näihin talkoisiin kantaa myös tätä taakkaa koska ei voi olla oikein että se pieni eläkkeensaaja jolla on hyvin pienet tulot huoli jokapäiväisestä toimeentulosta huoli lääkekustannuksista maksaa kaiken ja samaan aikaan sanotaan että naapuri tuo vuorineuvos tuolla ei tingi oli tietenkin aika mielenkiintoista nähdä että tänäänhän perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja terho keksi yhden asian millä hän laittaisi näitä vuorineuvoksia tilille ja se oli että leikataan heiltä asumistuki voin tässä nyt todeta vaikkei edustaja paikalla olekaan että vuorineuvokset sitä asumistukea eivät saa vaan sitä saavat kaikkein pienituloisimmat eläkkeensaajat joilta nyt sitten keskustajohtoinen porvarihallitus porvarihallitus on leikkaamassa satakaksikymmentäviisi miljoonaa samoin lapsiperheiltä työttömiltä ja näin pois päin eli nämä arvovalinnat eivät ole tässä suhteessa reiluja ja siksi toistan tämän toisen kysymyksen ja vetoan ehkä paikalla oleviin ministereihin ja keskustaan siinä voisitteko vielä harkita että tämä veroratkaisu muutettaisiin niin että myös suurempituloiset osallistuvat näihin yhteisiin talkoisiin nythän lähinnä miljoonaperijät saavat veronkevennyksiä ja minä en voi ymmärtää tätä arvovalintaa puhemies tähän loppuun katselin vain näitä viime kauden mielipiteitä ja täällä on keskustan jättämä välikysymys eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta siellä todetaan muun muassa politiikassa on aina vaihtoehtoja vaikeina aikoina on ensisijaisesti pidettävä huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä siellä todetaan tuomo puumalan ryhmäpuheenvuorossa vaikka isänmaa on yhteinen meille on syntymässä kaksi eri todellisuutta köyhien ja rikkaiden suomi kannattaa tutustua molempiin puoliin hän hän tässä kehottaa omassa puheenvuorossaan ja siinä suhteessa tuntuu aika vaikealta nähdä että tämä sama puolue on nyt sitten päähallituspuolue ja kuitenkin tiedostanut nämä ongelmat viime kaudella mutta ilmeisesti tällä kaudella sitten tätä tiedostusta ei enää tapahdu tässä viime kaudella keskusta vielä tiesi vastauksenkin tähän kysymykseen miten tämä asia hoidetaan keskusta toteaa siellä eriarvoistuminen ei ole kuitenkaan mikään luonnonlaki siihen voidaan vaikuttaa veropäätöksillä eli viime kaudella keskusta tiesi sen että eriarvoistumiseen voi vaikuttaa veropäätöksillä tällä kaudella näitä veropäätöksiä ei haluta tehdä vaan on tehty tietoinen valinta että hyväosaisia tämä yhteinen talkoo ei koske puhemies nämä kaksi asiaa toivoisin että näistä keskustellaan ja toivoisin myös ministereiltä ja hallituspuolueilta uutta harkintaa

aika rauhallinen oppositiokumppani varmaan viimeksi ei ihan näin vauhdikkaita oltu siinä omassa puheenvuorojen

ja numerot eivät aina kohdanneet toivon että tässä juha sipilän hallitusohjelmassa ne ovat paljon lähempänä toisiansa juha sipilän hallituksen osalta

pohtia vaihtotaseen vajeen osalta tässä juha sipilän hallituksen paketissa on aika paljon esimerkiksi biotalouden osalla niitä elementtejä millä me suomeen rajoittaisimme esimerkiksi ulkomaisen energian tuontia ja laittaisimme omat energiantuotantolaitokset parempaan vauhtiin käyttäisimme paremmin metsäenergiaa käyttäisimme enemmän bioenergiaa tutkisimme biodieselin mahdollisuuksia ja toiselta puolelta sitten millä me sitä tuontia rajoittaisimme tässä juuri tämä edellisen hallituksen vihreitten vetämä hiilenmusta energiapolitiikka olisi kääntymässä nyt enemmänkin siihen että on jopa

se on aivan aivan näin mutta vaihtotaseen vajeeseen vielä kyllä meidän vain täytyisi saada lisää vientiä aikaiseksi tässä on hyviä yhteneväisiä ajatuksia eri puolueista tullut millä me saamme lisää työtä suomeen lisää vientiä pirkanmaalla esimerkiksi tampere on meillä ollut hyvin vahva vientikeskus ja vientivetoinen paikka ja kun tampereen vienti vetää niin vetää myös maakuntien alihankintateollisuus se on erittäin tärkeä asia että meidän isojen kaupunkikeskittymiemme missä on teollisuutta ja muuta yritystoimintaa vienti ja toiminta olisi vahvassa vahvassa vireessä

siinä tarvitaan tutkimusta siihen tarvitaan myös yritysrahoituksia hieno asia on että tässä ensimmäisen kerran taas pitkään aikaan pk sektorille ja pienyrittäjille on jotain tarjota eli tämä yritysvähennys ja myös huomioidaan monella tapaa esimerkiksi byrokratian keventämistä ja siihen liittyviä asioita pk sektorilla yhtä lailla tulee vaikuttamaan työllisyyden kynnysten madaltaminen ja työn vastaanottamisen madaltaminen toivon että tämä tuo pk sektorille vilinää ja lisää työllisyyttä

työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllistäminen satakymmentätuhatta uutta henkilöä myös tuottavuushyppy viidellä prosentilla nämä ovat kovia juttuja että me pääsemme näihin näihin ja saamme suomeen koska tässä valtiontaloudessa on se toinen puoli että lähes kymmenen prosenttia suomen valtiontaloudesta tällä hetkellä on

kuuden miljardin luokkaa tällä hetkellä meidän budjettimme on noin viisikymmentäneljä pilkku yhdeksän miljardia suurin piirtein mennään tätä linjaa eli mitä paremmin me saamme ihmiset töihin sitä vähemmän vähemmän meidän tarvitsee sitten valtiontalouden osalta käyttää rahoitusta työttömyyskustannuksiin voimme käyttää sen kaikkiin muihin valtion palveluihin myös heikompiosaisten puolelle muutamia

kysymyksiä tuli tästä yhteiskuntasopimuksesta ainahan kaikilla osapuolilla kun mennään neuvotteluun on

siellä on tavoitteet ja yhteiskuntasopimuksessa on on asetettu nyt x tavoitteet mitä on on esitetty eihän siellä ole toimenpiteitä no osa toimenpiteistäkin on sitten mietitty jos eivät asiat onnistu eteenpäin en minä näe siinä nyt mitään ihmeellistä sopijapuolilla kummallakin on omat tavoitteensa sdp on esittänyt siellä työntekijäpuolen tavoitteita monta päivää valtio on antanut omansa ja varmasti tämän kesän aikana näistä näistä tulee jonkinlainen yhteenveto ja neuvottelujen jälkeen päästään sinne minä siis todella toivon että päästään yhteiskuntasopimukseen ja saadaan sitä kautta myös potkua suomen suomen toimintaan byrokratian purku tuli mainittua mutta sitten yksi tärkeä osa alue on ollut se että edellinen hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksia noin seitsemällä miljardilla jos en nyt ihan väärin väärin muista ei kun tehty ja niitten mukaan ollaan menossa

edellinen hallitus ei toteuttanut sitä kuntien velvoitteitten purkua mitä olisi joukkoon sovittu se miljardin purku jäi ihan puolitiehen kunnat joutuivat nostamaan verotusta ja sitä kautta kunnat lisäsivät omaa rahoituspohjaansa minä näen sotelle ison painoarvon että tämä sosiaali ja kuntapuolen uudistus mitä on kymmenen vuotta jankattu nyt eteenpäin saataisiin maaliin ja saataisiin sinne hallinnollinen pohja kuntoon jotta me pääsemme toimenpiteisiin ja prosesseihin ja toiminnan tehokkuuksiin sisään tämä on iso juttu johonka tulisi pyrkiä ja sitä kautta voidaan purkaa myös kuntien velvoitteita mikä olisi tarvinnut tehdä jo edellisen hallituksen aikana aikana eli olemme menossa kohti eurooppalaista toimintamallia infrasta lyhyesti vielä tiet noin kuusisataa miljoonaa on hieno paketti koska meillä on korjausvelkaa miljardia mikä meidän on pakko saada kiinni meidän täytyy saada pyörät pyörimään maanteille mutta yksi asia mikä ehkä tässä ei selkeästi tule esille on se mikä on meidän tietotekninen yhteytemme valokuidut laajakaistaverkot näiden rakentaminen erittäin positiivinen asia on myös rakennussäännösten ja määräysten keventäminen ja siihen siihen puuttuminen niin että voidaan myös maalla rakentaa toivon edelleen edelleen näitten sanojen myötä onnea hallitukselle ja sen ministereille tässä kovassa yrityksessä tehdä ja saada suomi kuntoon

vielä provosoimisen taidon tuolta muutaman vuoden takaa edellisiltä kausilta mutta sen verran minullekin tuli mieleen se eriarvoistumisvälikysymyskeskustelu silloin viime syksynä että muistan myös itse käyttäneeni puheenvuoron jossa siteerasin ismo alankoa ja hänen lauluaan jossa laulettiin että kun suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä ei nähty sikaa eikä edes säkkiä minulle tulee semmoinen olo että meillä ei vielä tässäkään salissa ole yhteistä käsitystä tilannekuvasta ja siitä mitä kello on lyönyt tällä haluan nyt sanoa myös edustaja viitanen teille että kyllähän tämä meidän tilanteemme joka on vuosien aikana tullut en sano että pelkästään edellisen hallituksen aikana vaan pidemmällä ajanjaksolla on niin vakava että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä isoja uudistuksia meidän on tehtävä myös niitä sopeutuksia tehtävä sellainen kokonaisuus jolla me voimme olla varmoja siitä että me voimme olla kaksikymmentä luvulle tultaessa kovalla maalla kaikki sen takia siellä on myös näitä kipeitäkin kipeitäkin leikkauksia

muistutti että jo edellisellä vaalikaudella edellinen hallitus niihin halusi puuttua siinä kyllä toivon ja ojennan yhteistyön kättä teille edustaja viitanen ja kumppanit että olemme ripeitä meistä kahdestasadasta kansanedustajasta satakuusikymmentä on myös kuntapäättäjiä

me olemme tekemässä niitä päätöksiä siellä kunnissa myös että näitä tehtäviä ja velvoitteita saadaan karsittua minulla on tässä tilasto jossa on vuoden kaksituhattakolmetoista luvut silloin näitä kuntien tehtäviä oli viisisataakolmekymmentäviisi ja oli lähes tuhat velvoitetta kunnille ja edustaja viitanen kun viimeisen parin kolmen vuoden aikana taas tuli yli viisikymmentä lisää niin ajattelen sillä tavalla että tässä on sitä meidän yhteistä sarkaa jotta me saamme julkista taloutta yhdessä laitettua kuntoon

että yritykset pystyvät paremmin kehittämään omaa toimintaansa lupaprosessit etenevät sujuvammin sujuvammin rakentamista asumista pystytään edistämään eli meillä on paljon yhdessä tehtävää jolla saadaan ihmisten elämää ja ja yritysten elämää helpotettua

arvoisa puhemies kun sanotaan että meillä ei ole täällä yhteistä tilannekuvaa että oppositio jollakin tavalla ei olisi ikään kuin hallituksen joskus hivenen valitettavasti ylimielisenkin otteen juuri tähän olin edustaja heinäluoma tulossa tähän samaan asiaan nimittäin olin kysymässä sitä että onko myöskään hallituksella keskenään yhtenäistä tilannekuvaa nimittäin kyllä minä ainakin nostin hattua hyvin vahvasti sille kunnioitettu pitkäaikainen kansanedustaja kääriäinen käytti myös puheenvuoron siitä pitäisikö tätä verolinjausta oikeudenmukaisuuden nimessä vielä uudelleen harkita minun mielestäni pitäisi se oli hieno tilannearvio mielestäni edustaja kääriäiseltä joka on toden totta tilanteen tasalla tässä suhteessa pienituloisimmilta leikataan ja suurituloisimmat pääsevät veräjästä niin pienituloisimmilta leikataan muuten siinä suhteessa myös ostovoima sitä kautta tämä ei ole myöskään talouspoliittisesti kovinkaan viisas linjanveto ja aika moni ekonomisti on jo pitkään varoittanut meitä himoleikkauksista joita nyt valitettavasti tämä hallitus tekee nimenomaan pienituloisilta puhemies ihan loppuun

arvoisa puhemies ministeri vehviläisen kanssa haluaisin keskustella siitä että on ymmärrettävää että pohditaan juuri sitä miten voitaisiin sopeuttaa taloutta nimenomaan ehkä myöskin tällä kuntien normien purulla mutta toinen puoli on tietenkin myös se että normit ovat syntyneet yleensä suojelemaan heikossa asemassa olevia vanhoja lapsia vähemmistöjä ja niin edelleen ja tässä onkin todella suuri ja vakava paikka pohtia sitä että kun normeja puretaan miten voidaan sitten turvata se heidän tasa arvoinen ja yhdenvertainen kohtelunsa hyvin pitkäänkin on ollut monesti suuri haaste se miten esimerkiksi vanhustenhoidossa voidaan saavuttaa se laatutaso kaikkialla samalla tavalla ja yhdenvertaisesti koko maassa joten siinä mielessä ehkä kun sitten olisi erityisen tärkeätä kiinnittää huomiota valvontamekanismien toimintakykyyn sosiaali ja terveyspuolella mutta myöskin muualla jotta olisi se matala kynnys sitten valittaa tai kannella ei tuomioistuinlaitoksessa välttämättä ja jotta eri mekanismit toimisivat niillä olisi resursseja muuten yhdyn siihen että on varmaan järkevää tehdä näitä mutta hyvin haastavaa ja ehkä vähän vaarallistakin aina välillä
arvoisa puhemies sosialidemokraateille on

kyllä sanottava että todella kohtuuttomia puheenvuoroja täällä salissa on käytetty täällä esimerkiksi edustaja feldt ranta sanoi että hallitus on heittänyt jotakuinkin romukoppaan hyvinvointiyhteiskunta ajatuksen varsin hyvin tiedätte että kaiken sen mitä sipilän hallitus tekee tekee se tekee juuri siksi että me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan siksi hallituksen politiikan kärki on se että saamme suomeen uutta työtä te hyvin tiedätte että uudet työpaikat jos ne ovat syntyäkseen syntyvät sinne yksityiselle sektorille siksi meidän täytyy tehdä toimia jotta työn tekeminen työn teettäminen kannattaa ja menestyvä yritys voi palkata lisää työntekijöitä vain siten suomalaiset saavat työtä pohdin kovin tässä miksi te niin vahvasti vastustatte näitä toimia joilla juuri suomeen työtä saataisiin ja toivon todellakin että te selkeytätte teidän vaihtoehtoanne kun katsoin tässä vähän laskelmia mihin teidän vaihtoehtonne pohjautuu niin kovin höttöisellä pohjalla se on minä toivoisin todella kun täällä on keskeisiä sosialidemokraatteja että vastaisitte nyt siihen kysymykseen jonka olemme täällä monta kertaa kysyneet kannatatteko näitä strategisia linjauksia joita sipilän hallituksessa on onko siellä jotain mitä te voisitte

arvoisa puhemies ensinnäkin totean sen että myös minä ajattelen sillä tavalla kuten tässä edustaja biaudet sanoi että pitää olla tosi tarkka osa osa normeistahan totta kai on sen vuoksi että sitä kautta voidaan meidän perusoikeuksien toteuttaminen turvata se on aivan selvä asia ei kai kukaan ajattele sillä tavalla että minä tai joku muu ajattelisi että ihan täysin vapaasti ei missään tapauksessa niin mutta sitten kun täällä tuli tämä kirjastoasia esille ja

puhemies siksi meillä on normit että me suojelemme niitä ihmisiä joitten omat voimat eivät siihen riitä mutta sitten se perusfilosofia ja nyt lankean toisen kerran tänään näkökulmaan josta en itse pidä viime vaalikaudella säädettiin laki jossa todettiin että vanhusten laitoshoidosta vähennetään kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa päätös tehtiin niin että kunnille ei annettu mitään eväitä yksi tämän hallitusohjelman kirjausten keskeinen tavoite on se että kun jotain säädetään annettaisiin myös eväät mukaan ja toisinpäin kategorinen normien purkaminen niin että tästä tehdään halki poikki pinoon saattaa olla että sellaiseenkin tilanteeseen vielä joudumme että mennään halki poikki pinoon mutta perusajatus

on

kai me sataviisikymmentä kuntapäättäjää itseemmekin hieman luotamme että myös kunnissa osataan tämä on haaste kunnille toteuttaa se lupaus että kyllähän me kun te antaisitte meille mahdollisuuden tämä on tarkka paikka erityisesti siinä että palvelut ovat ihan oikeasti saatavilla koko suomessa ja myös niille ihmisille joilla ei se oma oma jaksaminen ja ymmärrys aina ihan riitä

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä keskustelu koska kun lähdetään purkamaan normeja niin pitää tehdä se hyvin tarkasti ja harkiten jotta juuri ne henkilöt jotka tarvitsevat niitä normeja eniten eivät jää pulaan tässä tuli hyvin myös edustaja heinäluoman puolelta ja edustaja biaudetlta esille se että riski on nimenomaan se että ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat tulevat kärsimään vaikka iso osa meistä on kuntapäättäjiä me teemme viisaita päätöksiä meidän kunnissamme niin tiedämme että kuntatalous on myös erittäin tiukalla juuri tällä hetkellä ja näyttää myös tiukentuvan silloin on meidän myös valtakunnan päättäjinä huolehdittava siitä että meillä on tietty taso kun on kyse yleisestä sivistyksestä juuri sen takia nämä kirjastoasiat ovat kyllä tärkeitä ja niitä pitää jotenkin kyllä ohjata myös valtakunnallisesti mutta arvoisa puhemies

se on se on kenttä jossa ihmisiä kohdellaan eri tavalla eri puolilla suomea tällä hetkellä ja tämä ei ole hyvä asia meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä että voitaisiin taata oikeudenmukainen kohtelu kaikille omaishoitajille suomessa miten hallitus on tämän asian osalta ajatellut siirretäänkö omaishoidon tuki kelalle

puhemies kyllähän tämä hallituksen linjaus siitä että säädetään laki että lakia ei tarvitse noudattaa koskien muun muassa kirjastopalveluja on aivan aiheutetusti aiheuttanut kovaa huolta ja

jos hallitus myöntää kuinka tärkeä kirjastolaitos sen sen tuoma kivijalka suomalaiselle sivistykselle ja tasa arvolle on niin miksei hallitus voi nyt tässä linjata että kirjastopalvelut on säilytettävä jotta alueellinen tasa arvo ihmisten tasa arvo turvataan kaikkialla maassa voiko hallitus nyt samaan aikaan tässä sitoutua

suora vastaus omaishoidon tukijärjestelmän kohdalta tästä pumakasta jossa on aika paljon miinusmerkkejä löytyy muutama pluskohta ja yksi pluskohta on se että omais ja perhehoitajien vapaapäivät auttavat jaksamista tämä on siis tämän tason perustelu ja sitten seuraava kehitetään ja laajennetaan omais ja perhehoitajien vapaajärjestelmää mihin varataan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa täällä pumakassa kaikkien miinusten keskellä on omaishoidon tukijärjestelmän kehittämiseen ja perhehoitoon kirjaus sitten näitten yhtenäisten kriteerien osalta matka jatkuu edetään siihen asti mihin mihin päästään mutta hallitusohjelman kirjaus on näiltä osin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa siihen että omaishoitajat jaksaisivat paremmin
takaisin puhujalistaan

arvoisa puhemies hallituksen veropoliittinen peruslinjaus on hyvä kokonaisveroaste ei ei nouse vaalikauden aikana yleisesti ottaen hallitusohjelmassa luvataan kevennyksiä tuloverotuksessa ja kiristyksiä erityisesti haittaveroissa ansiotuloverotukseen tehdään vuosittain inflaatiotarkistukset työn verotuksen kevennyksen painopiste on työtulovähennyksessä joka kohdistuu lähinnä pieni ja keskituloisiin kotitalousvähennystä parannetaan ja ikääntyneiden hoitopalvelut sisällytetään kotitalousvähennyksen piiriin maltillisen palkkaratkaisun syntyessä toteutetaan ansiotuloverotuksen lisäkevennyksiä pieni ja keskituloisia painottaen kevennyksiä luvataan tässä tapauksessa kaikille tuloluokille ja myös eläkkeensaajille

hallitusohjelman verolinjaukset sisältävät useita omistajayrittäjän kannalta positiivisia uudistuksia tämä on viisasta koska suomi tarvitsee yrittäjiä ja työnantajia ja työpaikathan syntyvät lähinnä yrityksissä

keskustan yhdessä suomen yrittäjien kanssa pitkään vaatima yrittäjävähennys toteutuu laajasti kaikki yrittäjäryhmät huomioon ottaen mukana ovat liikkeen ja ammatinharjoittajat maa ja metsätaloudenharjoittajat verotusyhtymät ja henkilöyhtiöt jopa porotalouden harjoittajat on otettu tasapuolisuuden vuoksi huomioon uusi hallitus ottaa huomioon toisin kuin viime eduskuntakaudella oli asianlaita kaikki yritysmuodot viime kaudella toteutettiin varsin avokätiset veronalennukset osakeyhtiöille ja muille yhteisöille mutta muita yritysmuotoja ei otettu huomioon kataisen ja stubbin hallitusten toteuttamat perintö ja lahjaveroasteikon kiristykset haittasivat sukupolvenvaihdoksia nyt asteikot tulee palauttaa hallitusta edeltäneelle tasolle hallitus haluaa edistää yrittäjämäistä metsätaloutta parhaiten tämä tapahtuu korottamalla metsävähennystä jonka tarkoituksena on toteuttaa puuston hankintamenon metsätalouden luonnollisen vähennyksen vähentäminen puun myyntitulosta puuston osuus metsätilan hankintamenosta on tutkimusten mukaan noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia

kirjatulla noin kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla metsävähennystä voitaisiin korottaa nykyisestä kuudestakymmenestä prosentista puuston osuutta metsän hankintamenosta vastaavalle tasolle metsävähennyksen kasvattaminen koskisi yrittäjämäistä metsätaloutta harjoittavia koko suomessa hallitus haluaa tehdä osakeyhtiöittämisestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon varainsiirtovero poistetaan tilanteissa joissa liikkeen tai ammatinharjoittaja tai siirtää kiinteää omaisuuttaan henkilö tai osakeyhtiön yritysmuodon muutoksessa varainsiirtovero on ollut maatalouden osakeyhtiöittämistä vaikeuttava seikka sen merkittävin verokustannus normaalia yritysmuodon muutosta ei pidä vaikeuttaa ylimääräisellä verotaakalla ilahduttava on myös hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan tappioiden vähentämisoikeutta muutetaan siten että tulolähteen tappiot voi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta tämä on merkittävä uudistus sillä tulolähdejärjestelmän virheellinen että tulolähteen tappion voi vähentää vain saman tulolähteen tuloksesta

arvoisa puhemies hallitus siirtää tiemäärärahojen painopistettä uusien väylien rakentamisesta perustienpitoon tämä on oikea suunta myös hallituksen päättämissä kasvupanostuksissa lähdetään määrätietoisesti poistamaan teiden ja siltojen koko ajan kasvavaa korjausvelkaa joka eräiden arvioiden mukaan on noin kaksi pilkku neljä miljardia euroa ja vuosi ellei toimiin ryhdytä noin sadalla miljoonalla eurolla nyt vaalikaudella ohjataan kuusisataa miljoonaa euroa kasvupanostuksena teiden ja väylien korjausvelan pienentämiseen tämä on hyvä päätös toimivat väylät ovat välttämättömiä erityisesti muun muassa metsäteollisuuden ja muun elinkeinoelämän kannalta arvoisa puhemies koko viime kauden takkuilleeseen sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen toivottavasti löydetään hyvä ratkaisu asetettavassa parlamentaarisessa työryhmässä edessä on myös laaja aluehallinnon uudistus johon tarvitaan laajapohjainen yhteinen näkemys

arvoisa puhemies

ex puhemies ja ex ministeri viitanen ehtivät poistua koska nyt olisi heidän korvilleen mitään ei tapahdu ilman työtä ja sitoutumista tavoitteisiin sen tulimme huomaamaan edellisen hallituksen toimiessa kun mitään ei tapahtunut silloin muun muassa kulttuuriministeri arhinmäki menetti muistinsa ja edelleenkin muisti tuntuu palailevan pätkittäin kun kuuntelin eilen hänen linjapuhettaan puolueensa näkökannalta näkökannalta kun uudistaminen unohtuu pitkäksi aikaa joudutaan leikkausten tielle on todettava että erilaiset virheet aina euroopan unioniin liittymisen jälkeen ja koko euroopan talouden romahdettua vajaat kymmenen vuotta sitten ovat myös edesauttaneet tilanteen muodostumista nykyisen kaltaiseksi samaan aikaan korjausliikkeet ovat olleet mahdottomia sosialistien huutaessa lisää sosialismia kuormittamalla yhteiskuntaa milloin milläkin takuulla ja byrokratiaa lisäämällä nyt meidän on vietävä läpi isoja uudistuksia suomella on vain kaksi vaihtoehtoa joko uudistamme itse tai joku toinen tekee sen puolestamme suomesta on on tullut maa joka on vaarassa joutua liiallisen alijäämän menettelyyn ja brysselin budjettivalvonnan alle haluammeko pitää omat asiat omissa käsissämme ja tehdä tarvittavat päätökset itse me perussuomalaiset ainakin haluamme siksi oppositiokauden jälkeen siirryimme hallitukseen korjaamaan maan tilannetta kohti kestävämpää kehitystä kestävällä kehityksellä en tarkoita tässä mitään maapallon sietokykyä vaan sitä ettei politiikassa voida vuodesta toiseen elää yli varojen velkaantumalla koska korjausliikkeet ovat myöhemmin entistä hankalampia toteuttaa esimerkkinä mainittakoon kuntaliitoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja joka kiihdytti julkisen hallinnon kustannuksia vaikka tarkoitus oli aivan toinen monesta muusta syystä julkishallinto on nyt bruttokansantuotteeseen verrattuna euroopan korkeimmalla tasolla suomi on menettänyt kilpailukykynsä ja velkaantunut niin että velkaa on tämän vuoden lopussa noin sata miljardia euroa siksi kilpailukyky on palautettava ja velkaantuminen pysäytettävä vaikka tämä on itsestäänselvyys silti muun muassa vasemmistoliitto tai ainakin arhinmäki ottaisi lisää

nyt tehdyllä hallitusohjelmalla tilannetta ei korjata hetkessä vaan vähitellen siksi sovituista tavoitteista tulee pitää kiinni tilanne on vaikea mutta emme voi tehdä enempää velkaa lapsillemme on paljon kipeitä toimia mutta myös toimia joilla kaikkein huonoimmassa asemassa olevien suomalaisten asemaa parannetaan samoin byrokratiaa puretaan kaikilla sektoreilla kuntien tehtävien karsimisesta ohjelmassa todetaan muun muassa seuraavaa hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä

hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa siis kunnille annetaan enemmän valtaa päättää enemmän ihan itse omista asioistaan arvoisa puhemies me perussuomalaiset saimme osan tavoitteista hallitusohjelmaan ja hyvä niin ohjelma on tietenkin kokonaisuus jota ei tule käsitellä irrottamalla vain jokin yksityiskohta ja samalla unohtamalla kompensoiva vaikutus

on tietenkin se asia että täällä kovasti kaivataan hyväosaisia talkoisiin mutta kysymyksessä on mielestäni ennemminkin sdpn vaalitappio joka nyt kovasti harmittaa mutta turha siitä on syyttää perussuomalaisia sdp on hylännyt ideologiansa ihan itse suomen pankin johtaja mauno koivisto kuvasi sosialistien ideologiaa kirjassaan linjan vetoa vuonna

seuraavasti kapitalistisessa yhteiskunnassa omaisuus kertyy vähitellen yhdelle kymmenestä ja kun näin on käynyt tulee proletariaatti ottaa vallan takavarikoi takavarikoi omaisuuden valtiolle ja tietyn ylimenokauden jälkeen valtio kuolee tarpeettomana pois siksi onkin kysyttävä miksi olette jättäneet tavoitteenne puolitiehen ja pitäneet rahat vaikka ne pitäisi nyt luovuttaa valtiolle tällähän tämä valtionvelka saataisiin nopeasti kuitattua johtopäätökseni on siis että sdp nykyään edustaa piiloporvareita koska eivät heitä muun muassa työmiehet enää enää äänestäneetkään se on selvä johtopäätös eikö näin

hakkarainen kiitoksia

arvoisa puhemies

nykäistään näin ja että sitä vain jaetaan mutta kun vanhenin huomasin että on otettava vastuuta elämästä ja mentävä töihin minä olin silloin varmaan tämmöinen vihervasemmistolainen joka huutaa joka suuntaan mutta se lähti sitten pois tällä hetkellä tämä oppositio täällä samalla tavalla narisee kuin semmoinen vanha pärevakka joka askeleella kun meni niin semmoinen narahdus kuului ei siitä ole mitään hyötyä nyt täytyy lähteä yhteisiin talkoisiin vasemmistolla on vieläkin näköjään semmoinen jäänne neuvostoajalta jossa kurjuutta tekemällä saadaan järjestelmä pysymään pystyssä tämä hallitus on nyt tekemässä kipeitä mutta oikeudenmukaisia päätöksiä leikkauksista esimerkiksi kehitysapu tuulivoimatuet ja niin edelleen ovat hyviä huonompia ovat tietysti tämmöiset kuin koulutusleikkaukset niissä muuten minun oma henkilökohtainen mielipiteeni on se että miksi kehitysavusta otettiin kolmesataa miljoonaa ja koulutuksesta kuusisataa miljoonaa se rulla olisi pitänyt kääntää toisinpäin kuusisataa miljoonaa kehitysavusta ja kolmesataa miljoonaa koulutuksesta mutta kun nyt ollaan hallituksessa niin siihen sitten kumarretaan arvoisa puhemies sotien jälkeen me maksoimme sotakorvauksia minun isä teki motin halkoja mutta joutui laittamaan siihen kaksikymmentä senttiä päälle suurin piirtein kaksikymmentä prosenttia sotakorvauksia joka motin päälle joka ikisen motin päälle

ja niillä maksettiin sotakorvaukset ja suomi lähti siitä sodan jälkeisestä sodasta ja korvauksista ja nousi hyvinvointivaltioksi me olemme nyt vähän samanlaisessa tilanteessa nyt täytyy lähteä puhaltamaan yhteiseen hiileen yhteiseen hiileen ja varmasti noustaan niin kuin sodastakin noustiin ja korvauksista tämmöisestäkin lamasta eihän tuo ole kuin että ruvetaan tekemään töitä mutta se ei millään muulla nouse kuin sillä työnteolla muuta mahdollisuutta ei

alun lamassa devalvoitiin ja syy on yksinkertaisesti se että silloinkin elettiin yli varojen tietysti oli siinä muitakin syitä nyt meillä ollaan yhteisvaluutassa globaalissa maailmassa ja näitä mahdollisuuksia meillä ei ole me olemme hirttäneet itsemme euroon joka paikkaan tuonne kiinni

nyt hallitus korjaa näitä virheitä oli ne sitten tehty tahallaan tai tahattomasti mutta näin tehdään arvoisa puhemies vain tuottavat yritykset investoivat ja pystyvät työllistämään joten tämä asia on saatava kuntoon ensimmäisenä

elinkeinoelämä alkaa pyörimään ja muukin siitä tulee se kakku mitä on helppo jakaa sinne tänne

mutta jos näitä ei pysty tekemään meillä on väistämättä edessä kreikan tilanne me emme edes tajua miten huonossa jamassa suomi on uskon että hallitus kyllä tajuaa sen me perussuomalaiset emme ole kuten perinteiset vasemmistopuolueet jotka pistävät kätensä suomalaisen yrittäjän ja jätkän taskuun ja ja jakavat rahaa ympäri maapalloa kehitysapuun järjettömään maahanmuuttopolitiikkaan ja monen sortin tukipaketteihin emmekä emmekä halua kallista turhaa viherhumppaa jossa suojellaan kaiken koppiaisia ja sammakonkutupaikkoja jopa siinä määrin että ihmisten työnteko ja liikkuminen estetään jos oppositio todella on aidosti huolissaan ihmisistä täytyy olla tannerilainen asenne myös siellä eikä tehdä eläkeläisillä työttömillä ja ja muilla vähäosaisilla politiikkaa arvoisa puhemies meillä on loistava hallitus

herra puhemies tämän sipilän hallituksen päällimmäisiä asioita on uudistaa suomea se on täysin välttämätöntä ja ennen vaaleja käydyissä keskusteluissa ja eri puolueiden tavoitteissa tämä myöskin esille hyvin voimakkaasti tuli siksi ihmettelenkin miksi nyt sitten tässä tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta tuo uudistaminen on ollut niin myrkkyä ja niin vaikeaa hyväksyä koska me kaikki kuitenkin varmasti tiedämme sen että ilman muutoksia ilman uudistuksia myös rakenteellisia uudistuksia niiden sopeutustoimien välttämättömien sopeutustoimien joita hallitus esittää kohtaaminen on paljon haastavampaa paljon vaikeampaa ja paljon kovempaa kuin jos me teemme yhtä aikaa nuo sopeutustoimet ja uudistukset siksi toivonkin että keskustelun sävy nyt tämän jälkeen ainakin muuttuisi ymmärrän tämän poliittisen retoriikan tarpeen tässä kohdin mutta kuitenkin se vastuu joka meillä jokaisella on olemme sitten hallituspuolueessa tai oppositiossa on sen uudistamisen taustalla ja takana puhemies yksi asia joka tätä uudistamista eteenpäin vie on yrittäjämyönteisyys ja se että me annamme nyt vapauksia ja ja hallitus antaa vapauksia yrittää vapauksia investoida purkaa tarpeetonta säätelyä ja sitä normiviidakkoa jonka me kaikki yhdessä yhteisesti olemme ajan saatossa luoneet tuskin sitä kukaan on tehnyt tahallaan mutta nyt meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sen purkaminen säätelemällä emme saa talouskasvua aikaan emmekä työpaikkoja syntymään sen me jokainen tiedämme yrittäjämyönteisyydestä kertoo myöskin se että hallitus lupaa ottaa käyttöön yrittäjävähennyksen joka koskee kaikkia henkilöyhtiöitä tämä on erittäin hyvä ja tervetullut uudistus joka varmasti kannustaa kannustaa yrityksiä lähtemään kasvun tielle ja kehittämään toimintaansa ja myöskin siihen että ne uskaltavat työllistää uusia ihmisiä hallinnollisen taakan purku koskee tietenkin kaikkea muutakin kuin pelkästään yrittämistä maatalous on aivan erityisesti sellaisen byrokratiataakan alla että se uuvuttaa ihmisiä se on noussut maataloudenharjoittajien ja viljelijöiden numero ykköseksi siinä yrittämisen esteiden viidakossa jota viljelijät kokevat siksi on oleellista että me pystymme myöskin tuon normien purun silläkin suunnalla tekemään puhemies haluan ottaa esille yhden yksityiskohdan jonka toivoisin että uusi hallitus pikimmiten tuo esille tässä normipurun yhteydessä ja se on tilapäisten opasteiden lupapakosta ja maksusta luopuminen miksi juuri nyt siksi että me jokainen joka tässä talossa olemme jotka olemme käyttäneet ulkomainontaa vaaleissa olemme saaneet laittaa ohjeiden mukaiselle paikalle tuon oman vaalimainoksen mutta kun sama ihminen vaikka tässä tapauksessa kansalainen jari leppä laittaa oman kylänsä kylätapahtuman opasteen samalle paikalle jossa oli jari lepän eduskuntavaaliulkomainos joutuu hakemaan siihen erillisen luvan ely keskukselta ja maksamaan siitä sataviisikymmentä euroa hyvät kollegat ja hallituksen edustajat ja edustaja ministeri rehula joka täällä on kuuntelemassa toivon että tämä on ensimmäinen asia joka puretaan välittömästi ja laitetaan viesti suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle että teitä on kuunneltu teihin luotetaan eikä tällaisia tarpeettomia jonninjoutavia säädöksiä ja lisärasitteita seuratoiminnalle yhdistystoiminnalle talkootyölle enää tästä eteenpäin ole

hyvä tuli kannatusta heti äänestetään saman tien puhemies elikkä olkoon yhtenä pienenä konkreettisena esimerkkinä siitä mitä me olemme menneet menneinä vuosina tekemään nyt on aika purkaa tämän tyyppisiä asioita puhemies lopuksi olen erittäin tyytyväinen siihen että rakentamismääräyksiä ollaan muuttamassa merkittävästi ja helpottamassa myös maaseudulle rakentamista ja siihen että me olemme vahvasti kirjanneet uusiutuvan energian energiaomavaraisuuden kauppataseen vaihtotaseen korostamisen ja kohentamisen

ruoantuotanto ei enää koe lisärasitteita ja niitä ei tällä vaalikaudella saa tulla lukee suoraan meillä hallitusohjelmassamme samoin mikä ei maksa mitään me oikeudenmukaisempaa kilpailulainsäädäntöä haluamme myöskin kehittää kaikki tämä vahvistaa meidän talouttamme meidän työllisyyttämme meidän kauppa ja vaihtotasettamme ja myös vaikuttaa myönteisesti ilmastoon ja liikennehankkeet kun siihen laitetaan vielä päälle tuo merkittävä satsaus yrittämisen edellytyksiin on paljon paremmassa mallissa kuin tähän asti

arvoisa puhemies

ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan kohdistui paljon odotuksia ja toiveita paremmasta tulevaisuudesta odotusarvo oli kaiken sen keskustelun jälkeen mitä oli julkisuuteen tullut suomen uudesta noususta että tämä hallitusohjelma antaa siihen nousuun eväät tiesimme ja olimme valmistautuneet siihen että leikkauksia on luvassa ja kestävyysvajetalkoot ovat edessä mutta emme osanneet odottaa leikkauksien kohdistuvan voimakkaimmin juuri pienituloisiin yksinhuoltajaperheisiin eläkeläisiin pitkäaikaissairaisiin ja työttömiin varsinkin kun juuri ylempi keskiluokka oli etukäteen erilaisissa tutkimuksissa ilmaissut selvästi että he ovat valmiit kantamaan näissä yhteiskuntatalkoissa suuremman vastuun arvoisa puhemies hallituksen ei tule ajatella ettemmekö kaikki haluaisi olla näissä talkoissa mukana kyllä ja kyllä me haluamme me olemme mukana pelastamassa suomea kysymys on kuitenkin millä tavalla ja millä hinnalla kenen kustannuksella ja kenen kantokyvyllä monet johtavat poliitikot ja asiantuntijat ovat todenneet että viime laman leikkaukset perheiltä ja pienituloisilta ja ja opiskelijoilta olivat suuria virheitä sillä niiden leikkauksien laskua maksetaan yhä edelleen nyt näyttää siltä että sipilän hallitus valitsee saman tien tekee samat virheet uudestaan erittäin paheksuttavaksi tämän tekee se että juuri ne poliitikot jotka ovat edellisen laman leikkaajia kuuluvasti moittineet nyt toteuttavat samat leikkaukset onko tosiaan niin tällä hallituksella ole muistia ja sydäntä ollenkaan onko tosiaan niin ettei mitään muuta vaihtoehtoa suomen nostamiseksi ole kuin kaikkein pienituloisimpien ja sairaiden kukkaron tyhjentäminen tyhjentäminen tätä en toivoisi jos tämä ohjelma toteutuu tällaisenaan niin perusturva heikkenee sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy eikä oikeudenmukaisuus vastuunkannossa toteudu arvoisa puhemies esimerkiksi kun ohjelma linjaa kuntien harkinnanvaraisuuden nostamista palveluiden järjestämisessä ja sääntelyn ja normien poistamista niin tämä saattaa avata oven sille että kunnat tulevat rahapulassa karsimaan monia nyt suosituksiin perustuvia palveluja jotka sitten johtavat jollain toisella alueella kasvaviin kustannuksiin myös avata oven sille että monet pienet kunnat kokevat että nyt heillä ei enää ole velvoitetta järjestää joitakin palveluita jolloin kuntien ja alueiden eriarvoisuus tulee suomessa lisääntymään on tutkittu kun kuntien itsemääräämisoikeus palveluiden järjestämisessä lisääntyy niin on se lisännyt merkittävästi eriarvoistumista palveluiden järjestämisessä arvoisa puhemies näyttää siltä että hallitusohjelmaa tehtäessä on aika loppunut kesken ja monet asiat on siihen kirjoitettu ilman että on loppuun asti mietitty mitä monet toimenpiteet tarkoittavat käytännössä ja miten ne vaikuttavat kansalaisiin ja mitä leikkaukset voivat maksaa tulevaisuudessa suomi on aina noussut ahdingosta silloin kun kansa on kääntynyt rukouksin jumalan puoleen se on meille tuttu ja turvallinen tapa me kansakuntana pyydämme voimia ja viisautta vaikeina aikoina onkohan sittenkin niin että suomi nousee kun se laskeutuu polvilleen ainakin se loisi yhtenäisen kansakunnan

arvoisa puhemies syntynyt hallitusohjelma mahdollistaa yhteiskuntamme kehittämisen aiempaa kokeilevammaksi ja toimeliaammaksi hallitusohjelmassa tähdätään byrokratian vähentämiseen ja ylisääntelyn poistamiseen arkea hankaloittavien säädösten purkaminen yhtenä hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista on merkittävä askel kohti vapaata toimivaa ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kasvanut nopeasti lisääntynyt normitus on lisännyt kuntatalouden ahdinkoa ja rajoittanut päättäjien liikkumavaraa kuntien selkeä näkemys on se että niitä sitovaa lainsäädäntöä täytyy kiireesti keventää hallitusohjelma helpottaa olennaisesti kuntien asemaa mahdollistaa palveluiden kehittämisen asukkaiden tarpeita vastaaviksi kuntien taloudellinen ja toiminnallinen liikkumavara paranee kun lakisääteisiä tehtäviä karsitaan ja velvoitteita uudistetaan hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla toimintatapoja ohjaavia normeja joustavoitetaan raportointivelvollisuutta lievennetään sekä valvonta ja tarkastusvelvollisuuksia vähennetään kuntaliitosten irtisanomissuoja myös poistetaan arvoisa puhemies erittäin on hallitusohjelman kirjaus siitä että säädösmuutoksia valmistellaan yhdessä kuntien kanssa joissa on arjen asiantuntemusta ja innovointikykyä myös hallitusohjelman vapaakuntakokeilu helpottaa tehokkaiden palvelutuotanto ja toimintatapojen kehittämistä paikallisia tarpeita vastaaviksi arvoisa puhemies hallitusohjelma luo erinomaiset edellytykset terveelle kuntataloudelle ja kuntien itsehallinnolle

arvoisa herra puhemies

löystyneet siksi itse toivon että hallitus näyttää omalla tavallaan kaapin paikkaa että työelämää on pakko kehittää ja mennä eteenpäin toivon että vasemmistopuolueet eivät jää eivät jää pitelemään entisistä ehdoista ja työelämästä kiinni elämä ja työelämä erityisesti muuttuu koko ajan ja on mentävä eteenpäin toivon sopimista yhteistä sopimusta ja näkemystä työnantajien työntekijöiden ja myöskin maan hallituksen ja eduskunnan kanssa uudistusta tarvitaan arvoisa puhemies tänään eduskunnan salissa on puhuttu myöskin yhdestä hallituksen kärkihankkeesta eli väyläpolitiikasta ennen vaaleja ja vaalien jälkeen varmaan jokaisessa puolueessa perusväylänpidon alimitoitus ja rahoitus puhututtivat puhututtivat nyt hallitus on tekemässä päätöksen siitä että entisen eduskunnan tahtotilaa noudatetaan ja tuon väylätyöryhmän tulosta siitä että korjausvelkaa on pakko saada kiinni väylissä ja on parannettava niitä sillä väylien korjausvelka on nyt noin kaksi pilkku neljä miljardia euroa ja jotain on pakko tehdä että tiet radat satamat saadaan asialliseen kuntoon siksi painopisteen siirto vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin perusväylänpidon parantamiseen sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla on tervetullutta täällä on jonkun verran kritisoitu sitä että se syö uusista väylähankkeista no me elämme tilanteessa että edellinen hallitus on naulannut itse asiassa kiinni jo ne uudet väylähankkeet jotka toteutetaan tällä vaalikaudella ja ellei ministeri berner löydä yhdessä eduskunnan kanssa uusia rahoitusväyliä ja menetelmiä uusien väylähankkeitten rahoitusmalleiksi niin me olemme pahassa pulassa tuon sadanviidenkymmenen miljoonan euron vuotuisen panostuksen lisäksi hallitus on ottanut siis kärkihankkeekseen perusväylänpidon saamme kolmen vuoden aikana

joka on kuusisataa miljoonaa euroa tietysti mielenkiinnolla seuraamme saavatko radat satamat tiet minkälaisen painotuksen ja panostuksen maakunnissa tulevina tulevina viikkoina miten tämä raha tullaan jakamaan ja siitä varmaan keskustellaan paljon arvoisa puhemies hallitus on tehnyt monella tapaa historiaa strateginen hallitusohjelma ei syleile kaikkia maailman aiheita ja asioita kun täällä peräänkuulutettiin tasa arvoasioita ja niin edelleen nyt on otettu siis askel eteenpäin mitä halutaan uudistaa ja ja rakenteellisilla uudistuksilla viedä maaliin tämän vaalikauden aikana hallitus on myöskin tehnyt historiaa siinä että paikalla istuu perheministeri ja siitä olemme erittäin kiitollisia vasemmistopuolueille ylipäätänsä on äärimmäisen

yleistä se että että hoitovastuu ja hoivavastuu sysätään yhteiskunnalle ja systeemeille jotka hoivaavat ja hoitavat meille keskustalaisille on tärkeää että meillä on oma vastuu itsestämme mutta myös perheenjäsenistä ja läheisimmistä hoiva ja hoitovastuu kuuluu ensimmäiseksi omille vanhemmille ja siksi on tärkeää että tämä hallitus perheministerin voimalla näyttää sen että haluamme tukea perheitä ja nämä satsaukset kotipalveluihin ja lastensuojeluun ovat äärimmäisen tärkeitä tässä erittäin niukassa ja tiukassa taloudellisessa ajassa lapsilisiin ja kotihoidon tuen perusteisiin ei koskettu ja se oli arvokysymys

arvoisa puhemies täällä on nyt pari päivää puitu uutta hallitusohjelmaa ja ja se tunne onko se sitten vasemmisto oppositio miten te sen täällä kuvailette tai miten nimittelette meitä kyllä se vahva tunne on epäoikeudenmukaisuus eikä niinkään se että täällä vain valitellaan kannattaa kannattaa myös tehdä sellainen pieni gallup kiertue tuolla ihan ulkosalla niin varmasti meidän tuntoaistimme myös sitten välittyvät teillekin arvon hallitus niin kannattaa käydä siellä ulkona aluksi on kuitenkin hyvä antaa myös kiitokset niistä asioista jotka jotka ovat olleet myös sen kiitoksen arvoisia on hienoa että hallitusohjelmassa joka on toki hyvin strateginen yksittäisenä asiana muun muassa maahanmuuttajanaiset mainittu se on tärkeä asia mutta sitten toisaalta siihen se kiitos jää koska jos mietitään maahanmuuttajanaisia heidän kotoutumistaan heidän lastensa kotoutumista niin on äärimmäisen tärkeätä että lapset pääsevät päiväkotiin lapset pääsevät kouluun joten en tiedä millä tavalla esimerkiksi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tukee millään lailla myöskään maahanmuuttajanaisia ylipäänsä keskustelu tasa arvosta sukupuolten välisestä tasa arvosta mitä täälläkin on käyty on on mielestäni hyvin aiheellinen hallitusohjelmassa lukee että naiset ja miehet ovat tasa arvoisia ymmärrän jos tämä on päämäärä ja tavoitetila mutta se ei voi olla jossa te koette että suomessa miehet ja naiset ovat tasa arvoisia koska näin ei ole toinen asia mihin arvoisa puhemies haluaisin puuttua on tämä epäoikeudenmukaisuus epätasa arvoisuus myös maailmaa kohtaan täällä on puhuttu yhtä lailla myöskin kehitysavusta ja myöskin tästä erittäin rajusta ja radikaalisesta leikkaamisesta suomi on sitoutunut oecdn tavoitteeseen jonka mukaan maamme tulisi myöntää kehitysyhteistyöhön nolla pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna kaksituhattaneljätoista suomi käytti kehitysyhteistyöhön hiukan hiukan yli miljardin tämä on noin nolla pilkku viisikymmentäneljä prosenttia bruttokansantuotteesta kuten me kaikki täällä tiedämme niin myös edellisellä kaudella leikattiin kehitysyhteistyöstä ja erityisesti viime vuosi oli rankka mutta kyllä tämä hallitus pistää oikein toden teolla paremmaksi koska nyt ollaan todellakin kuilun partaalla kehitysyhteistyöstä leikataan yli kolmesataaviisikymmentä miljoonaa ajassa jolloin globaalinen eriarvoistuminen kasvaa entistä enemmän kerron teille muutaman esimerkin meidän lähinaapureistamme millä tavalla siellä suhtaudutaan kehitysyhteistyöhön ruotsi ja norja käyttivät vuonna kaksituhattaneljätoista yli viisi miljardia kumpikin tanska kaksi pilkku viisi miljardia euroa viime vuonna uusista eu maista monet pystyivät nostamaan kehitysyhteistyövaroja muun muassa viro lisäsi kehitysyhteistyötään kaksikymmentäkuusi prosenttia ja liettua kolmekymmentäseitsemän prosenttia suomi putoaa tässä joukossa ei tarvitse edes kauas mennä

erittäin häpeälliseen sarjaan me emme ainakaan sitten jos tällainen valinta tehdään puhua suomesta enää vastuullisena globaalitoimijana arvoisa puhemies kun kehitysyhteistyömäärärahoista puhutaan niin usein puhutaan euroissa ymmärretäänkö täällä mitä eurojen takana on me puhumme ihmisistä kun te katsotte niitä uutispätkiä nepalista afganistanista huomattavasti muualta päin maailmaa niin he ovat ihmisiä me puhumme ruoasta me puhumme koulutarvikkeista me puhumme puhtaasta juomavedestä ja tämä tuntuu kovin usein unohtuvan kun täällä puhutaan vain ja ainoastaan euroista kaiken kaikkiaan nämä leikkaukset ovat erittäin lyhytnäköisiä ja suorastaan järjettömiä samalla kun viemme avun pois kohdemaista taivastelemme yhä täällä kiihtyvää pakolaistilannetta välimeren tilannetta ylipäänsä ilmastonmuutoksen aiheuttamia luonnonkatastrofeja mitä suomi on valmis tekemään nostamme kädet pystyyn arvoisa puhemies suomeakin on aikanaan autettu nousemaan köyhyydestä vakauttamaan omaa yhteiskuntaa on siis väärin että me emme omalta osaltamme ole nyt tukemassa muita samalle kehityksen tielle joka jatkossa tukisi ennen kaikkea suomea myöskin taloudellisesta näkökulmasta eli jos ei mietitä tätä tunteella ja sydämellä niin hyvä hallitus miettikää tätä edes järjellä

arvostettu puhemies hyvät edustajakollegat vilkasta ja värikästä keskustelua hallitusohjelmasta joka on eittämättä kova sen säästöt koskettavat tavalla tai toisella ihan jokaista suomalaista haluan nostaa muutamia asioita esille kiittää muun muassa siitä että työ laitetaan nyt kaikessa päätöksenteossa edelle ja yrittäjyyteen panostetaan niin että työpaikkoja syntyisi se on itse asiassa parasta sosiaaliturvaa arvoisa puhemies toinen asia mikä ansaitsee kiitosta ovat tämän hallituksen panostukset omaishoitoon lisätään mahdollisuuksia vapaapäiviin siihen että voi tehdä arvokasta omaishoitajan työtä myös leipätyössä käyden panokset ovat seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää myös veteraaneihin haluamme panostaa lisää osoittaa ja lunastaa kiitollisuudenvelkaa pieneltä osalta näin myös se on iso päätös että kokonaisveroaste ei nouse ja haluamme myös työntekoon kannustaa ja työntekoa kannustaa työn verotusta keventämällä yhteiskuntasopimuksesta on keskustelua käyty vilkkaasti minun mielestäni on oikein että myös työssä käyvät kantavat vastuunsa tässä vaikeassa tilanteessa ja sen takia toivon että yhteiskuntasopimuksessa edetään se on tärkeää suomelle kilpailukyky työllisyys ovat sellaisia arvoja joilla me pärjäämme tulevaisuudessa jos niissä onnistumme merkittävät säästöt yksi pilkku viisi miljardia euroa en näe sitä kiristyspaketiksi vaan ennen muuta vaihtoehdoksi siinä tilanteessa että tällaista työssä käyvien meidän työtä tekevien panosta ei löydy työnantajia on peräänkuulutettu mukaan tähän minun mielestäni se on iso panos että he synnyttävät tähän maahan uusia työpaikkoja ja sen takia pidän hämmästyttävänä sitä että vasemmisto oppositio on puhunut kela maksun palauttamisesta täällä tänäänkin se vaikuttaisi kielteisesti maamme työllisyyteen pidän erittäin myönteisenä myös sitä että tämä hallitus tarttuu suureen korjausvelkaan mitä meillä tiestössä on korjausvelka on erilaisten arvioiden mukaan miljardia ja sitä on kertynyt edellisen hallituksen mutta jo sitä edeltäneiden hallitusten aikana ja nyt tätä lähdetään korjaamaan kuudensadan miljoonan euron panoksella jolla pystymme viemään siltoja pienempiä valtion teitä parempaan kuntoon mutta toivon mukaan myös sellaisia hankkeita kuin valtatie kakkosen perusparannuksen loppuunsaattaminen lahden eteläinen

tämän tyyppiset arvoisa puhemies toivon että hallitus vakavasti käy läpi nämä puolustusvoimien määrärahat tässä keskustelussa on käynyt ilmi että ne eivät ole nousemassa sillä tavalla mitä olemme yhdessä tahtoneet siinä ei toteudu se tahtotila mikä parlamentaarisella

kuin tuon viisi minuuttia kuusi tuntia olen tässä odottanut ja käytän kansanedustajalle suotua oikeutta käyttää puheaikaa tärkeässä asiassa mutta lupaan myös että en enää tänään toistamiseen tänne puhujakorokkeelle kiipeä sillä haluan hivenen käydä läpi sitä rakentamisessa maankäytössä tehdään rakentamiseen tavoittelemme kunnon loikkaa turhaa sääntelyä haluamme purkaa ja kustannuksia suitsia asuntorakentamiseen ennen muuta niin että maahan saataisiin syntymään asuntopulaa helpottamaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa valtion tukemaa asuntotuotantoa vauhditetaankin nyt luomalla uusi rahoitustuen kymmenen vuoden välimalli joka on avoin jatkossa kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toteuttajille yleishyödyllisyyden rajoitusehdot siis muutetaan hankekohtaisiksi ja näin toivomme että saamme näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja rakenteille samalla aran vuokra asuntojen asukasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan lisäämme tulorajat ja asukkaiden tuloja myös seurataan näin haluamme varmistaa että nämä asunnot ovat niiden käytössä jotka niitä eniten tarvitsevat tämä on oikeudenmukaista olemassa olevan ara asuntokannan käyttö ja luovutusrajoituksia tulemme myös joustavoittamaan mikäli vapautuva pääoma käytetään asuntotuotantoon tai asuntokannan korjaamiseen samalla selvitämme missä määrin ara asuntoja voidaan toteuttaa hankkimalla vuokra asuntoja vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta myös asp järjestelmän alaikäraja lasketaan viiteentoista vuoteen isona kokonaisuutena kävimme hallitusneuvotteluissa läpi laajasti erilaisia konkreettisia toimia asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi maankäyttö ja rakennuslakia uudistetaankin nyt rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi päätösprosessia lyhennetään muun muassa valitusmenettelyjä muuttamalla helpottamalla haja asutusalueiden rakentamista rantarakentamista siirtämällä päätösvaltaa poikkeamistilanteissa ely keskuksilta kunnille ja yhdistämällä hankekaavoitus ja yva menettely samalla ely keskusten rooli kaavoitus ja rakentamisasioissa muuttuu konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavaprosesseissa tullaan rajaamaan

selvitämme myös siirtymistä kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen niin että vain he voivat valittaa joita asiat tosiasiallisesti koskettavat arvoisa puhemies rakentamisen puolella tulemme tekemään myös oman kärkihankkeemme valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoiden yhteydessä aivan lopuksi haluan kiittää siitä että hevosenlannan poltto suomessa tulee nyt pitkän työn jälkeen mahdolliseksi ja jätevesiasetus puretaan
suositusaika ylittyi viisikymmentä prosenttisesti edustajilla on oikeus jatkaa yli viiden minuutin niin kuin tässä tapahtui minä vielä toistan että tämä on suositus ja toivon että edustajat mahdollisuuksien mukaan ottavat ottavat tämän edustaja heinonen toimi ihan niin kuin mitkä valtuudet hänellä tässä asiassa on

arvoisa puhemies täällä käydyn keskustelun aikana keskittynyt ennemminkin pikkunäppäriin välihuutoihin tai yksittäisten säästöjen ruotimiseen sen sijaan että esitettäisiin todellisia vaihtoehtoja tai vaihtoehtoja kokonaisuudesta tai arvioitaisiin hallituksen ohjelmaa strategisena kokonaisuutena olisitteko siis halunneet jatkaa velkaantumista tulevien sukupolvien piikkiin siltä vaikuttaa olisitte halunneet näin tehdä ja jättää suomen uudistamatta

hallituksen ohjelmassa velkaantuminen käännetään niin että tärkeät hyvinvointiyhteiskunnan palvelut saadaan pelastettua ja turvattua myös tulevaisuudessa ylivelkaantunut maa ei kykene huolehtimaan heikoimmista yrittämisen ja ennen kaikkea työnteon kannustavuutta parannetaan ja luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle parantamalla suomen kilpailukykyä kokonaisveroaste ei ei nouse se on hyvä asia puolestaan sitä että koulutuksesta säästetään eniten on vaikea puolustaa mutta tässä kokonaisuudessa on nyt ennen kaikkea keskityttävä siihen että nämä säästöt tehdään kokonaisuuden kannalta mahdollisimman järkevästi niin että ne ovat mahdollisimman vähän haitaksi suomen tulevaisuuden menestykselle hyvää on se että digitalisaatio etenee tieto ja viestintätekniikkaa hyödynnetään muun muassa opetuksessa tulevaisuudessa nykyistä paremmin myös normitalkoot etenevät kauppojen aukioloja vapautetaan kaavoitusta joustavoitetaan kuntaliitosten irtisanomissuoja järkeistetään arvoisa puhemies uskottavasta puolustuskyvystä on huolehdittava ja puolustusmäärärahat on saatava eduskunnan parlamentaarisen ryhmän esittämälle tasolle kuten on hallitusneuvottelujen henki ollutkin uskon että tämä näin toteutuukin myös sisäisestä turvallisuudesta huolehditaan ohjelmassa hyvin myös tuo erinomaisella tavalla esiin sen että työ on parasta sosiaaliturvaa lopuksi vielä pieni yksityiskohta ohjelmasta nimittäin hevosalan yrittäjien työpaikkojen ja ennen kaikkea myöskin tyttöjen ja poikien tasa arvoisten harrastusmahdollisuuksien kannalta on erittäin merkittävää se että hevosenlannan poltto sallitaan koska se on hevosalan työpaikkojen ja myös harrastusmahdollisuuksien kannalta yksittäisistä asioista merkittävin mitä voidaan tehdä tyttöjen harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi ratsastushan on tyttöjen eniten suosima harrastuslaji ja se ei ole ollut yhteiskunnan tukien taholta ihan samalla viivalla esimerkiksi monien palloilulajien kanssa joten minusta oli aika hassua että nimenomaan tämä lannanpolttokysymys vedettiin esiin siinä vaiheessa kun hallitusohjelman tasa arvokirjauksia arvioitiin itse olen tätä lannanpolttoasiaa ajanut pitkään ja minusta se on tyttöjen harrastusmahdollisuuksien kannalta itse asiassa tosi tärkeä juttu eli arvoisa puhemies kokonaisuudessaan tämä hallituksen ohjelma on puolustamisen arvoinen se sisältää vahvoja ja uskottavia toimia suomen suunnan kääntämiseksi talousohjelma on erittäin vahva ja se johtaa velkaantumisen taittumiseen ohjelmassa on vahvat painotukset työllisyyteen ja kasvuun hallitus on joutunut toki säästämään kaikesta muusta paitsi yhteiskunnan ydintoiminnoista eli maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta nämä säästöt ovat osin vaikeita mutta täysin välttämättömiä ylivelkaantunut suomi ei nimittäin kykene huolehtimaan heikoimmistaan eikä järjestämään välttämättömiä peruspalveluita hallituksen ohjelma luo siten pohjaa hyvinvoinnin turvaamiselle

arvoisa puhemies ruotsalainen kansanpuolue yhtyy hallituksen tavoitteeseen löytää ja luoda suomelle kasvua ja kilpailukykyä edistäviä toimenpiteitä yhteiskuntasopimuksen aikaansaaminen olisi tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeinen mutta sen sisällön samoin kuin hallituksen tasapainottamistoimien tulisi olla tietysti oikeudenmukaisia rkpn mielestä lapsilta ei saa leikata kilpailukyvyn ja tuottavuuden nousussa keskeistä olisi puuttua työelämän syrjintään naisten asemaan työelämässä ja yleisestikin ennenaikaiseen eläköitymiseen sen sen ehkäisemiseen työssäjaksamista ja ja parempaa johtamista on vahvistettava jotta tuottavuus nousisi naisten luottamuksen saavuttaminen edellyttää että myöskin kaikkien toimenpiteiden sukupuolivaikutusten arvioita uskalletaan tehdä peräänkuulutan ja toivon syvästi että tämä tulee tapahtumaan

naisiin kohdistuva väkivalta on itse asiassa euroopassa suurin terveysriski naisille siinä mielessä olen iloinen että että ministeri orpo on sattumalta täällä salissa koska ihmiskaupan vastainen työ on tietenkin yksi keskeinen osa joka tulee edellyttämään sanotaan fokusoimista ei välttämättä edes lisää resursseja sitäkin mutta ennen kaikkea sen huomioimista

arvoisa puhemies uusi hallitus on supistanut ministereitten määrää peräti viidellä kataisen hallituksen alkuperäiseen kokoonpanoon verrattuna lisäksi se pudotti valtiosihteereitten lukumäärää kolmeen ja vähentää myöskin erityisavustajien lukumäärää tämä olisi varsin ymmärrettävä operaatio mikäli työn määrä politiikan huipulla olisi vähentynyt tämä ei kuitenkaan ole asianlaita päinvastoin työn määrä kasvaa ja säästetty summahan tässä yhteydessä on täysin mitätön vajaan kuuden vuoden henkilökohtaisen ministerikokemuksen ja kahdeksan vuoden erityisavustaja ja valtiosihteeriuran perusteella kannan nyt aidosti ja oikeasti huolta ministereitten ministeri orpon ja toivakan ja kumppaneitten jaksamisesta ja myöskin koko hallituksen toimintakyvystä vähempi määrä ihmisiä ei voi kantaa suurempaa taakkaa ilman että se näkyy ja tuntuu

sipilän hallitus aikoo sitten selviytyä tästä lähes mahdottomasta yhtälöstä enemmän työtä vähemmän toimijoita antamalla vallan valvoa kansliapäälliköille ja muulle virkamieskunnalle vähentämällä työn määrää jollain ihmeen poliittisella taikasauvalla vai käykö niin kuin usein aikaisemmin kun keskustavetoinen hallitus on ollut vallan kahvassa valjastetaan ministeriössä entuudestaan olevia keskustataustaisia uravirkamiehiä talon keskustalaisministerin poliittisen esikunnan osaksi ja kutsutaan niitä vaikkapa neuvotteleviksi virkamiehiksi näin virallinen poliittinen esikunta pysyy muodollisesti suppeana mutta käytännössä apilaa kylvetään oikein urakalla urapolitrukkien avulla siis seuratkaamme nyt tarkasti valtioneuvoston tulevia virkanimityksiä niiden perusteluita seuratkaamme ministeriöitten sisäisiä lyhytkestoisia määräaikaisia nimityksiä muistakaamme mitä pääministeri sipilä sanoi marraskuussa kaksituhattakolmetoista ylen haastattelussa poliittisen sulle mulle nimityskulttuurin aika on kerta kaikkiaan ohi

en malta olla palaamatta aiheeseen jonka otin myöskin esille eilen tässä salissa hallitusohjelman pöytämerkintöjen joukossa on hyvinkin mielenkiintoinen yksityiskohta jonka tarpeellisuutta ei tekstissä selitetä millään tavalla kumotaan puoluelain yhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin kolmas lause kyseessä on siis se pykälä jota lex lex vennamona tunnetaan ja joka liittyy smpn eduskuntaryhmän hajoamiseen kekkosen poikkeuslain säätämisen yhteydessä harrastettuun suhmurointiin nyt arvoisa puhemies yli neljäkymmentä vuotta myöhemmin tämän lain tämä kohta halutaan taas muuttaa niin etteivät eduskuntaryhmästä kesken kauden lähtevät loikkarit saisi enää puoluetukea mukanaan miksihän tämä muutos tehtäisiin juuri nyt siksikö että pitkämuistiset perussuomalaiset haluavat kostaa neljäkymmentä vuotta vuotta sitten tehtyä lainmuutosta joka mahdollisti vennamolaisdiktatuuriin kyllästyneiden ja poliittista turvapaikkaa hakevien edustajien pelastautumisen kunnialla ei kuka nyt niin vanhoja muistelisi vai siksi että perussuomalaiset haluavat nyt kyseisellä lainmuutoksella estää tämän vaalikauden aikana vaikeisiin leikkauspäätöksiin ja petettyihin vaalilupauksiin pettyneiden edustajiensa loikkaamisen ja puoluetukirahojen menetyksen pidetään siis mieluummin nämä kaikki potentiaaliset seteliselkärankaiset ryhmän panttivankeina vaikka kuinka kipeää tekisi yhtä kaikki perussuomalaiset tiedostavat ja pelkäävät

ja pyytävät nyt itselleen tällaista turvatyynyä pyytää voi tietysti aina mutta pakko ei ole tässä salissa suostua tällaisen yhden ainoan puolueen historiallisen privaattitarpeen tyydyttämiseen

arvoisa puhemies syytä yhtyä edustaja wallinin siihen toivotukseen jossa hän toivotti jaksamista ministereille mutta mutta muuten edustaja wallinin apilankylvönäkemykset olivat no ne olivat hauskoja mutta tässä suomen vaikeassa tilanteessa tarvitaan isoja muutoksia joista pääministeri täällä on kahden päivän aikana monesti todennutkin että ne ovat tavattoman vaikeita ei ole helppo yhtä aikaa sopeuttaa taloutta uudistaa yhteiskuntaa ja rakenteita ja pyrkiä vielä sitten samaan aikaan saamaan talouden kasvuun ymmärrän niin että uusi aiempaa selkeästi strategisempi hallitusohjelma on rakennettu oikean ja todellisen tilannekuvan pohjalle hallitusohjelmassa on toisin kuin neljä vuotta sitten tunnustettu taloudellinen tilanteemme avoimesti ja tehty johtopäätökset jotka on arvioitu oikeiksi tätä myötä kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen kattaminen on kova se on erittäin kova tehtävä emme voi uskotella kuitenkaan kenellekään että suomella olisi varaa kaikkeen siihen nyt verovaroista kustannamme velkaantuminen on kerta kaikkiaan saatava pysähtymään muunlaiset ratkaisut eivät olisi oikeudenmukaisia tuleville sukupolville joka tapauksessa välittömät vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla neljän miljardin euron säästöpäätökset ovat kipeitä puhumattakaan vielä mahdollisista miljardin euron lisäsäästöistä ja veronkorotuksista ellei paljon puhuttua yhteiskuntasopimusta saada kilpailukykymme parantamiseksi aikaiseksi kipeistä säästöistä huolimatta hallitusohjelmassa on panostettu aivan oikein kasvuun hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen kannaltahan kaikista tärkeintä on että suomalaisilla olisi töitä työllisyyden parantaminen on on onnistuttu nostamaankin hallitusohjelman punaiseksi langaksi työllisyysasteen nostaminen on myös aivan keskeinen keino ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä hallitusohjelman yksi merkittäviä linjauksia joka ei vaadi suomalaisilta uhrauksia mutta lisää kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen syntymistä on normien ja turhan byrokratian purkaminen suomessa on kerta kaikkiaan päästävä rajoittavasta sääntelystä mahdollistavaan sääntelyyn normien purkutalkoissa oltava päättäväinen kaikilla tahoilla myös täällä eduskunnassa turhan sääntelyn purkaminen kohdistuu ennen muuta kunta ja yrityssektorille sekin tukee palvelujen järkiperäistämistä ja vahvistaa samalla roimasti paikallista päätösvaltaa hallitusohjelmasta on luettavissa myös vahva usko maaseudun ja biotalouden mahdollisuuksiin satsaukset biotalouteen ovat koko maan voimavarojen hyödyntämistä parhaimmillaan ja tukevat työllisyyttä koko maassa ohjelma pitää sisällään erittäin mittavat puun lisäyskäytön tavoitteet jotka voivat tuoda tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja ympäri suomea eri maakuntiin ruuantuotannon merkittävyyden tunnustaminen taas luo mahdollisuuksia suomalaisen elintarvikeklusterin kasvulle tarvitsemme normien purkua myös tuolle alalle jotta kaikenlaiset pienimuotoisetkin elintarvikkeitten jalostustoiminnat voivat olla kannattavia itse maataloudesta puhumattakaan koko biotalouden kokonaisuuden toteutumiselle on äärimmäisen tärkeää että infraan panostetaan nyt niin merkittävästi kuin on luvattu koko kuuden miljardin euron paketti strategisiin tavoitteisiin ja liikenneinfraan on toivon mukaan tarvittava sysäys talouden suunnan muuttamiselle biotalouden liikkeellelähtö vaatii että kuljetukset mahdollistetaan siksi tuo infrapanostus on todella hyvä linjaus hallitukselta nyt on myös sitten varmistettava että nuo rahat kohdistuvat myös alempaan tieverkkoon yksityisteihin ja rataverkkoon hallitusohjelma pitää sisällään myös mittavat rakenteelliset uudistukset sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on tärkeä paitsi siitä saatavien säästöjen myös sen vuoksi että voimme siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn odotan näiltä hallitusohjelman rakenneuudistuksilta erittäin paljon paljon puhuttu sote uudistus toteutetaan itsehallinnollisella maakuntamallilla kokonaisuuteen liittyvät myös näkemykset keskus ja aluehallinnon uudistuksesta on selvää että pelkkiä sote toimintoja varten ei ole järkevää toteuttaa vaaleilla valittua sote hallintoa vaan pakettiin on syytä kasata muutakin yleensäkin tässä pitää nyt selkeyttää koko väliportaan hallintoa rakenneuudistukset siis lähtevät tietyllä tavalla sote edellä mutta aluehallinnon ja keskushallinnon uudistukset sekä kuntakentän rahoituksen ja tehtävien tasapainottaminen ovat kirjattuina hallitusohjelmaan kaikkien näiden valmistelu tulee aloittaa pikaisesti siksikin että ne ovat sidoksissa kiinteästi toisiinsa

puhemies hallitus hehkuttaa hallitusohjelman kuudensadan miljoonan euron satsausta liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen mutta muita liikennepoliittisia kirjauksia tästä hallitusohjelmasta onkin sitten turha etsiä mihin mihin suuntaan suomen liikennejärjestelmää on siis tarkoitus kehittää liitteistä löytyy sentään joukkoliikennetuen leikkaaminen viidellätoista miljoonalla eurolla vuodessa kohdistuuko leikkaus suuriin vai keskisuuriin kaupunkeihin vai kenties maakuntien joukkoliikennetukeen se jää nähtäväksi samoin se onko tuloksena joukkoliikenteen väheneminen kuntien maksuosuuden nousu vai lippujen hinnan korotus tai kenties kaikki kolme eli hallituksen liikennepolitiikan voi tiivistää kuoppien paikkaamiseksi ja joukkoliikenteen supistamiseksi ainakaan liikenteen osalta hallitusohjelma ei lunasta pääministerin lupausta uudistaa rakenteita ja luoda kasvun edellytyksiä näin vihreästä näkökulmasta joukkoliikenteen alasajo ja kävelyn ja pyöräilyn laiminlyöminen ovat yksinkertaisesti poikkeuksellisen tyhmiä poliittisia valintoja esimerkiksi helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan yhden euron sijoitus pyöräilyyn tuottaa kahdeksan euron hyödyt muun muassa terveysvaikutuksina ja aikasäästöinä erityisen hämmentäväksi hallitusohjelman liikennepolitiikka osoittautuu kun sitä vertaa hallituskauden kärkihankkeisiin joista hallitusohjelmassa nostetaan esiin muun muassa liikenteen muuttuminen palveluksi tulevaisuudessa ihmiset voivat kännykkäliittymän tyyppisenä palveluna saada esimerkiksi tietyn määrän matkoja joukkoliikenteellä robottiautolla tai kaupunkipyörällä perinteinen erottelu julkisen ja yksityisen henkilöliikenteen väliltä katoaa liikenteen automaatio etenee nopeasti kuten kaikki tekniikan uutisia seuraavat tietävät itseään ajavat ajoneuvot tulevat liikenteeseen lähivuosina itse asiassa ensimmäiset jo ensi vaalikaudella robottiautoa ei kannata kuitenkaan omistaa ja seisottaa käyttämättömänä parkkipaikalla se on jatkuvasti liikenteessä jo pelkästään henkilöautoliikenteestä tulee siis palvelu kuten hallitusohjelmassa aivan oikein todetaan se paljon hehkutettu autoveron lasku ei siis kauaa lämmitä sen sijaan liikenteen kokonaistuottavuus loikkaa ja kustannukset laskevat kun autojen käyttöaste moninkertaistuu eikä pysäköintipaikkojakaan enää tarvita mutta pelkkiä kuoppia paikkaamalla ei suomesta tehdä digitaalisten liikennepalveluiden edelläkävijää jossa kehitetyt palvelut käyvät kaupaksi maailmalla vähän kuin suomalaiset gsm verkot tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla kyllä siihen tarvitaan sekä lainsäädäntöä tutkimusrahoitusta että liikenneinvestointeja kuusisataa miljoonaa olisi sellainen ihan hyvä

arvoisa puhemies neljä vuotta sitten puhuttiin vielä tietoyhteiskunnasta nyt digitalisaatiosta vielä neljä vuotta sitten kataisen hallituksen ohjelmassa ei käytetty digitalisaatio sanaa lainkaan tänä keväänä käytännössä kaikki puoluejohtajat tarjosivat vaalikeskusteluissa digitalisaatiota lääkkeeksi kaikkiin suomen ongelmiin mutta varoivat visusti kertomasta mitä se on siksi olenkin hieman ihmeissäni mikseivät hallitusohjelman lukuisat sinänsä hyvin kannatettavat digitalisaatiokirjaukset näy ohjelman ratkaisujen suomi liitteessä jossa listataan hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja investoinnit oletettuine taloudellisine seurauksineen aivan kuin ohjelma ja liite olisi kirjoitettu eri neuvotteluissa suomi ei digitalisoidu itsestään hallitusohjelma tuokin mieleen kataisen hallituksen ohjelman jossa puhuttiin etätunnistamisesta älykkäistä sähköverkoista älyliikenteestä identiteettivarkauksista sähköisestä esteettömyydestä avoimesta lähdekoodista kokonaisarkkitehtuurista verkkolaskutuksesta vain joitakin mainitakseni ja mitä niistä tuli no viestinnän tietoyhteiskuntakaari kyberstrategia ja sähköinen ylioppilaskirjoitus sentään etenivät mutta valtaosin kataisen hallituksen ohjelman lupaukset suomen digitalisoimisesta jäivät toteutumatta toivon todella että sipilän hallitus onnistuu paremmin mutta jos olen politiikasta jotain oppinut niin sen että on varattu rahaa ja digitalisaatioon ei tässä hallitusohjelmassa ole varattu rahaa ei senttiäkään aivan kuin investoinnit koulujen oppimisympäristöihin yhden luukun digitaalisiin julkisiin palveluihin teollisen internetin sovelluksiin kokonaisarkkitehtuuriin ja hallinnon prosessien digitalisointiin tapahtuisivat itsestään kuten pääministeri sipilä insinöörinä hyvin tietää tuottavuutta parannetaan investoimalla ei leikkaamalla leikkaukset vain supistavat toimintaa eivät kehitä sitä säästöt eivät ole koskaan ilmaisia arvoisa puhemies monesta tämän hallitusohjelman tavoitteesta on helppo toivoa että ne eivät toteutuisi tästä kuitenkin poikkeus ilman tieto ja viestintätekniikan mahdollistamia radikaalisti uusia toimintatapoja ilman sitä kuuluisaa tuottavuusloikkaa meidän on turha haaveilla suomen julkisen talouden tasapainottamisesta ilman rohkeaa digitalisaatiota meidän on turha kuvitella säilyttävämme nykyinen elintasomme ja hyvinvointipalvelumme

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat mikäli edustaja wallinin huoli hallituskirjauksista kohdistuu vain puoluelakiin liittyvään pöytäkirjamerkintään ovat muut asiat ilmeisesti hyvin mutta kyllä minä ymmärrän edustaja wallinia se harmittaa se on kuin se paha uni ja se kävi toteen arvoisa puhemies menossa on seitsemäs vuosi kun elämme suomessa yli varojen olemme ottaneet syömävelkaa seitsemäs vuosi on kriisivuosi joudumme nyt sitä suurta taloa jonka olemme velalla rakentaneet säästöt sattuvat mutta niitä on tehtävä jos suomi olisi yksityishenkilö se olisi menettänyt luottotietonsa ja olisi velkaneuvonnassa meidän on tehtävä kaikkemme katkaistaksemme velkakierteen velkaa riittää varmasti myös lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi työllisyystaso on saatava nousemaan se on ensimmäinen askel hallituksen veropolitiikka tähtää kasvuun yrittäjyyteen ja työllisyyden vahvistamiseen mikään hallitus ei ole ollut hyvä mietitään vain epämukavia toimia joita jokainen hallitus omalla kaudellaan joutuu tekemään mutta jokainen pyrkii myös hyvään ja onnistuu myös tekemään hyviä toimia yhteiskuntamme eteen hallitusohjelmassa on asioita jotka tähtäävät hyvään panostuksia lisätään esimerkiksi sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen lastensuojeluun ja lapsiperheiden tukemiseen omais ja perhehoitajien sijaisjärjestelmän kehittämiseen vanhusten kotihoitoon ja veteraanien tukemiseen sekä perhehoidon kehittämiseen liikenneverkkojen kunnossapitoon lisätään sata miljoonaa vuositasolla ja lisäksi kuusisataa miljoonaa kertaluontoisesti tämän lisäksi hallitus panostaa euroa myöhemmin julkaistaviin kohteisiin hallitus haluaa varmistaa myös sen että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen tarkistetaan ensikertaisuussäännöksiä väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisten vankeustuomioiden tehostamismahdollisuuksia lasten kohtaamat seksuaalirikokset ja niistä annetut tuomiot olivat viime kaudella useissa keskusteluissa eduskunnassa esillä tein myös itse asiasta lakialoitteen ja iloitsen että etenee ulkomaille maksettavan sosiaaliturvan tarkoituksenmukainen kohdentuminen otetaan tarkasteluun tällä vaalikaudella turvataan erotilanteessa lapsen etu ja oikeus isään sekä äitiin ja vahvistetaan eropalveluita lapsi ja perhepalveluita muutetaan lapsi ja perhelähtöisemmiksi ja hallintorajat ylittäviksi byrokratiaa vähennetään takuueläkkeisiin tehdään tasokorotus hallituksen tavoitteena on lisätä velvoitteita myös puuttua kiusaamiseen sekä edistää koulurauhaa juuri julkaistun tutkimuksen mukaan suuri osa nuorten aikuisten masennuksesta liittyy juuri lapsuudessa koettuun kiusaamiseen olen aivan varma että tätäkin lähetystä tänään seurataan tarkasti ja sitä kuuntelee moni ihminen joka kokee tämänkin asian omakseen kiusaamiselle on saatava stoppi mutta myös työpaikkakiusaamiselle ketään ei saa nöyryyttää hallitus nostaa vaikean ja aran asian pöydälle hallitus haluaa käynnistää myös kansallisen mielenterveyttä edistävän ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävän ohjelman tämä pyrkii myös estämään itsemurhia eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetetaan lukukausimaksut ja jätevesiasetusta kohtuullistetaan hallitus ei ei ole korottamassa bensaveroa tai arvonlisäveroa vastaavasti pienipäästöisten autojen verotus laskee kaksisataa miljoonaa euroa ansiotuloverotukseen tulee pieni ja keskituloisille neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron kevennys ja pienyrittäjille sadankolmenkymmenen miljoonan yrittäjävähennys lapsilisiin tai työeläkkeisiin ei kosketa edellisellä hallituskaudella raskasta vuodehoitoa ja vuodepaikkoja vähennettiin liian monet vanhukset jätettiin kotiin ilman riittävää kotihoidon määrää ilman vaikutusten arviointia tai vastuuta tämä hallitus haluaa parantaa kotona olevien vanhusten tilannetta ja miljoonia satsataankin juuri sinne kotihoitoon omaishoitoon ja perhehoitoon arvoisa puhemies edustajat vanhusten asiat eivät vanhene vaan me tässä vanhenemme meidän tehtävämme on yrittää tehdä kaikkemme jotta saamme ikäihmisten asioita parannettua tämä hallitusohjelma on ohjelma neljäksi vuodeksi maailma ei ole varmastikaan sen jälkeen vielä valmis mutta me tähtäämme parannuksiin hallitus ansaitsee mahdollisuuden tehdä parhaansa suomen ja suomalaisten eteen

arvoisa

talouspoliittisessa keskustelussa edelleen rinnastukset joissa suomea rinnastetaan yksityiseen henkilöön ja yritykseen kuten edustaja juvonenkin tuossa teki oman näkemykseni tätä asiaa koskien arvoisa puhemies odotukset perusoikeistohallituksen tulevasta hallitusohjelmasta eivät olleet erityisen korkealla mutta se mitä kansa sai viime viikolla eteensä oli rajua hämmentävää ja pelottavaa perusoikeistohallitus on lähtenyt rajulle leikkauskuurille joka leikkaa roimasti tavallisten kansalaisten ja heikoimmassa asemassa olevien peruspalveluista koulutuksesta ja tutkimuksesta jotka ovat suomen tulevaisuus esille hallitusohjelman lupausten ja tekojen välinen ristiriita tällaista sanojen ja tekojen välistä ristiriitaa ei ole vähään aikaan nähty hallitusohjelmassa luvataan panostaa koulutukseen mutta samalla siitä leikataan kuusisataa miljoonaa hallitusohjelmassa luvataan kansalle että kaikkiin sattuu mutta leikkaukset kohdistuvat suurelta osin heikko osaisin koulutukseen ja palveluihin samalla pyydetään suurituloisia vapaaehtoisiin talkoisiin mikä on täysi vitsi sen rinnalla mitä vähävaraiset joutuvat kokemaan näitä samoja asioita hoetaan myös että kaikkiin on sattumassa vaikka muun muassa valtiovarainministeriön pari päivää sitten julkaiseman selvityksen mukaan leikkaukset kohdistuvat kaikista pahiten eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin tämä on hurjaa erityisesti perussuomalaisten leikkausinto ihmetyttää puolue on sanonut olevansa tavallisen kansan ja pienen ihmisen asialla mutta on hylännyt vaalilupauksensa perussuomalaisista on tullut oikeistopuolue mikä näkyy muun muassa sosiaaliturvan leikkauksissa tästä lähtien on myös vaikea uskoa kun kokoomus ja keskusta sanovat sivistyksen ja koulutuksen olevan itselleen tärkeitä leikkaukset hurjat leikkaukset koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen ovat käsittämättömiä suomi ei voisi pahemmin ampua itseään jalkaan on ristiriitaista että samalla kun tavoitellaan viennin kasvua olemme leikkaamassa leikkaamassa roimasti niistä toimista jotka saavat juuri viennin nousemaan on perusteltua kysyä miten me tulemme saamaan uusia nokioita eli niitä kansainvälisessä kilpailussa pärjääviä tuotteita ja ratkaisuja jos emme panosta koulutukseen ja tutkimukseen

äsken viittasin talouspolitiikkaan

hallituksen talouspolitiikka on ollut täysi pettymys hallituksen on turha puhua siitä että se tekee vastuullista talouspolitiikkaa velkasuhteen taittaminen on hyvä tavoite mutta elintärkeää on se milloin ja millaisissa taloudellisissa oloissa se se tehdään taantuman aikaiset suuret leikkaukset alentavat kansalaisten ostovoimaa alentavat yritysten tuloja ja pysäyttävät kotimaisen kulutuksen kansantaloudesta toisin sanoen väärin tehdyt leikkaukset suurentavat kansantalouden ahdinkoa ja voivat lisätä velkasuhdetta tämä on nähty muun muassa etelä euroopassa ja tästä varoittaneet kansainväliset ekonomistit juuri äsken tulleen tiedon mukaan kotimainen kulutus on heikentynyt viime kuukausina eli toisin sanoen vastuullinen talouspolitiikka ei ole leikkaavaa oloissa kuin oloissa vaan ottaa myös kotimaisen kysynnän huomioon lisäksi on erittäin tärkeää että talouspoliittisessa päätöksenteossa otetaan huomioon talouspolitiikan vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen eriarvoistumiseen köyhyyteen ja sukupuolten tasa arvoon on hyvin surullista nähdä että hallitusohjelma ei ole näistä kohdista kiinnostunut arvoisa puhemies vielä muutama sana hallituksen kaavailemasta maahanmuuttopolitiikasta huonoa maahanmuuttopolitiikkaa on se että esimerkiksi vaikeutetaan perheen yhdistämistä jokaisella ihmisellä on oikeus perhe elämään jonka merkitys kotouttamiselle on valtava kohtuuttomat toimeentuloedellytykset hankalat hakemuksen jättämiskäytännöt sekä pitkät käsittelyajat ja epävarmuus aiheuttavat ongelmia peräänkuulutankin todellista järkeä suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja lisäksi siitä käytävään keskusteluun kiitos

arvoisa puhemies prosessikaavion vaaleanpunaisen pehmeän sumun syleilyssä pesuveden mukana uhkaa mennä ei pelkästään lapsi vaan kokonainen sukupolvi sisällöllä on merkitystä ja rakenne kertoo prioriteeteista toivon että jaksatte itsellenne aiheuttamistanne vaikeuksista huolimatta koska suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen arvoisa puhemies hallitusohjelma on kieltämättä kunnianhimoinen ja siinä on monta ilahduttavaa piirrettä uskon että se tulee helpottamaan yrittäjän arkea ja arkkitehtina tervehdin erityisellä ilolla määräysviidakon purkutalkoita mitä tulee esimerkiksi energiamääräysten soveltamiseen toinen ilonaihe on kunnianhimoinen energiapolitiikka uskon että tämä luo edellytykset paitsi vaihtotaseen parantamiselle myös kotimaisen teollisuuden kehittämiselle ja kasvamiselle ja sanoo ääneen sen minkä kaikki tiedämme tulevaisuuden energialähteet muodostuvat monesta eri virrasta hevosenlannastakin toivokaamme että aika jolloin oy suomi ab kaataa kymmenen miljardia euroa energiasaaviin joka on täynnä reikiä on ohi suurimmat ongelmat hallitusohjelmassa liittyvät koulutukseen hyvä koulutus on tärkein kilpailuvalttimme siitä huolimatta erityisesti yliopistokoulutus joutuu nyt rankkojen leikkausten kohteeksi tämä linjaus ei ole omiaan houkuttelemaan maahamme ulkomaalaisia huippuosaajia pelkästään helsingin yliopiston rahoituksesta tullaan viemään indeksitarkistusten lisäksi kolmekymmentä miljoonaa vuositasolla summa vastaa usean tiedekunnan budjettia mikä tulee väistämättä näkymään toiminnassa osaamista tulee priorisoida ei autokauppaa saksalaisilla autotehtailla menee tarpeeksi hyvin ilman vetoapua suomesta meidän tulee rakentaa tulevaisuutta omaa tulevaisuuttamme myös opintotukea ollaan leikkaamassa raskaalla kädellä mikä on ristiriidassa sen kanssa että samalla pyritään lyhentämään opiskeluaikoja toimenpide ja tahtotila eivät ole yhteensovitettavissa suurin syy opiskeluaikojen pitenemiseen on nimenomaan opiskelijoiden tarve tehdä työtä opiskelun ohella minä voisin ymmärtää painotuksen siirtämisen opintolainan suuntaan jos pakettiin lisättäisiin ruotsin tai englannin tapainen järjestelmä jossa takaisinmaksu sidotaan tulevaan tulotasoon mutta näin ei olla tekemässä mikäli ainoastaan leikataan opintotukea opintoajat tulevat pidentymään erityisesti vähävaraisemmat joutuvat yhä suuremmassa määrin jättämään haaveet opiskelusta väliin tutkimukset osoittavat selvästi että opiskelun kustannustaakan suuruudella on suora yhteys sosiaalisen mobiliteetin vähenemiseen eli köyhät pysyvät köyhinä hyväosaiset hyväosaisina arvoisa puhemies tämäkö on hallituksen tahtotila vaalilupauksilla on tosiaankin tapa unohtua koulutuspoliittinen lupaus olisi kuitenkin ollut syytä pitää mielessä kun smolnassa istuitte mutta pahvilaput häviävät niin helposti ensi kerralla lupaus kannattaa tatuoida otsaan

useissa puheenvuoroissa ja debattiosuuksissakin erityisesti kiinnitetty huomiota

aikeisiin löysentää hoitajamitoitusta hoitotyössä on tehnyt mieli vastata ja nyt käytän tässä puheenvuorossa hetken aikaa tähän vastaukseen niin että nyt puhun sekä hallituspuolueen kansanedustajana että ennen kaikkea vanhusten hoivaan erikoistuneena sairaanhoitajana ja tuota työtä pitkään tehneenä ihmisenä en olisi niinkään huolestunut tästä hoitajamitoituksen väljennyksestä vaan iloitsisin siitä että tämä hallitus aikoo sallia ja edesauttaa sitä että vanhusten hoivaan ja yleensä hoitotyöhön niin laitoksissa kuin kotihoidossa jatkossa saisivat osallistua ihmiset joilla ei ole pitkää sairaanhoidollista koulutusta tämä on merkittävä asia tämä on merkittävä asia vanhusten hoivan ja yleensä hoitotyön onnistumisen kannalta myös tärkeä asia meidän työllisyyden kannalta me tiedämme ja etujärjestöt ovat laskeneet että tulevien vuosien aikana meillä tulee olemaan mahtava valtava hoitajapula kymmeniätuhansia ihmisiä tarvittaisiin lisää jotta meidän sairaat ja vanhukset hoivaa tarvitsevat ihmiset saisivat tarvitsemansa avun joten joka tapauksessa meidän täytyy löytää keinoja siihen että tuo hoitotyö tulee tehtyä jokainen

tai hoitaa omaista ihan sillä osaamisella mitä meillä sydämessä ja päässä on niin että en ymmärrä miksi esimerkiksi tämmöinen normaali vanhuus muuttuukin yhtäkkiä meillä yhteiskunnassa sairaudeksi johonka tarvitaan pitkä koulutus onko se todella näin minun mielestäni ei ole ja tätä höllennystä todellakin tarvitaan jotta me selviämme tästä suomen ikärakenteen muutoksesta tämän takia näen tämän suurena mahdollisuutena sille että aidosti saataisiin elämää esimerkiksi meidän vanhustemme päiviin tuoreeks ja terveeks emme heitä saa tehtyä mutta elämää päiviin tämän muutoksen myötä saamme ne ihmiset joilla on oikeanlainen asenne tehdä tuota työtä mutta ei välttämättä sitä vuosien koulutusta

sinne hoivatyön pariin ei ei sairaanhoidollisiin tehtäviin mutta hoivatyön pariin antamaan mahdollisuuden vanhukselle rauhalliseen ruokailuun se on iso asia tai antamaan ihmisille mahdollisuuden ulkoiluun sekin on iso asia päästä ulos se ei ole meidän kaikkien oikeus tällä hetkellä

voidaan lukea heille lehtiä tehdä muuta viriketoimintaa auttaa pesuissa paljon on semmoisia tehtäviä joita pystyvät tekemään ihmiset joilla ei ole pitkää sairaanhoidollista koulutusta mutta oikea tällä muutoksella tosiaan työllistetään lisää ja parannetaan meidän hoivan tasoa ja haluaisin muistuttaa kun erityisesti tässä debatissa aikaisemmin edustaja gustafsson oli huolissaan siitä että vuorotteluvapaa poistuu jos meillä yhteiskuntasopimusta ei saada solmittua että kuitenkin tuossa hallitusohjelmassa on linjattu että erityisesti tuetaan ihmisiä jotka ovat työelämässä että heillä olisi nykyistä paremmin mahdollisuus ottaa osaa eri ikäisten omaistensa hoivaan elikkä vuorotteluvapaata ei olla kokonaan hävittämässä vaan tämmöisiä tarkoituksia sille tulee jatkossakin olemaan

hän hyvin kärkkäästi otti esiin maanviljelijöitten kohtelun yhteiskuntasopimuksessa kannattaa edustaja heinäluomankin tutustua hallitusohjelmaan siellä jo nyt seisoo ihan ilman yhteiskuntasopimusta että maaseutuohjelmarahoitukseen on kaavailtu kahdenkymmenenkolmen miljoonan euron leikkausta vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista tämä on aika iso summa aivan ilman yhteiskuntasopimusta kiitos

arvoisa puhemies juha sipilän ensimmäinen hallitusohjelma on nyt

viime kertoina on totuttu nyt on viisi strategista pääpainopistettä hyvinvointiin työllisyyteen oppimiseen biotalouteen ja toimintatapoihin liittyen tämä hallitusohjelma sisältää monia erittäin kipeitä päätöksiä ja kukaan ei ole peitellyt sitä etteikö tällä vaalikaudella joutuisi myös niitä leikkauksia tekemään tämä hallitusohjelma kun se tähtää tulevaisuuteen tähtää ennen kaikkea siihen että meillä olisi tässä maassa lisää toimeliaita yrityksiä mutta myös lisää toimeliaisuutta ja lisää työtä ne työpaikat eivät tule helposti ja sen vuoksi niiden eteen täytyy tehdä paljon työtä arvoisa puhemies yhteiskuntasopimus on asia joka täytyy syksyllä ottaa vakavasti työmarkkinajärjestöt nyt haastettu mukaan siihen että me saamme tähän maahan kasvua me saamme tähän tuottavuutta hallitus on sitoutunut noin miljardin euron veronkevennyksiin mikäli nämä saadaan aikaan mutta meillä on myös oltava vaihtoehto siihen mikäli työmarkkinajärjestöt eivät tätä sopimusta löydä ja eivät pysty sopimaan näistä asioista avoimuuden nimissä tämäkin on kerrottu ja valitettavasti siinä tapauksessa nämä säästöt joudutaan tekemään muista asioista ja ne vielä kipeämpiä leikkauksia kuin mitä nyt on sitouduttu tekemään arvoisa puhemies olen hyvin tyytyväinen tämän hallitusohjelman ulko ja turvallisuuspoliittiseen linjaan se on vakaa se on ennustettava ja se turvaa suomalaisen maanpuolustuksen tulevaisuuden viime vaalikaudella tehty parlamentaarinen selonteko ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja ennen kaikkea maanpuolustuksen rahoituksesta on nyt kirjattuna tämän hallitusohjelman sisälle ja sen myötä me pystymme turvaamaan ne riittävät resurssit mitä suomalaiseen maanpuolustukseen tarvitaan erityisen hyvilläni olen reservin omaehtoisen koulutuksen kirjaamisesta tänne mukaan koska se tarkoittaa sitä että vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä tunnustetaan olevan se arvo mikä sillä myöskin on meidän maanpuolustuskentässämme onhan yli yhdeksänkymmentäviisi prosenttia sodanajan joukoistamme reserviläisiä puhemies biotalous on keskeinen tulevaisuuden kasvun tekijä ja se on keskeisessä roolissa myös tässä hallitusohjelmassa siellä meillä on paljon mahdollisuuksia metsän hyödyntäminen kaiken kaikkiaan niin energiapuolella kuin rakentamisessa me voimme käyttää puuta huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä käytetään niin energiakäyttöön kuin teollisuuden tarpeisiin sitä puuta kyllä riittää kävimme viime vaalikaudella hyvinkin seikkaperäisiä keskusteluja siitä

meidän täytyy päästä kivihiilestä eroon ja uskon että sen tulemme nyt tekemään kotimaisen puun ja turpeen tulee aina olla edullisempia energiamuotoja ja niitä tulee hyödyntää meillä kotimaisen kotimaisen sähkön ja lämmön tuotannossa mutta ennen kaikkea se mitä nyt tarvitaan tarvitaan niitä uusia kasvueväitä niin biotalouden puolella kuin yrityselämän puolella kaiken kaikkiaan ne tulevat siitä että turhaa säännöstelyä me puramme pois me tarvitsemme ne byrokratian purkutalkoot ja ne ovat nyt toden totta edessä se tarkoittaa maataloushallinnon yksinkertaistamista se tarkoittaa rakennusmääräysten purkamista se tarkoittaa sitä että emme holhoa yksittäistä ihmistä enempää kuin sitä tällä hetkellä tehdään se tarkoittaa myös kuntien tehtävien purkamista arvoisa rouva puhemies uskon että tällä hallitusohjelmalla me pääsemme vakaan kasvun tielle ja meillä on kipeistä päätöksistä huolimatta parempi tulevaisuus tässä maassa edessä kun teemme nyt rohkeat kipeät ja tarvittavat päätökset tulevaisuuden suomen eteen

puhemies tässä on käyty pitkään jo keskustelua sipilän hallituksen eduskunnalle ja ajattelin kiinnittää eduskunnan huomion muutamiin seikkoihin mitkä ovat mielestäni tärkeitä ajatellen vaasan vaalipiiriä ja pohjalaisia kaikkia kolmea pohjalaismaakuntaa aivan ensinnäkin tässä hallitusohjelmassa on erittäin myönteinen suhtautuminen maa ja metsätalouteen sen kaikissa muodoissaan hallitusohjelmassa puhutaan biotaloudesta ja puhutaan puhtaista ratkaisuista hallitusohjelmassa on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet kotimaisen puhtaan energian lisäämiseen tavoitteena on että kaksituhattakaksikymmentä luvulla päästöttömän uusiutuvan energian käyttöön menee yli prosenttia ja omavaraisuus siitä on yli viisikymmentäviisi prosenttia mukaan lukien turve meille pohjalaisille pohjanmaan alueelta tuleville ihmisille turpeen käyttäminen energiaksi ja koko turvetalous kaikki taloudellinen toimeliaisuus mitä siihen liittyy ovat hyvin tärkeitä myös maa ja metsätalous nähdään hyvin positiivisesti tässä hallitusohjelmassa ja hallitusohjelman semmoisena lankana kulkeva tavoite että tarpeetonta normitusta tarpeetonta byrokratiaa tarpeetonta valvontaa vähennettäisiin tulee kyllä tervetulleena alkutuotannossa toimiville myös sukupolvenvaihdoksia pyritään helpottamaan ja erityisen positiivista on se että historiallisesti

siihen että myös metsätiloihin kohdistettaisiin perintö ja lahjaverotuksessa huojennuksia ja pyrittäisiin huojentamaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamista metsätiloille hallitusohjelma on myös erittäin myönteinen pienyrittäjien kannalta hallitusohjelman pohjalta toteutetaan yrittäjävähennys verotuksessa viiden prosentin yrittäjävähennys myös arvonlisäveron tilittämistä joustavoitetaan niin että nyt ne likviditeetille ja pienten yritysten kassoille aiheutuvat ongelmat siinä kun omat laskut eivät lankea maksuun ja itse joutuu sitten omia laskujaan maksamaan saadaan poistettua tämä on pitkäaikainen muun muassa suomen yrittäjien esille nostama tavoite pidän myös tärkeänä pohjalaisten kannalta sitä meidän alueellamme valitettavasti on paljon pienituloisia eläkeläisiä erittäin pienillä kansaneläkelaitoksen maksamilla eläkkeillä pienillä työeläkkeillä asuvia ihmisiä että me saamme takuueläkkeeseen pienen korotuksen kaksikymmentä euroa ei tietenkään ole paljon mutta se on puhemies enemmän kuin ei mitään

voimme kokeilla perustuloa me voimme kokeilla sellaista mallia jossa perussosiaaliturva voidaan maksaa yksinkertaisesti ei joudu juoksuttamaan kuitteja sinne sosiaalitoimistoon ei joudu semmoiseen

ole mainintoja hallitusohjelmassa on turkistarhaus ja turkistalous joku voisi ajatella että se että turkistarhauksesta ei mitään mainita on myös positiivinen asia koska silloin ei ole mitään kirjauksia siitä että pyrittäisiin joskus viiden tai kymmenen vuoden päästä esimerkiksi lopettamaan tämä merkittävä elinkeino joka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tuo kuitenkin runsaasti vientituloja ja tuo ennen kaikkea runsaasti vientituloja tuonne maakuntien suomeen kuitenkin turkistarhauksen piirissä toimivat ihmiset toivovat sitä että tämä normien purkaminen ja tarpeettoman byrokratian purkaminen ulotetaan myös tuonne turkistalouden puolelle

asiana matkailu on iso elinkeino kaikkien pohjanmaitten alueilla puhemies myöskin toivon että tästä infran panostuspaketista jota nyt on lanseerattu tänne meidän hallitusohjelmaamme tulevat liikenneverkkohankkeet tulisivat myös pohjalaismaakuntien alueelle että valtatie yhdeksäntoista pullonkauloja pystyttäisiin avaamaan kantatie kuusikymmentäkolme on tärkeä ja myös jalasjärvellä valtatie kolmen

arvoisa puhemies

aikuiset ja sen vuoksi puhun tänään heistä hallitusohjelman liitteistä löytyy monia yksityiskohtia jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti lapsiperheiden elämään hallitus aikoo rajoittaa lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja suurentaa ryhmäkokoja niin päiväkodeissa kuin kouluissakin esikoulussa olevan lapsen iltapäivät eivät kuuluisi enää päivähoidon piiriin vaan olisivat maksullista kerhotoimintaa päivähoitomaksuja korotetaan vaikka ne jo nykyäänkin ovat todella suuret esimerkiksi kolmen lapsen perhe maksaa päivähoidosta joka kuukausi jo nyt kuusisataaviisikymmentä euroa ja enemmänkin lisäksi koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja nostetaan nämä rahat ovat poissa ostovoimasta ja talouden rattaiden pyörittämisestä tavallisissa lapsiperheissä kaikki rahat menevät kulutukseen ja niillä ylläpidetään kotimaan kysyntää ja työpaikkoja muun muassa kaupoissa linjauksen maksuissa tulisi olla aivan päinvastainen hallituksen ehdotuksilla perheiden ahdinko pahenee ja kun näihin vielä lisää asumisen sähkön autoilun ja lääkkeiden sekä terveydenhuollon maksujen kallistumisen niin saamme tulokseksi sen että ostovoiman heikkeneminen ruokkii lamaa ja lisää työttömyyttä linjaukset eivät luo kasvun ja työn kysynnän edellytyksiä suomen pitkäaikaisin pääministeri kalevi sorsa keksi aikoinaan kansan sivistysrahastolle iskulauseeksi huominen kasvaa tänään onko tämä sydämen viisaus unohtunut hallituspuolueilta ajatellaanpa esimerkiksi pienten koululaisten iltapäiväkerhoja joilla pystytään suoraan toteuttamaan monia kaikkien meidän tavoittelemia päämääriä lapsilla ystävien määrä lisääntyy koulukiusaaminen vähenee liikunta lisääntyy tupakointi ja päihteet vähenevät kerhon ohjaajia palkkaamalla nuorten työttömyys pienenee ja vanhempien mahdollisuus kokoaikatyöhön lisää verotuloja iltapäiväkerho on lapsen kannalta ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen kerho on maksullista nykyään kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa ja siinä ei ole tulosidonnaisuutta vaan se on kaikille samanhintaista jos perheessä on rahat tiukoilla on monen pakko säästää tässä kohtaa ja laittamatta lapsiaan iippaan jatkossa maksujen nostaminen eriarvoistaa perheitä entisestään päivähoito ja peruskoulu ovat meidän lapsiperheiden palveluista niitä kultakimpaleita päivähoito on lapsen subjektiivinen oikeus juuri kukaan vanhemmista käytä sitä turhan takia kataisen hallitus haki säästöjä päivähoito oikeuden rajoittamisella sillä ei tavoiteltu lapsen ja perheiden etua rajaaminen osoittautuikin menoja lisääväksi sosiaalisin syin tehtävä päivähoito oikeuden rajoittaminen olisi johtanut lasten yhdenvertaisuuden vaarantumiseen sosiaalisiin perustein tapahtuva päivähoitotarpeen arviointi olisi tarkoittanut käytännössä sitä että lapsi perheineen olisi leimaantunut negatiivisesti jollain tavalla ongelmalliseksi onneksi järki voitti ja tästä suunnitelmasta luovuttiin arvoisa puhemies antakaa minulla tukeva pohja jolla seisoa niin liikutan koko maailmaa totesi arkhimedes aikanaan tämän päivän suomalaisille nuorille tulee antaa tukeva pohja tulevaisuuteen nuoret tarvitsevat harrastuksia tiloja koulutuspaikkoja ja oikeaa palkkatyötä lasten ja nuorten hyvinvointi lähtee perheistä ja lähiyhteisöstä mutta on koko yhteiskunnan asia aivan kiistatta paras tapa turvata nuorten tulevaisuus on tarjota heille polku harrastuksiin koulutukseen ja työelämään lapset ja nuoret tarvitsevat positiivista erityiskohtelua tämän vuoksi on kerrassaan käsittämätöntä että hallitus suunnittelee vapauttavansa kunnat noudattamasta nuorisolakia johon kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus toimintatilojen ja harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen tieto ja neuvontapalvelut nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki liikunnallinen kulttuurinen kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta nuorten ympäristökasvatus sekä nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tutkimukset osoittavat että harrastukset suojelisivat lapsia syrjäytymiseltä monilapsisissa ja yksinhuoltajaperheissä rahat harvoin riittävät mihinkään ylimääräiseen ja näin ollen lasten maksulliset harrastukset ovat osalle vain haave jokaiselle lapselle pitää taata vapaus harrastaa pelkään pahoin että hallituksen esitykset köyhdyttävät lapsiperheitä entisestään niin paljon että lasten harrastaminen entisestään estyy perheiden on pitää yllä lasten ja nuorten toivon liekkiä ja luoda asennetta että kaikesta vaikeasta kyllä selvitään jos perhe ei tähän tähän toivon ylläpitämiseen pysty niin se on yhteiskunnan turvaverkkojen asia nyt näyttää sille että yhteiskunnan turvaverkkoja ei tämän hallituksen toimesta aiota tihentää englannin entisen pääministeri winston churchillin tiedetään sanoneen kun vaadittiin kulttuurin määrärahoista luopumista sodan kustannusten maksamiseksi minkä vuoksi me sitten sodimme tätä ajatuskulkua vapaasti lainaten en hyväksy sellaista julkisen talouden sopeutusta jonka hintana on hyvinvointivaltion perusteiden murtaminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen yhteiskunnassamme suomea ei pelasteta leikkaamalla palveluja ja köyhdyttämällä ihmisiä vaan hakemalla kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia

arvoisa rouva puhemies

ajatus siitä että on kulttuuri muuttunut näyttäytyy minulle muutamalla erilaisella tavalla ei sillä ettäkö tuo seitsemänkymmentä sivua olisi jotenkin poikkeuksellisen vähän tai paljon plus ne lisäliitteet vaan ehkä enemmän sillä että alta viikon oleva hallitus on nyt jo useamman ministerin puolelta irrottautunut hallituksen linjauksista alta viikko ja useampi ministeri joko lukee hallitusohjelmaa niin kuin me oppositiosta eri tavalla tai sitten niitä asioita ei ole käyty läpi tai sitten hallituksen sisällä on oma oppositio tämä ehkä tulee meille näyttäytymään muutamien viikkojen aikana mikä näistä on se oikea kohta toinen asia missä tämä kulttuuri on muuttunut on se että työmarkkinajärjestöt on nyt laitettu vastuuseen monista sellaisista asioista jotka eivät heille kuulu niitä lapsilisät opintotuet työttömyysturva yliopistojen rahoitus miksi työmarkkinajärjestöt joutuvat vastaamaan näistä asioista tässä salissa tai tuon naapuritalon salissa on moneen kertaan mietitty onko työmarkkinajärjestöillä liikaa valtaa ja nyt tämä valta halutaan ulottaa moniin sellaisiin asioihin millä ei ole mitään tekemistä työmarkkinajärjestöjen oman tehtävän kanssa tämä on valitettavaa mutta tämä on josta minä en pidä teollisuuteen liittyvät asiat jotka ovat kiristyspaketissa väylämaksujen rataveron sähköveron ynnä muiden osalta ovat myös vastoin sitä hallituksen toista lausetta jossa sanotaan että teollisuudelle ei tule lisää kustannuksia näiden kaikkien esittämieni asioiden seuraus on se että nyt jo osa ammattiliitoista tänään ainakin yksi on ilmoittanut että ei osallistu enää työllisyys ja kasvusopimuksen kolmanteen vuoteen jos se tarkoittaa sitä että se lipsuminen tapahtuu meillä on kolmesataa erillistä sopimusta liittokohtaisesti sovittavana sekö oli se tarkoitus minkä hallitus tämän epäluottamuksen ja tämän kiristyspaketin takia halusi ja siitä käytetään nimitystä yhteiskuntasopimus minusta se ei kuulosta yhteiskuntasopimukselta täällä on puhuttu moneen kertaan myöskin yhteisestä tilannekuvasta ja kyllä aivan varmaan niin oppositiopuolueet kuin hallituspuolueet ovat lukeneet imfn ennusteet suomen pankin ekpn ennusteet ja ne näyttävät suomelle tulevaisuudessa aika pitkälle ajalle keskimäärin vain yhden prosentin kasvua tämä on seurausta monista syistä teollisten investointien heikko taso väen väheneminen nuorten osallistumisaktiivisuuden tippuminen ja monet muut ovat sitä selittämässä meillä sosialidemokraateilla oli ja on yhä edelleen oma perusteltu talouspoliittinen linja joka lähti ajatuksesta sopeutukseen kolme plus yksi kolmen miljardin päätökset nyt välittömästi ja miljardi lisää kaksituhattaseitsemäntoista jollei tilannetta ole saatu käännettyä tätä on kritisoitu ja siihen on tietenkin syy että me olisimme tehneet sen lisäämällä progressiota niin pääomaverotukseen kuin tuloverotukseen ei pelkästään leikkauksilla vaan myös verotusta tämä ei ole sopinut nykyiselle hallitukselle joka ei halua koskea asiaan verotuksen kautta niin että ne joilla on maksukykyä sitä maksaisivat vaan ainoastaan ne jotka saavat etuuksia jotka ovat julkisten palveluiden varassa maksavat tämä ei ole meidän mielestämme reilua ja nyt luotan pistän toivoni niihin muutamiin hallituspuolueiden kansanedustajiin jotka ovat jo näiden kahden päivän aikana lipsuneet hyvään suuntaan perussuomalaisista ainakin jokunen ja myöskin keskustan puolelta jokunen kokoomuksesta en ole vielä kuullut että ymmärtävät tämän ajattelumaailman että myöskin verotusta voitaisiin käyttää välineenä sopeutusta ja että nämä rehellisesti sanottuna sen myönsi myös pääministeri kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin luovat lisää epävarmuutta luovat epätasa arvoa luovat näin myöskin lisäongelmaa jos ajatellaan koko suomen sisäistä

maissa kaikissa on myöskin maan sisäinen turvallisuus heikompi kuin niissä maissa missä tuloerot ovat kaikkein pienimmät samoin kuin tuottavuus talous on parhaimmassa jamassa niissä maissa joissa tuloerot ovat pienimmät

tästä syystä varmaan myöskin poikkeuksellisen paljon emeritusprofessorit arkkipiispat ja muut ovat lähteneet liikkeelle heti hallitusohjelman julkaisun jälkeen vetoamaan nykyiseen hallitukseen että tätä eriarvoisuuden kehitystä ei pidä viedä eteenpäin

yksi asia vielä erillisesti kun olin saanut toimia hetken aikaa kehitysministerinä tässä sama ajattelu meidän tulee satsata niihin joilla on vähemmän vähentää maailman köyhyyttä samalla tavalla kuin vähennetään suomen köyhyyttä ja nyt kolmanneksen leikkaaminen kehitysavusta ja myöskin

puolelta on niin järkyttävä summa että minä en tiedä ja toivon että ministeri toivakka täällä on rohkea ihminen ja menee kertomaan sinne afrikkaan niille kouluille että nyt teillä enää ei ole opettajia nyt teillä ei enää enää terveydenhoitajia ole täällä terveysasemalla nyt me lopetamme juuri ne ohjelmat jotka on juuri saatu aloitettua vaikkapa myanmarin kanssa kaikki ne ihmisoikeuskysymykset jotka siellä ovat kesken kolmasosa on niin paljon että epäilen että se tarkoittaa myös irtisanomisia jotka tekevät sitä työtä järjestöissä tai suoraan ulkoministeriön palkkaamana tuolla kentällä se on ulkopoliittisesti suuri asia sillä kehitysyhteistyö on iso osa kokonaisuutta ulkopolitiikasta ja me olemme tähän mennessä olleet se vakaa vastuullinen luotettava kumppani niin monenkeskisessä työssä kuin kahdenvälisessä työssä se vaikuttaa kuulkaa muuhunkin kuin pelkästään siihen yhteen kouluun tai yhteen terveysasemaan se vaikuttaa koko meidän imagoomme kun me romahdamme vanhojen itä euroopan maiden tasolle myöskin meidän vaikutusvaltamme romahtaa tämä on valitettavaa rohkeutta ministerille

sisäisen turvallisuuden selonteosta se tosiaankin hallitusohjelmaan on kirjattu ja se valmistellaan huolella sille antaa hyvän pohjan viime eduskuntakaudella tehty parlamentaarinen työ sisäisestä turvallisuudesta mutta paljon on tehtävää ja on arvioitava tätä meidän muuttunutta turvallisuusympäristöä ja niitä uusia uhkia jotka lähinnä maan rajojen ulkopuolelta vaikuttavat sisäiseen turvallisuuteen sen lisäksi meidän pitää arvioida pelastustoimen rajan resursseja suhteessa näihin tehtäviin tehtäviin joita meillä on tämä tilanne on erittäin haastava meidän pitää samaan aikaan näistä perustoiminnoista pitää huolta lyhyistä vasteajoista myöskin harvempaan asutussa suomessa niin että ihmiset voivat luottaa että apu todellakin tulee silloin kun sitä tarvitaan toisaalta meidän pitää saada resursseja käyttöön näihin uusiin uhkiin ja tämä on kova haaste aikana jolloin ylimääräisiä rahoja ei missään ole valtion valtion kirstuissa onneksi hallitusneuvotteluissa sisäisen turvallisuuden tilan

turvaamiseen lisättiin viisikymmentä miljoonaa euroa se ei ole sama kuin parlamentaarisen ryhmän esittämä seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mutta se on kuitenkin kuitenkin nyt hyvä pohja lähteä eteenpäin kaikki mahdollinen tehdään jotta resursseja pystytään suuntaamaan oikein niihin tärkeimpiin perustehtäviin

puhemies meillä todellakin rahoituksen pohja on heikkenemässä ja joudumme leikkaamaan niin koulutuksesta kuin meille tärkeistä sosiaali ja terveyspalveluista ja monesta muusta ja nämä leikkaukset kohdistuvat myös kehitysyhteistyöhön mutta meidän täytyy muistaa että kehitysyhteistyö ja ja kehityspolitiikka ei ole pelkästään kehitysapua sitä voidaan tehdä monella tavalla ja sisältö erityisesti ratkaisee nyt kun me olemme joutuneet näinkin suurien leikkausten kuin kolmensadan miljoonan euron kohteeksi me joudumme ratkaisemaan hyvin tarkkaan miten me priorisoimme jatkossa tätä rahoitusta mutta ennen kaikkea tässä on tärkeintä nyt muistaa että tämä on kuitenkin mahdollisuus paitsi priorisoida myös uudistaa kehityspolitiikkaa meillä on paljon toimijoita siellä kentällä meillä on paljon päällekkäisyyksiä paljon erittäin hyvää työtä nämä kahdenväliset yhteistyösopimukset eri maitten kanssa ovat olleet erinomaisia eilen tapasin muun muassa tansanian presidentin ja totesimme juuri että viisikymmentä vuotta kestänyt kehitysyhteistyö tansanian ja suomen välillä on ollut erittäin menestyksellistä mutta samaan aikaan tansanian presidentti puheessaan kertoi että aid is good but trade and investment is better eli hän muun muassa vetosi siihen että siirrytään enemmän tästä passivoivasta tuesta aktivoivaan tuesta aktivoivaan yhteistyöhön ja tähän meidän on löydettävä välineitä muidenkin maiden kanssa kuten muun muassa kenian ja vietnamin joissa voidaan vähitellen siirtyä enemmän kohti tällaista kauppayhteistyötä ja poliittista yhteistyötä toki niin että sitä tukea täytyy edelleen säilyttää niissä kaikkein hauraimmissa kylissä ja alueilla missä köyhyyttä on paljon mutta jotta me pääsemme näissä leikkauksissa eteenpäin meidän täytyy ensinnäkin priorisoida meidän painopisteitä kehitysyhteistyössä ja näen tärkeänä että me painotamme suomessa kehitysyhteistyörahoja kaikkein köyhimmille kaikkein köyhimmille alueille ja ihmisille pidän myös tärkeänä että suomi näitä jo aiemmin pitkään rakentamiaan painopisteitä edelleen korostaa erityisesti haluan nostaa esille naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisen koska siitä yleensä koko yhteiskunta vahvistuu ja kehittyy myöskin sen haluan nostaa esille että meillä on jatkossa enemmän vakaita toimivia demokratioita vähemmän korruptiota ihmisoikeuksia kunnioitetaan samoin oikeusvaltioperiaatetta ja myöskin sen että kaikkialla maailmassa pystytään tekemään semmoista työtä että on puhdasta vettä ja ruokaa ja niitä tuotetaan ja hallinnoidaan tehokkaammin mutta sitten oikeastaan tähän viimeiseen edustaja pirttilahden kysymykseen siitä miten me voimme tuoda yrityksiä lähemmäs kehitysyhteistyötä tämä on se iso asia minä näen tässä suuren mahdollisuuden siinä että kauppa ja kehitys suomessakin kulkisivat paremmin yhdessä pohjoismaissa ja hollannissa on tehty hyvää työtä siinä että yritykset ovat päässeet mukaan ja jopa menestyneet kehittyvissä maissa ja samalla auttaneet kehitysmaiden yrityksiä ja yritystoimintaa kehittymään meille on hyvin tärkeätä että myös kehitysmaat ja kehittyvät maat pääsevät paremmin mukaan maailmankauppaan ja sitä kautta ne pääsevät luomaan sitä omaa hyvinvointiaan ja työpaikkoja ihmisille kuulin erään suomalaisen yrityksen kokemuksia siitä kun kyseessä on vastuullinen suomalainen yritys joka lähtee toimimaan kehitysmaahan niin he lähtevät sillä asenteella että he kouluttavat paikallisia ihmisiä hyvään työkulttuuriin he opettavat ihmisiä tämmöisiin hyviin toimintatapoihin työelämässä ja kunnioittamaan työntekijöitä ja sitä kautta tämmöiset hyvät työelämän pelisäännöt leviävät myös kehittyviin maihin ja me parannamme ihmisoikeuksia työelämässä mutta en kiellä sitä kuten edellinen vastuuministeri edustaja sirpa paatero tuossa sanoi että nämä leikkaukset tulevat olemaan hyvin vaikeita ja joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä mutta siltä emme voi nyt välttyä koska haluamme saada suomen kuntoon suomen nousuun haluan muistuttaa siitä että hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut kuitenkin pitkän ajan nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen ja sitä kohti teemme töitä

arvoisa

muutama sana näistä hallitusohjelman isoista rakennemuutoksista kuten tuossa jo aiemmin sanoin niin odotan näiltä rakennemuutoksilta todella paljon kuten myös hallitusohjelmassa hallitus itse eli eläkeuudistuksella sote ratkaisulla alue alue ja keskushallinnon uudistuksella ja kuntakentän tehtäväuudistuksella on

sote ratkaisu perustuu siis maakuntamalliin jossa valtuusto valitaan vaaleilla pelkästään sotea varten tällaista hallintoa tuskin tarvitaan siksi yhdessä sote hallinnon kehittämisen kanssa on selkeytettävä myös koko väliportaan aluehallinto nyt onkin kaiken kaikkiaan välttämätöntä

että sotea aluehallintoa keskushallintoa kuntien roolia koko kokonaisuutta lähdetään valmistelemaan yhtä matkaa päätetään isot linjat ja jatketaan sitten yksityiskohtaista valmistelua aluehallinnon uudistuskirjaus tuossa hallitusohjelmassa on erittäin tärkeä sehän on kirjattu seuraavasti valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille tässä pidän selvänä että vähintään suomen suurimman osan osalta tällaisten alueitten määrä vastaa suoraan maakuntien määrää mutta oleellista on siis siirtää alueitten kehittämisvaltaa ja resursseja alueille itselleen kuntien osalta hallitus ottaa aivan uuden suunnan pistää todella uudistus sanankin asiallisesti toimeen on selvää että soteen liittyvät muutokset johtavat jo merkittävältä osaltaan kuntien tehtävien karsimiseen kuntien päätösvaltaa ja samalla vastuutakin elinvoimaan liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä luvataan sen sijaan vahvistaa tärkeintä joka tapauksessa kuntien osalta lienee se että ovatpa ne kuntatehtävät sitten mitä mitä tahansa kunnille on nyt luvassa työrauha kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden kriteerit ja määräajat myös myös kumotaan nostan vielä tuosta hallitusohjelmasta esille arktista yhteistyötä koskevan kirjauksen ohjelmassa sanotaan että arktisen yhteistyön kehittäminen on on nostettava eun ulkosuhteitten yhdeksi painopisteeksi ja pohjoisten hankkeitten edistämiseen tarvitaan eun panosta tämä on linjaus meille pohjoisille maakunnille tuossa alkuviikosta pohjoisten ja harvaan asuttujen alueitten verkosto kokoontui ja siellä puheenvuoroissa oli julkitulojen mukaan toivottu eulta vahvaa pohjoista politiikkaa ikään kuin arktistenkin kysymysten kehykseksi toivottavasti nämä kyetään solmimaan yhteen myös hallituksen politiikassa odotankin hallitukselta hyvin päättäväistä arktista politiikkaa arvoisa puhemies aivan lopuksi edustaja taavitsainen totesi tuossa äskeisessä puheenvuorossaan jotenkin tämän päivän nuorille on annettava tukeva pohja tulevaisuuteen olen siitä aivan samaa mieltä siksi tässä vaikeassa tilanteessa on jouduttukin tekemään erittäin kova mutta eteenpäin tulevaisuuteen katsova hallitusohjelma velkaantuminen on saatava pysähtymään muunlaiset ratkaisut eivät olisi oikeudenmukaisia tuleville sukupolville

rouva puhemies kiitän edustaja korhosta tämän meidän maakuntauudistuksen erinomaisesta avaamisesta ja sote uudistuksen avaamisesta samoin edustaja viljanen osasi kiteyttää huomattavasti minua paremmin nämä kaikki hyvät kohdat millä tavalla maataloutta ja ruuantuotantoketjua pyritään tekemään entistä kannattavammaksi niin että meille kaikille riittää puhtaita kotimaisia elintarvikkeita arvoisa puhemies muutama reunahuomio vielä tästä keskustelusta ihan keskustelun lopuille ensinnäkin sellainen seikka mikä kannattaa nostaa esiin tästä hallitusohjelmasta on se että kotitalousvähennystä laajennetaan ja kotitalousvähennystä saa jatkossa myös vanhusten hoivapalveluihin pidän sitä erittäin hyvänä ja positiivisena asiana

kiusantekovalituksia vähennetään pidän sitä tärkeänä oikeuspoliittisena seikkana oikeuspolitiikkaa ja sisäistä turvallisuutta tässä ohjelmassa olen jo kehunut aiemminkin keskustelun aikana ja haluan nostaa sieltä esille vielä minun mielestäni ammatillisesti erittäin hyviä asioita kaksi kappaletta toinen on se että etsitään keinoja rikosten uhrien aseman parantamiseen ja toinen on se että lasten huolto ja tapaamislainsäädäntö tuodaan tälle vuosikymmenelle me saamme sinne sellaisia uusia tapoja joilla voitaisiin välttää raastavia pitkiä huoltajuusriitoja arvoisa puhemies tässä keskustelussa erityisen riepottelun kohteena on ollut hallitusohjelman koulutusosio ja erityisesti edustaja niinistön edustaja ville niinistön kommentit ovat minua vähän hämmästyttäneet en oikein ymmärrä mitä pahaa siinä on että me uudistamme koulutusta rakenteellisesti kukaanhan ei voi kiistää sitä etteikö hallitusohjelma pitäisi sisällään myös säästöjä mutta ne säästöt ovat pienempiä kuin kuluneella vaalikaudella menneellä vaalikaudella ja ainakin itse kun korkeakouluopinnot vielä suhteellisen tuoreessa muistissa pidän hyvänä sitä että tulee kolmas lukukausi myös kesällä voi suorittaa yliopisto opintoja minusta nämä säästöt mitä nyt koulutukseen on laitettu sisälle tulee toteuttaa ennen kaikkea digitalisaation hyödyntämisellä ja tietotekniikan parhaalla mahdollisella hyödyntämisellä puhemies kyllä tästä hallitusohjelmasta koulutusosiosta vielä santeri alkion henkeäkin sivistyshenkeäkin on havaittavissa täällä vielä keskustelun lopulla edustaja paatero ja edustaja taavitsainen käyttäneet kriittisiä puheenvuoroja ja ottaneet mukaan ihan kirkon vaikuttajienkin kannanottoja puhemies minusta on kuitenkin tärkeää ottaa esiin keskusteluun se että pienituloisen ja vähäosaisen ihmisen kannalta vahva valtiontalous on kaiken a ja o siinä kohtaa kun yhteiskunnalta kunnilta ja valtiolta loppuvat rahat siinä kohtaa meillä ei ole rahaa sosiaali ja terveyspalveluihin siinä vaiheessa meillä ei ole rahaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tulonsiirtoihin köyhän paras ystävä on terve valtiontalous kannatan tämän juha sipilän hallitusohjelman hyväksymistä sellaisena kuin se on meille täällä eduskunnassa esitetty